puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan aikaa enintään kaksi pilkku viisi tuntia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa rouva puhemies suomen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan yksi pilkku viisi prosenttia maailmantalouden kasvu kuluvana vuonna kauppakonfliktiin liittyvän epävarmuuden takia ja suomen vientikysynnän kasvu hidastuu voimakkaasti tänä vuonna tavaraviennin kasvu on vaatimatonta meriteollisuutta lukuun ottamatta yksityisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden kaksituhattayhdeksäntoista aikana yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu kuitenkin edelleen nopeana ansiotason nousun sekä työllisyyden kohentumisen johdosta arvoisa puhemies kuopiossa tapahtuneen väkivaltaisen iskun jälkihoitoon ehdotetaan hallituksen neljännessä lisätalousarviossa sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle nolla pilkku kuusi miljoonaa euroa ja opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle nolla pilkku neljä miljoonaa euroa eli yhteensä miljoona euroa ehdotetun lisämäärärahan tavoitteena on varmistaa muun muassa traumahoidon ja psykososiaalisen tuen järjestäminen lisäksi savon koulutuskuntayhtymän iskusta aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia ehdotetaan korvattavaksi mikä mahdollistaa koulutuksen sujuvan jatkumisen ja tilanteen normalisoitumiseksi tarvittavat muut toimet maahanmuuttoviraston toiminnan turvaamiseen ehdotetaan

neljä pilkku seitsemän miljoonaa euroa ja viraston välttämättömiin ict menoihin yksi pilkku yksi miljoonaa euroa lisärahoitusta vastaavasti ruokaviraston toimintamenoihin ehdotetaan kolmen miljoonan euron lisäystä viraston toiminnan turvaamiseksi valtionavustukseen yritysten kansainvälistymiseen ja ja yrittäjyyden edistämiseen ehdotetaan kahdensadanyhdeksänkymmenentuhannen euron lisäystä pk yrityksille suunnattavaan työsuhdeneuvontaan arvoisa puhemies varsinaisten tulojen euron lisäys ja määrärahojen yhdeksänkymmenenviiden miljoonan euron lisäys huomioon ottaen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista neljäs lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta yhdeksällätoista miljardilla eurolla valtion nettolainanotoksi vuonna kaksituhattayhdeksäntoista arvioidaan noin kaksi pilkku neljä miljardia euroa valtionvelan määrän vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lopussa arvioidaan olevan noin sataseitsemän miljardia euroa mikä on noin neljäkymmentäneljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen valtionvelan suhteessa bruttokansantuotteeseen ennustetaan siis laskevan viime vuodesta vaikka talouskasvu on hidastumassa

ja sitten käydään keskusteluun

arvoisa rouva puhemies hyvät ministerit edustajakollegat ja

tämä summa on paisunut vaivihkaa miljardilla miljardilla eurolla yhteensä kahteen pilkku neljään miljardiin hallitus tekee tässäkin esityksessä sinänsä kyllä tarpeellisia panostuksia eri kohteisiin mutta ne kaikki tehdään lisävelanotolla työllisyystoimia ei tässäkään lisätalousarviossa valitettavasti näy eikä kuulu ekonomistien arvioiden mukaan hallituksen toimien siis tämän rinteen hallituksen tähän mennessä tekemien toimien nettovaikutus työllisyyteen on negatiivinen suomen työllisyyskehitys olisi siis parempi jos rinteen hallitus ei olisi tehnyt eli työllisyystilanne olisi tässä maassa parempi jos rinteen hallitus ei olisi tehnyt mitään talouspolitiikan arviointineuvostokin tyrmää pääministeri antti rinteen hallituksen talouspolitiikan talouspolitiikan arviointineuvosto toteaa työllisyysastetavoitteen saavuttamiseksi ei ole esitetty toimenpiteitä kokonaisuudessaan talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vaikuttaa siis sangen epävarmalta näin siis talouspolitiikan arviointineuvosto arvoisa puhemies haluan antaa kuitenkin kiitosta silloin kun on kiitoksen paikka tässä lisätalousarviossa on muutamia sellaisia kohtia erityiskiitoksen haluan antaa liikenneministeri sanna marinille siitä että nyt nämä nopeat raideyhteydet etenevät ja ne itse asiassa etenevät sillä tavalla kuin niitä on alun perinkin suunniteltu vietävän eteenpäin päärata ja tunnin juna etenevät hankeyhtiöiden kautta tämä on järkevää ja perusteltua ja on itse asiassa jo hyvinkin voisi sanoa että jopa kiire näiden suunnitelmien eteenpäin saamiseksi että päästään mukaan seuraavalle eun rahoituskaudelle myös itään suuntautuva raideyhteys pitää nostaa näissä suunnitelmissa arvoisa puhemies muita kiitoksen paikkoja on tietysti se että hallitus reagoi muun muassa kuopion iskun jälkihoitoon on tärkeää antaa kaikki tuki sinne myönteistä on myös se että puolustusministeri kaikkosen kaudella myös uskottavasta maanpuolustuksesta pidetään huolta ja tässä lisätalousarviossa muun muassa laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeeseen osoitetaan määrärahoja arvoisa puhemies muistan viime kaudelta kun veteraanien rahoista puhuttiin silloin salissa edustaja viitasen vieressä istui edustaja heinäluoma ja silloin kun oli tämän näköinen esitys he huusivat kovaa että veteraaneilta me emme huuda niin sillä me ymmärrämme sen että näin tapahtuu euromääräisesti kun veteraanien määrä vähenee eli tässä tehdään itseasiassa ihan samanlainen toimenpide tässä lisätalousarviossa mitä viime kaudella oppositiossa ollessaan edustaja viitanen ja silloinen edustaja heinäluoma kritisoivat ja huusivat että te leikkaatte veteraaneilta kun määräraha väheni mutta silloinkin määräraha per veteraani ja näin tapahtuu tässäkin ja me kokoomuksena annamme kiitosta siitä oppositiostakin hallitukselle ja vastuuministerille että veteraanien rahoista pidetään huolta pidämme myös myönteisenä sitä että viime kaudella yhdessä kaikki eri puolueet päättivät siitä että rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin panostetaan entistä enempi eli kaikki veteraanit nostettiin nyt tänä vuonna samalle viivalle eli he saavat samat palvelut jotka aiemmin ovat saaneet vain sotainvalidit tämä on koko eduskunnalta tärkeä arvovalinta joka silloin tehtiin hallituksen ja opposition yhteisenä päätöksenä arvoisa puhemies mutta se mikä tässä päällimmäisenä näkyy niin on se että velan määrä velan lisäotto kasvaa velkaa velkaa velkaa otetaan lisää eikä työllisyystoimia valitettavasti näy
tästä halutaan nähtävästi käydä debatti pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

arvoisa puhemies on hyvä että tämä hallitus on muuttanut talouspolitiikan suuntaa nyt tehdään tulevaisuuspolitiikkaa entisen kokoomushallituksen leikkauspolitiikan sijaan mitä tulee tähän veteraaniasiaan niin muistan kyllä varsin hyvin että olimme aika järkyttyneitä siitä kun edellisen hallituksen kokoomuslaiset halusivat väen vängällä toteuttaa uudistuksen jossa rintamalisät indeksijäädytettiin hallitus esitti näin tämä on totta me päivittelimme sitä ja olimme siitä kauhuissamme kannatti kannatti nostaa asia keskusteluun koska lopputulos oli se että eduskunnassa yhteisesti tämä jäädytys peruttiin mutta olimme toki siitä pöyristyneitä että hallitus ylipäätään tällaista esitti tärkeää tietenkin että voimme yhdessä kaikki yhteisvoimin huolehtia tästä kunnia asiastamme rintamaveteraanien asiasta

arvoisa puhemies rahan ja henkilöstön oikea taso esimerkiksi poliisissa tai maahanmuuttovirastossa

se on kestämätön yhtälö että rahoitus laskee tai pysyy vakiona samalla kun toimintaympäristö muuttuu vaikeammaksi tai työmäärä lisääntyy poliittisilla päätöksillä voidaan vaikuttaa viranomaisten työmäärään ja siten resurssitarpeeseen lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa siihen houkutellaanko suomeen esimerkiksi ihmisiä jotka kuormittavat migriä poliisia hallinto oikeuksia kelaa kuntia akuuttiin vajeeseen pitää tietysti osoittaa lisää rahaa niin kuin on tehtykin mutta haluaisin korostaa kokonaisvaltaista politiikkaa jolla ei luoda ja pahenneta ongelmia vaan estetään niiden syntyä koska tällä tavalla voidaan hillitä myös kustannusten nousua pitkällä

puhemies todella tietysti suurin osa lisätalousarvion muutoksista on tarpeellisia ja välttämättömiä täsmennyksiä kuten tässä vaiheessa vuotta kuuluukin toki meitä huolestuttaa se minkä edustaja heinonen toi esiin että tässä on jo nykyisen vuoden siis tämän vuoden velanottoa merkittävästi nyt kasvatettu hallituksen toimenpiteillä miljarditasolla ja tämä ei tietysti ennakoi kovin hyvää siitä mikä on ensi vuoden tilanne niin kuin tiedämmekin niin kehyskaudella on velanotto nousemassa jo neljään miljardiin jos hallituksen omiakin suunnitelmia lukee yksi tärkeä lisäys on tässä se että maahanmuuttoviraston

koska tulee hallituksen esitys siitä että saadaan yksi yhteinen työlupaprosessi työ ja elinkeinoministeriön sisäministeriön ulkoministeriön välillä milloin saadaan aidosti niin että kysytään yhtä asiaa vain kerran ei erikseen migristä ja sitten uudestaan te toimistosta ja niin edelleen sisäministeri ohisalo joka tässä isointa taakkaa kantaa miten aiotte saada tämän homman kuntoon niin että emme ole hidas
arvoisa puhemies ministeri lintilä kuvasi hyvin realistisesti tätä tulevaisuuden näkymää ja ja on todella tärkeää että nämä talouden perusasiat ovat meillä kaikilla kaikilla tiedossa pitää muistuttaa että tässä pääministeri rinteen hallituksen ohjelmassahan on monia toimenpiteitä joilla luodaan edellytyksiä talouden kasvuun on on perusturvan vahvistamista joka parantaa pienituloisten ostovoimaa on panostuksia infraan joka luo edellytyksiä talouden ja teollisuuden kehitykselle panostuksia koulutukseen ja sitten työvoimapalveluihin minusta

tämä on siis koko eduskunnan asia tämä on koko suomen asia eli ettei kannata hakea vastakkainasettelua ja minusta kaikista surullisinta on jos veteraaniasioilla lähdetään tekemään politiikkaa arvostetaan ja kunnioitetaan veteraaneja mutta ei lähdetä tekemään politiikkaa

arvoisa puhemies itse haluaisin kiittää hallitusta näistä tärkeistä lisäyksistä jokainen euro tässä lisätalousarviossa tulee kyllä tarpeeseen samaan aikaan täytyy sanoa että hieman ihmeelliseltä kyllä kuulostaa tämä opposition kritiikki kun samaan aikaan sanotaan että kyllä kyllä nämä rahat menevät nyt tärkeään ja oikeaan paikkaan mutta silti sanotaan että rahaa käytetään aivan liikaa siksi olisikin mielenkiintoista kuulla ollaanko sitten sitä mieltä että näitä panostuksia raiteisiin ei pitäisi tehdä vaan niihin pitäisi panostaa vähemmän että suomalaisille poliiseille ei pitäisi antaa näitä lisämiljoonia vai että niitä pitäisi antaa vähemmän vai että maahanmuuttoviraston toimintaan ei pitäisi näitä lisärahoja laittaa ei voida sanoa että rahaa käytetään liikaa jos samaan aikaan sanotaan että kaikki raha joka nyt käytetään käytetään juuri niihin paikkoihin kuin pitäisikin käyttää
arvoisa rouva puhemies edustaja karilla on on kyllä nyt vaikeuksia kuullun ymmärtämisessä ehkä enemmän on kyse luullun ymmärtämisestä nimittäin edustaja kari te väitätte että täällä oppositio joka tarkoitti ilmeisesti myös kokoomusta vastustaa sitä että raiteisiin pannaan rahaa vastustaa sitä että poliiseille annetaan rahaa vastustaa sitä että maahanmuuttovirastolle annetaan rahaa mistäs te tämmöisen olette keksineet

eli emmehän me ole niitä vastustaneet emmekä niitä vastusta päinvastoin voin sanoa migristä että kiitos ministeri ohisalo että migri saa lisää rahaa se pitää tilanteen nykyisellään mutta ei vielä nopeuta käsittelyä ja migri tarvitsee edelleen lisää rahaa mutta edustaja kari

rouva puhemies edustaja zyskowicz huusi täällä välihuudon täällä ei saa vääristellä kysyisinkin ministeri lintilältä kun te kerroitte että tämä lisätalousarvio vähentää velanottoa käsittääkseni yhdeksällätoista miljoonalla eurolla ja kun edustaja heinonen puheenvuorossaan lisätalousarviosta antaa ymmärtää että velanotto lisääntyy niin asteikolla nollasta yhdeksääntoista kuinka vääristelevä edustaja heinosen puheenvuoro oli oliko siinä edes totuuden siementä

että vältetään nyt yt neuvottelut ja irtisanomiset mutta samalla pitää huomioida että nämä ongelmat ovat kehyksissä jotka on tehty ministeri orpon aikana ja pitää katsoa nyt budjettikäsittelyssä sekä maahanmuuttoviraston että ruokaviraston osalta että myös ensi vuonna on riittävät määrärahat ettei tarvitse mennä irtisanomisiin ja yt neuvotteluihin

rouva puhemies vuoden neljäs lisätalousarvio on aina toki niin sanotusti täydentävä ja osittain tekninen mutta kyllä tässä täytyy yhtyä niihin puheenvuoroihin jotka ovat huolestuneita tästä talouspolitiikan kokonaissuunnasta ja tästä lisävelkaantumisesta täällä edustaja arhinmäki äsken toi esille omaa näkökantaansa mutta varmaan siitä voimme olla yhtä mieltä että tässä tässä lisätalousarviossa kasvava velanotto pienenee hivenen eli kun tämän hallituksen aikana velanotto kasvaa tässä lisätalousarviossa se hivenen pienenee niin eikö kuitenkin kokonaiskuvassa velanotto kasva eli siinä mielessä nyt kannattaa olla tarkkana siitä mikä on velan määrän kasvamista ja mikä on sen pienentymistä kyllä kokonaisuudessaan velanotto kasvaa vaikka se tässä hivenen pienenee se mikä täällä on huolestuttavaa on se että ne tulot eivät kasva sehän tämän budjetin ongelma on täällä todetaan että suurin osa tämän vuoden kasvusta tulee perintönä viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä ja alkuvuonna kaksituhattayhdeksäntoista työllisyys ei ole enää

arvoisa puhemies on kyllä ihan perusteltua kysyä vähän oppositiopuolue kokoomuksen linjan perään kun samaan aikaan on sanottu että kaikki nämä tärkeät lisämenot käyvät ja samaan aikaan on sanottu että alijäämä on liian iso ja sen lisäksi on luvattu vielä miljardiluokan veronkevennykset niin kyllähän se jo pistää kysymään että millä tämän yhtälön saa umpeen tietenkinhän olisi mahdollista aina oppositiossa laskea ikään kuin laskennallisia työllisyyden paranemisen kautta tulevia dynaamisia vaikutuksia mutta en jaksa uskoa että kaikista puolueista kokoomus siis se joka vastuullisesta taloudenpidosta on paljon puhunut on juuri se oppositiopuolue joka aloittaisi tämän käytännön näissä vaihtoehtobudjeteissa kun

on tärkeätä että nämä saadaan eteenpäin eli voi kiittää hallitusta nopeasta reagoinnista

puhemies ensinnäkin edustaja lindtmanille ja muille muistuttaisin että te olette nyt hallituksessa te olette vastuussa te olette vastuussa suomen talous ja työllisyyskehityksestä teidän pitäisi reagoida siihen että maailmantalouden kasvu hidastuu euroopan talouden kasvu hidastuu ja suomen talous yskii teidän pitäisi kantaa vastuuta ja tehdä oikeanlaisia toimia meidän meidän linjastamme ensinnäkin meidän veropolitiikkamme sen mitä me olemme esittäneet sen miljardin euron kevennyksen työtuloon ja eläketuloon me olemme täysimääräisesti kompensoineet muualla veronkiristyksillä se on plus miinus nolla mutta sillä on dynaamisia vaikutuksia toinen asia on se

arvoisa puhemies tätä asiaa on selvästi hiukan vaikea ymmärtää siellä vihervasemmalla mutta investointi on sellaista rahankäyttöä joka tuottaa tuottaa jotain tulevaisuudessa ja maksaa itsensä takaisin esimerkiksi maahanmuuton kohdalla ne suuret kustannukset eivät synny maahanmuuttoviraston henkilöstökustannuksista vaan siitä että suomeen tulee suuria määriä ihmisiä jotka asettuvat pysyvästi sosiaaliturvajärjestelmän saamapuolelle meillä kasvavat jatkuvasti toimeentulotukimenot yhteiskunnassa ja pääkaupunkiseudun kunnissa pian puolet kaikista toimeentulotuki asumistukiasiakkaista on ulkomaalaisia eli ehdottomasti kannattaa investoida maahanmuuttovirastoon koska hitaat ja jumissa olevat oleskelulupaprosessit itsessään ovat vetotekijä joka houkuttelee suomeen ihmisiä kun he tietävät että niin kauan kuin kuin heidän prosessinsa on käsittelyssä hallinto oikeuksissa tai migrissä heitä ei poisteta maasta oli heillä perusteita olla täällä tai ei

arvoisa puhemies suomalaisesta oikeusvaltiosta huolehtiminen on tämän hallituksen keskeinen tavoite ja sen tähden on hyvä että nyt saadaan todellakin huolehdittua siitä että maahanmuuttovirastolla on riittävät resurssit hoitaa nyt tässä vaiheessa sekä sitä työperäistä maahanmuuttoa hoitaa se siirto työ ja elinkeinoministeriöön asiallisesti ja hallitusti siinä samalla hoitaa sitä pientä siivua humanitääristä maahanmuuttoa mitä suomeen tulee on hyvä muistaa että valtaosa maahanmuutosta kuitenkin johtuu muista syistä kuin humanitäärisistä syistä ja sen takia tämä turvapaikkaprosessin painottaminen vetää keskustelua jonkin verran sivuun siitä mistä oikeastaan puhutaan kun puhutaan maahanmuutosta suomeen

puhemies on todella tärkeää että kestävän talouden linjasta pidetään kiinni ja vaikka en halua lähteä tässä harjoittamaan mitään arkeologisia kaivauksia eli muistelemaan menneitä niin voi todeta että kyllä sipilän hallituksen aikana suomen talouden syöksykierre oikaistiin ja tätä tätä linjaa pitää tietenkin jatkaa niin kuin tämä hallitus isossa kuvassa jatkaa sitä mutta nyt kun meillä on käsittelyssä tämä lisätalousarvio niin haluan erityisesti tästä lausua esittelevälle ministerille lintilälle ja sisäministeri ohisalolle kiitokset minusta täällä on yksi joka on jo noussut esille erityisen hyvä kohta ja se on se että migrin rahoista tässä nyt huolehditaan niin että siellä ei enää tarvitse lomauttaa käsittelijöitä jos meillä on turvapaikanhakijoita jonossa tai erityisesti meillä on työperäistä maahanmuuttoa jonossa on äärimmäisen tärkeää molemmissa tapauksissa että käsittelyprosessit ovat mahdollisimman lyhyitä se on paitsi inhimillinen kysymys kysymys myös meidän talouden menestymisestä kun puhutaan työntekijöiden saamisesta suomeen ja myös siitä että silloin kun turvapaikkaprosessissa on niin on kaikkien etu että se on mahdollisimman lyhyt siksi haluan lausua lämpimät kiitokset ministereille tästä

kiitokset edustaja lohelle siitä että hän mainitsi sipilän hallituksen roolin tässä talouden tervehdyttämisessä tosin en kyllä itse ymmärrä miten tämä nykyinen hallitus edustaa sipilän hallituksen jatkuvuutta kun se on mielestäni monessa asiassa aivan päinvastaisella linjalla mitä sitten tulee tähän velkaantumiseen niin jokainen täällä tietää sen että se on työllisyydestä kiinni räjähtääkö tämä velkaantuminen käsiin vai vai eikö räjähdä ja palaan tähän tähän työperäiseen maahanmuuttoon nyt täällä vallitsee sellainen käsitys että ne resurssit joita nyt ollaan tässä lisätalousarviossa antamassa migrille jotka ovat siis hyviä ratkaisisivat tämän ongelman mutta valitettavasti eivät ratkaise jos minun tietoni ovat oikeat niin tällä vältetään lomautukset mutta esimerkiksi määräaikaiset työsuhteet katkeavat siellä ja

aikana nämä työperusteiset luvat jopa näiden huippuasiantuntijoiden luvat ovat viivästyneet jos te ette saa mitään muuta työllisyydessä aikaan niin laittakaa nyt edes tämä lupakäytäntö kuntoon koska sieltä saadaan helpoimmin lisää

edustaja halla aho jo poistui täältä mutta hänelle kannattaisi muistuttaa siitä että maahanmuuton kokonaisvaikutukset suomalaisen yhteiskunnan talouteen ovat laskennallisesti positiiviset eivät negatiiviset se kannattaa tässä muistaa kokonaisuutena joka tapauksessa edustaja heinosen puheenvuoro retorinen voima oli teidän puheenvuorossanne vakuuttava ihan häkellyttävän vakuuttava ennen kaikkea se kritiikki joka kohdistui hallitukseen teidän puheenvuoronne perussisältö oli kiitoksia te kiititte lisätalousarviota aivan oikeista kohteista mutta teidän retoriikkanne kulminoituu lauseeseen ekonomistien mukaan työllisyys olisi parempi jos rinteen hallitus ei olisi tehnyt mitään arvoisa edustaja heinonen tähän työllisyystilanteeseen jossa me juuri tällä hetkellä elämme rinteen hallitus ei vielä ole ehtinyt tehdä mitään tilanne on teidän hallituksenne tulosta tällä hetkellä retoriikka on vahvaa poliittinen sisältö on heikkoa

arvoisa puhemies edustaja kiljunen puhui maahanmuutosta kokonaisuutena ja tietenkään hän ei mitenkään huomioi laatutekijöitä kuten varsin hyvin tiedämme vaikka yhdysvalloista tullut maahanmuutto on meille huomattavasti taloudellisempaa kuin vaikkapa afrikan sarvesta tuleva joka on yleensä sosiaaliperusteista mutta palaisin vielä tuohon edustaja heinosen puheenvuoroon hän vaikutti tyytyväiseltä siihen että ratahankkeet etenevät turun ja helsingin välinen ratayhteys on espoon kaupunkiradan osalta suunnittelultaan valmis kuitenkaan rakentamispäätöstä ei näytä olevan tulossa edes ensi vuoden talousarviossa vaikka nämä pienet panostukset tässä ovatkin niin eu jakaa jäsenmaille miljardeja euroja liikennehankkeiden tukia ja kuluvan kauden alkuun osuvat suuret hakukierrokset tarvitsemme päätöksen jotta näitä tukia voidaan hyödyntää muuten jäämme ilman kysyn lisäksi ministeri marinilta riittääkö tämä neljän pilkku yhden miljoonan lisäpanostus kunnille kuulemani mukaan kuten edustaja rantakangas hyvin tietää esimerkiksi haapavedellä ollaan lakkauttamassa useita kyläkouluja myös nousiaisissa on sama kohtalo voisiko ministeri lintilä vielä kertoa menevätkö nämä vasaran alle vai välitetäänkö maaseudusta

arvoisa puhemies pitää olla erittäin kiitollinen hallitukselle migrin lisämäärärahoista kenenkään etu ei ole se että hakemusten käsittely kestää mutta kun nyt me siivoamme teidän hallituksenne jälkiä niin populistipuolue kokoomus ei uskalla vastustaa ainoatakaan hallituksen lisäystä ja esittää vielä verojen roimaa alentamista päälle ja kysyisin siitä teidän taikaseinästänne siitä mistä kaikki hyvä syntyy mikä sellainen työllisyystoimenpide on joka puuttuu meiltä joka ei ole vain meikattu työllisyystoimenpiteeksi eli on leikkaus työttömiltä teidän vastauksenne kaikkeen on aina leikata köyhimmiltä sanotte aina että se on työllisyystoimi tuntuu että kunhan teillä olisi vaan

arvoisa rouva puhemies marraskuun alussa astui voimaan todellakin laki jolla veteraanit saavat kotiin asumista tukevia palveluja maksutta ja se on hieno asia kysyisin ministeriltä millä tavalla huomioitte nyt tulevaisuudessa myös sotalesket ja veteraanien puolisot näissä palveluissa elikkä saavatko hekin ne koska olen ymmärtänyt että he eivät kuulu tämän lain piiriin elikkä sotalesket kuten myös mielestäni kaikki sodan kokeneet ovat jollakin tavalla oikeutettuja palveluihin miten ministeri näette arvoisa rouva puhemies minä kysyisin näistä valtion mielisairaaloiden toimintamenoista olette kohdentamassa sinne lisää resursseja on todellakin niin että suurin ongelma suomessa on perustason mielenterveyspalveluihin pääsyssä ja niiden saatavuus mutta te kohdennatte sinne nyt rahoitusta niille henkilöille joilla ei ole kotikuntaa suomessa eikä hoidon maksaja määräydy minkään muun lainsäädännön nojalla minä kysyisin avaatteko te paperittomille lisää palveluja toisin sanoen tahdosta riippumatonta hoivaa ollaan laajentamassa kuka maksaa ne kustannukset kertokaa meille saadaanko niitä rahoja

rouva puhemies on aivan hyvä että tällaista vahvaa debattia käydään ihmettelin hieman vain että tämä veteraaniasia otettiin nyt tässä ikään kuin jonkunasteiseksi plussaksi tai miinukseksi jollekin tai jollekin jopa hyödyksi minä olen ymmärtänyt niin että tässä salissa vallitsee sataprosenttinen yksimielisyys siitä että veteraanien asiat tässä maassa hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla ja havaittuihin havaittuihin puutteisiin tai epäkohtiin puututaan välittömästi tämä lienee se tärkein viesti ja mitä tulee sitten näihin tämän lisäbudjetin määrärahoihin tällä lisäbudjetilla reagoidaan tämän hetken olemassa oleviin pieniin puutteisiin kuten aivan oivallisesti edustaja lohi tässä takanani äsken vahvasti todisti elikkä näin olla pitää että reagoidaan lisäbudjetilla niihin tilanteisiin joita syntyy iso talouskuva menee maailman suhdanteiden mukaan ja meillä ei ole mitään syytä pelätä sieltä mitään pommeja olevan tulossa kansantalouteemme mutta tärkeää on pitää siitä huoli kuten ymmärrän että valtiovarainministeriö aivan kuten

arvoisa puhemies silloin kun edustaja heinonen piti opposition alustuspuheenvuoron hän nimesi tämän lisätalousarvion toisella nimellä tai oikeastaan kolmella nimellä lisävelka lisävelka ja lisävelka ja minä olen valmis yhtymään siihen kuulin kyllä että edustaja arhinmäki protestoi mutta ennen kuin hän nyt vastaa annan hänelle muutamia lukuja miksi edustaja heinonen tulkitsi samalla tavalla kuin minä tulkitsen tänä vuonna hallituksen budjetissa oli että lisävelanoton tarve oli

miljoonaa

miljoonaa nyt sitten tämän lisätalousarvion kautta se se kasvava velanotto pienenee yhdeksällätoista miljoonalla mutta siitä huolimatta valtio ottaa lisävelkaa

miljoonaa eli valtionvelka on tämän vuoden jälkeen sataseitsemän miljardia

rouva puhemies kun olen kuullut edustaja essayahn ja edustaja östmanin puheenvuorot ymmärrän nyt mitä edustaja heinonen kritisoi hän ei kritisoinut rinteen hallitusta vaan hän kritisoi oman puolueensa puheenjohtajaa entistä valtionvarainministeri petteri orpoa joka on esitellyt tälle salille ja valmistellut tälle salille tämän vuoden budjetin joka oli alijäämäinen ja joka perustui sen lisäksi siihen että talouden kasvu oli hiipumassa eli nyt tässä lisätalousarviossa jota käsitellään rinteen hallitus vähentää velanottoa jonka kokoomuksen puheenjohtaja entinen valtiovarainministeri edustaja orpo harvoin kuulee näin rajua kritiikkiä oman puolueen puheenjohtajaa kohtaan kuin mitä edustaja heinonen täällä esitti tämä lisätalousarvio on rinteen hallituksen antama tämän vuoden budjetti on silloisen valtiovarainministerin edustaja orpon antama

rouva puhemies vuosi sitten tässä salissa arvioitiin että tänä vuonna uutta velkaa otettaisiin siis tuo yksi pilkku neljä miljardia euroa nyt summa on paisunut vaivihkaa miljardilla eli yhteensä kahteen pilkku neljään miljardiin no sitten kysytään kun me tuomme sen esille että velanotto kasvaa ja uutta velkaa otetaan ja velalla näitä sinänsä tärkeitä toimenpiteitä rahoitetaan miksi me sanomme että ne ovat hyviä toimenpiteitä ne ovat hyviä toimenpiteitä mutta te ette tee sitä rahaa millä te niitä maksaisitte ja sen takia teidän pitäisi tehdä työllisyystoimenpiteitä ja olen tyytyväinen että työministeri harakka lähti pois täältä salista toivottavasti tekemään niitä työllisyystoimenpiteitä sillä nimenomaan niitä nyt tarvitaan että tämä talous saadaan tulevaisuudessa tasapainoon te olette asettaneet kovan tavoitteen työllisyysasteessa se tarkoittaa kuuttakymmentätuhatta viiva seitsemääkymmentätuhatta uutta työllistä ja te ette ole vielä tehneet yhtään toimenpidettä siihen päästäksenne

puhemies muistan kun täällä oli tämä kokoomuksen aktiivimallivälikysymys jossa he ilmaisivat harmistuksensa siitä että tämä työttömiä kuristava aktiivimalllli puretaan ja silloin muun muassa ministeri harakka kertoi että hän oli tehnyt jo toimenpiteen listan työllisyyden erinomaisen hyvä asia puhemies mutta vieläkään emme ole kyllä kuulleet loogista selitystä vai onkohan joku täällä kuullut käsi ylös jos joku on kuullut loogisen selityksen sille mitä kokoomus nyt yrittää ajaa takaa he täällä suureen ääneen kritisoivat velanottoa he ovat kertoneet että he lisää keventäisivät hyväosaisten veroja veronkevennyksiä siis lisää ja samaan aikaan he eivät kerro mistä he sitten leikkaisivat paitsi että he ovat kertoneet he ovat omissa työllisyystoimissaan esittäneet että toimeentulotukea ja työttömyysturvaa leikataan eli tämä on kokoomuksen työttömyystoimi tai työllisyystoimi anteeksi tämä pieni lipsahdus ehkä johtuu

arvoisa puhemies kokoomus tulee omassa vaihtoehtobudjetissaan esittelemään työllisyystoimet jotka on eduskunnan tietopalvelussa laskettu riippumattomasti arvoisa puhemies ministeri marin ansaitsee kiitoksen siitä että hän tuli kokoomuksen linjoille ideologiset lasit on heitetty nurkkaan ja nopeita raideyhteyksiä toteutetaan sittenkin hankeyhtiömallilla suomi ratahankeyhtiön ja turun hankeyhtiön perustamiseksi käynnistetään neuvottelut ja käytetään

syyskuusta asti viimeksi tänään näyttää kuitenkin siltä että suomi ei hae auki olevasta eu hausta pääradan hankkeisiin nyt rahaa pitääkö tämä paikkansa tarve on akuutti miksi nyt ollaan hukkaamassa työkalu etenemiseen onko yhtiöiden viivyttely saanut aikaan sen että haku pääsee käsistämme

arvoisa sisäministeri olin itsekin eilen käymässä työpaikallani tampereen pääpoliisiasemalla kun tekin olitte siellä vierailulla talohan on tunnetusti jo vuosikaudet ollut huonolla sisäilmalla ja sitä on epätoivoisesti yritetty korjata henkilöstön sairastuvuus on suuri josko te vihdoikin löytäisitte rahat jostakin nekalaan sille uudelle poliisitalolle

annetaan ministereille välillä vastauspuheenvuorot aloittaako valtiovarainministeri lintilä kolme minuuttia
arvoisa puhemies uskon etten tarvitse edes sitä kolmea minuuttia muutamia muutamia niin että tässä lisätalousarviossa nettolainanotto pienenee siis yhdeksäntoista miljoonaa sitten taas tähän isoon kuvaan kyllä minä olen ihan yhtä huolestunut tästä velkaantumisesta kuin täällä kriittiset puheenvuorot mutta ei kenenkään kannata kyllä siinä röyhistellä meillä on viimeinen ylijäämäinen tulos tullut vuonna kaksituhattakahdeksan kymmenen vuotta on vedetty pakkasella tulemaan ja taitaa olla melkein jokainen eduskuntaryhmä ollut sen jälkeen hallitusvastuussa eli kyllä velkaantuminen on ihan yhteinen ongelma ja siihen tulee pyrkiä pyrkiä löytämään keinoja joissa totta kai sitten työllisyyden parantamisen tulee olla se ykkösasia edustaja mykkänen kysyi erittäin relevantin kysymyksen migrin toiminnasta ja lupaprosessien yhdistämisestä edellisenä ministerinä tiedätte että ei ihan helppo yhtälö mutta tavoitteellisuus siitä että kuukaudessa luvat täytyy pitää me törmäämme entistä enemmän tapauksiin joissa lupaprosessi osoittautuu niin pitkäksi että tai muuten työperäisesti maahan tulevat eivät ole enää sitten suomalaisten työmarkkinoitten käytössä eli kyllä nämä kaikki ovat sellaisia toimia joilla pitää lähteä hakemaan työllisyysasteen nostamista
ministeri marin kolme minuuttia
arvoisa puhemies arvoisat edustajat kiitos kysymyksistä täällä kysyttiin espoon kaupunkiradasta sen tilanteesta kuten olen aikaisemmin tässä salissa useaan otteeseen todennut espoon kaupunkirata on osa tätä turun suunnan nopeampaa raideyhteyttä mutta koska sen suunnitteluvaihe on eri kuin tämän raideyhteyden kokonaisuudessaan niin tämä espoon kaupunkirata käsitellään mal prosessin yhteydessä joka tällä hetkellä on on käynnissä eli pyrimme löytämään tähän rakentamiseen ratkaisuja jo jo aiemmin siis odota sitä että tämä koko osion suunnittelu valmistuu tämä käsitellään sen vuoksi mal prosessin osana mitä tulee sitten näihin nopeisiin raideyhteyksiin pohjoisen suuntaan suomi radan osalta turun tunnin junan osalta niin tänään itse asiassa olemme liikenne ja viestintäministeriössä pitäneet ensimmäisen kokouksen ensimmäisen tilaisuuden näiden osakassopimusneuvotteluiden edistämiseksi eli eli asia on sillä tavalla kyllä valmistelussa uskon että tässä voidaan edetä ripeästi eri tahot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa näitä hankeyhtiöneuvotteluita kohtaan ja aika laajasti olemme saaneet kuntia mukaan muun muassa pohjoisen suomi radan hankeyhtiön osakassopimusneuvotteluihin muitakin kuntia kuin vain helsingin ja tampereen välisiä kuntia eri puolilla suomea ymmärretään se arvo mikä nopeilla raideliikenneyhteyksillä ja työssäkäyntialueiden laajentamisella on ja myös ilmastonäkökulmasta minkälainen merkitys raideinvestoinneilla on ja sen takia nyt useat tahot useat kunnat paljon laajemmin kuin viime hallituskaudella ovat lähdössä tähän kokonaisuuteen mukaan tietenkin siellä on vielä paljon ratkaistavia asioita erityisesti pohjoisen suunnalla

ja muut tahot ovat valmiita lähtemään tätä suunnittelua rahoittamaan ja tämä on juuri se toinen ero mikä tulee näihin aikaisempiin suunnitelmiin nyt on tunnistettu se että tämä pitää tehdä vaiheittain tämä pitää tehdä huolellisesti ja se mistä me nyt neuvottelemme on hankeyhtiöt jotka keskittyvät suunnitteluun rakentamisvalmiuteen asti eli ensin pitää suunnitella raideyhteydet ennen kuin voidaan tehdä rakentamispäätöksiä ennen kuin valtio tai kunnat tai kukaan muukaan voi sitoutua siihen että rakentamisen kustannuksia katetaan ensin pitää olla käsitys siitä mitkä rakentamisen kustannukset

arvon puhemies arvon kansanedustajat kiitoksia hyvistä huomioista ja myös kiitoksista hallitukselle myös tästä salista on nostettu sellaisia asioita niin opposition kuin hallituksen puolelta joita nyt tässä lisätalousarviossa on myös lähdetty korjaamaan

miksi suomeen tullaan lähes yhdeksänkymmentä prosenttia muualta suomeen tulevista ihmisistä tulee suomeen opiskelujen työn ehkä parisuhteen ehkä perheen vuoksi eli lopulta se osuus mistä aika usein mediassa ja tässäkin salissa puhutaan humanitäärinen maahanmuutto kiintiöpakolaiset turvapaikanhakijat on lopulta noin kymmenesosa kaikesta siitä maahanmuutosta joka suomeen kohdentuu oli kyse tästä tai muusta maahanmuutosta kaiken maahanmuuton osalta pyritään nopeampiin lupakäsittelyihin työperäisten osalta kuten valtiovarainministeri viittasi pyrimme siihen kuukauden käsittelyaikaan ja ylipäätään helpotamme prosesseja tähän tarvitaan niitä käsitteleviä henkilöitä eri viranomaisissa ja tämän vuoksi olemme aiemmin myös lisänneet ulkoministeriön ja temin päähän lisämäärärahoja

myös viemään eteenpäin jotta näitä automaattisia käsittelyjä myös olisi mahdollista edistää on ihan keskeistä huomata se mikä täällä on moneen kertaan nostettu tässähän nyt paikkaamme tämän vuoden budjettia sen lisäksi olemme toki budjettiriihessä tulleet ulos niillä määrärahalisäyksillä joita ensi vuoden osalta tarvitaan jotta nämä lupaprosessit myös onnistuvat maahanmuuttovirastolle on tulossa kolmetoista miljoonaa ekstraa ensi vuodelle ja sitä seuraavalle vuodelle ja nämä itsessään myös tulevat helpottamaan sitä ruuhkan purkua sieltä selkeästi tämä kolmen miljoonan könttä molemmille tuleville vuosille on sidottu siihen ruuhkanpurkupuoleen totta kai täytyy jatkuvasti seurata tilannetta myös miten lupien saapuminen vaikuttaa kokonaisuuteen lisäksi oli kysymys poliisista poliisin resursseista sehän on moneen kertaan tässä salissa todettu että poliisien määrärahoja kasvatetaan ja nimenomaan kohdennetaan niitä sinne kentälle että saadaan ihmisiä lisää kaduille lisää ennalta estävään työhön lisää tutkintaan siinä etenemme oli kysymys myös nekalan nekalan mahdollisesta siirtymisestä tästä olemme todella sisä suomen poliisissa keskustelleet ja hyviksi havainneet ne monet huomiot että tämä on myös turvallisuuskysymys tämän tulevan kansi projektin johdosta

siis todellakin tämä lisäbudjetti on valtaosin tekninen esitys miljoonaa todellinen yllätys löytyy tuolta stmn momentilta kolmekymmentäkolme piste kaksikymmentä jossa todetaan että saavutetaan säästöjä miljoonaa sillä että työttömyys on noussut ja toisaalta työttömiä on vähemmän nyt siis kysymys kuuluu siinä eikö nyt tässä olisi kenties kannattanut käyttää työllistämistoimenpiteisiin tätä säästynyttä pottia vaikkapa sinne kuntouttavaan työtoimintaan tai sitten tehdä tk panostuksia joilla saavutettaisiin aineettomia investointeja toisaalta me myöskin ehdotamme vaihtoehtobudjetissamme että yel maksukynnystä nostetaan ja sitten sinne voisi olla hyvä saada joku jousto jolla tasapainotetaan vuosittaista vaihtelua kotitalousvähennykseen esitetään junnilan mallin mukainen laajennus se ilmoitetaan loppuviikosta minkälainen tämä malli on sitten palkkatukijaksoja kannattaisi pidentää jopa kahteen vuoteen asti siinä

arvoisa puhemies arvoisat ministerit te muodostatte kyllä täysin erilaisen hallituksen kuin mitä kaksi edellistä oli edustaja arhinmäki näillä hallituksilla oli epäkiitollinen tehtävä pyrkiä saamaan menot vastaamaan suurin piirtein tuloja koko ajan tämä tilanne parani ja sipilän hallituksen aikana päästiin jo aika lähelle sitä tilaa missä pitäisi pysyvästi mutta arvoisat ministerit te hallituksena lisäätte julkisen talouden kokoa päätösperusteisesti kahdeksan miljardia tämän hallituskauden aikana kun tiedettiin miten vaikeata työllisyyden hoito on viime vuonna vaihtotase oli neljä pilkku neljä miljardia pakkasella se tarkoittaa sitä että tuonti vetää suhteessa vientiin niin mitä te meinaatte tehdä että te saatte tämän talouden edes jollakin tavalla siihen tasapainoon mitä te olette luvanneet ja mitä nämä seitsemän työryhmää aikovat esittää ja milloinka nämä tulokset tulevat niin että me voimme eduskunnassa arvioida mitä te hallituksena teette sillä perustuslain mukaan valtiontalous kuuluu eduskunnan

nostan tässä keskustelussa esille kokoomuksen hyvin vaarallisen veropolitiikan linjan te esititte ympäristöohjelmassa ennen eduskuntavaaleja että autovero poistetaan ja se raha kerätään sitten tavallisilta suomalaista autoilijoilta jos te olisitte nyt päässeet toteuttamaan tätä niin sehän olisi merkinnyt sitä että se olisi historian valossa yksi suurimpia negatiivisia aluepolitiikan sosiaalipolitiikan ratkaisuja te olisitte panneet ne pienituloiset ihmiset syrjäkylillä

pitää olla auto se on välttämättömyys koska ei ole julkista liikennettä maksamaan tämän melkein miljardin potin tämä on hyvä sanoa tässä suoraan koska te vetoatte aina omiin veropolitiikan linjauksiinne ja tämä olisi ollut niin epäoikeudenmukainen linja joka olisi kyllä merkinnyt eriarvoisuuden kasvua hyvin voimakkaalla tavalla mutta onneksi se ei toteudu tämä rinteen hallituksen veropolitiikan linja on oikeudenmukainen siellä alennetaan pienituloisten verotusta lisätään heidän ostovoimaansa ja

rouva puhemies tähän edustaja rantakankaan äskeiseen puheenvuoroon on pakko puuttua koska hän tulkitsi siinä täysin väärin kokoomuksen linjaa autoverotuksen suhteen eihän ole mahdollista että ne ihmiset jotka ovat kerran jo autoa hankkiessaan autoveron maksaneet autoverovapautuksen jälkeen maksavat sen vielä toiseen kertaan ei ei kai tällaista kukaan tässä maassa ajattele tai kuvittele toivottavasti ei ei ei ainakaan kokoomuksen taholta tämä on rantakankaan malli joka varmasti eriarvoistaa kyllä sitten siellä haja asutusalueillakin sitä liikkumista mutta haluan palata vielä tähän velkaantumiseen kun täällä viitattiin kokoomukseen ja vuoteen kaksituhattakahdeksan silloin hallitusvastuussa kokoomus yhdessä keskustan kanssa finanssikriisi tuli niin silloin tehtiin vakava ratkaisu siitä leikataanko leikataanko koulutuksesta sosiaaliturvasta ja terveydenhuollosta vai otetaanko velkaa ja pidetään kansalaisten palvelutaso kohtuullisella tasolla pidetään huolta ihmisten koulutuksesta terveydenhuollosta ja sosiaaliturvasta niin tehtiin ja sitä velkaa on nyt tässä maksettu teillä on erilainen tilanne te olette nousukauden jälkeisissä tilanteissa nyt ei ole aika velkaantua nyt pitää vahvistaa työllisyyttä edelleen niin kuin edellinen hallitus teki

arvoisa puhemies puheenjohtaja orpo sanoi että kokoomus olisi priorisoinut nämä menolisäykset toisin ja samaan aikaan edustaja heinonen ja kumppanit täällä moittivat lisävelan otosta tälle vuodelle näiden lisätalousarvioiden osalta nyt kysyisin kokoomukselta että kun teidän puheenjohtajanne äsken sanoi että te priorisoisitte toisin niin voisitteko nyt kertoa mitkä menot te tämän vuoden lisätalousarvioista olisitte jättäneet tekemättä kuudensadan miljoonan liikennehankkeet nämä tunnin yhteydet jotka nyt laitetaan eteenpäin olisitteko laittaneet kunnille yli kaksisataa miljoonaa euroa vähemmän rahaa olisitteko jättäneet maahanmuuttovirastoon tekemättä esityksen johon sisäministeri hyvin teki nyt laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke koska ettehän te voi syödä kakkua ja katsoa sitä samaan aikaan ja toinen kysymys edustaja heinonen kun te olette teidän johtava talousajattelijanne siellä kokoomuksessa niin niin

kun te rahoittaisitte tuloveron kevennykset miljardin veronkevennykset haittaverojen korotuksena tekisittekö sen nyt hallituksen esittämien lisäysten päälle vielä lisäksi esimerkiksi alkoholin ja tupakan osalta

arvoisa rouva puhemies hallitusohjelmassa sanotaan että harmaa talous ja veronkierto aiheuttavat merkittäviä menetyksiä valtiolle mutta myös tietysti kunnille kärsijöitä ovat ne yritykset jotka hoitavat velvollisuutensa asiallisesti ja kärsijöinä ovat tietysti myös ne työtä tekevät ihmiset jotka jotka hoitavat asiansa kunnollisesti heiltä otetaan enemmän veroa hallitusohjelmassa sanotaan että harmaan talouden vastaiseen työhön osoitetaan vaalikaudella miljoonaa euroa ja se on hyvä kirjaus esimerkiksi edustaja lindtman on puhunut tasan kolmisen vuotta sitten että tällä voidaan säästää kymmeniä ellei peräti satoja miljoonia euroja nyt olen tietoinen että ytj järjestelmään on tehty selvityksiä sen avoimuutta voitaisiin lisätä sitä voitaisiin kehittää kehitys on lainsäädäntöä vaille valmis toteutusta vaille valmis tarvitaan rahaa kolme viiva neljä miljoonaa ja säästöä olisi tulossa kysyn ministeri lintilältä onko näin ja missä vaiheessa mennään ja saadaanko veronkiertäjät kuriin

arvoisa rouva puhemies kun katsoo tätä lisätalousarviota niin tässä ovat kaikki kiittäneet niitä panostuksia joita hallitus tekee toisaalta sitten kun on porauduttu vähän syvemmälle tähän lisätalousarvioon niin todetaan että työllisyys on parantunut ja sen vuoksi tulot lisääntyvät ja velanotto alenee ja kun näihin

esitti eli kun nämä käydään läpi niin edustaja heinosen joka on ylivoimainen kokoomuksen talousälykkö ja asiantuntija puheenvuorosta ei jää kiveä kiven päälle näiltä osin ainoa mikä jäi jäljelle oli kiitos hallitukselle mutta mielelläni odotan myös teidän vaihtoehtobudjettia kun tämän keskustelun perusteella te tulette esittämään siinä miljardin veronkevennykset samaan aikaan kahden miljardin alijäämä poistuu ja tulee vielä isompia panostuksia koulutukseen ja raiteisiin ja poliiseille se tulee olemaan todellinen taidonnäyte edustaja heinoselta jopa teidän tasollanne se

en ymmärrä nyt tätä keskustelua miksi miksi halutaan ikään kuin antaa sellainen kuva että me lyhentäisimme valtionvelkaa kun se tapahtuu nyt päinvastoin niin että tänä vuonna tänä vuonna edustaja arhinmäki valtionvelka kasvaa yhdellä pilkku kuudella miljardilla ensi vuonna kahdella miljardilla ja jos tämä

arvoisa rouva puhemies ihmettelen kyllä tosiaan ministeri ohisalon kommenttia tuossa äsken jos yhdeksänkymmentä prosenttia tänne tulleista maahanmuuttajista on tullut töihin tai opiskelemaan ja kymmenen prosenttia on on sitten se porukka joka tarvitsee meidän sosiaaliturvaa niin miten siihen on saatu mätettyä vuosittain kolme pilkku kaksi miljardia ihmettelen

arvoisa rouva puhemies tästä velkaantumisesta pyrin urheilumiehille lindtman ja arhinmäki asiaa esittämään ehkä urheiluvertauksella josko ymmärtäisitte asian asian silloin selkeämmin jos vaikkapa suunnistaessa juoksette kilometrin verran väärään suuntaan tuhat metriä ja siellä huomaatte sitten että suunta on väärä otatte yhdeksäntoista metriä takaisinpäin niin kyllä te te olette edelleen aika kaukana sillä väärällä kurssilla varmasti meidän kaikkien yhteinen kurssi ja tavoite on se että velkaantuminen vähenee ja tämä hallitus rinteen hallitus on arhinmäen rumpua lyödessä

kun kerran rahaa löytyy niin paljon moniin hyviin kohteisiin niin nelostie joka yhdistää suomen päästä päähän helsingistä utsjoelle vaatisi maksniemen kohdalla simossa eli kemin ja oulun välillä kahdeksansadan metrin matkalle jonkun miljoonan lisää rahaa että nelostien remontti saataisiin vietyä loppuun miksi tätä rahaa ei löydy tästä lisätalousarviosta tämä on suomen viennille tärkeää kokoomus haluaa vientiä ja

arvoisa rouva puhemies täällä on puhuttu paljon velasta ja taloudesta ja minusta tämä on se iso kysymys tuolta lisätalousarviosta löytyy muun muassa lapsilisien arviomäärärahan palautus kolmetoista miljoonaa euroa minusta tähän pitää herätä mikä tämän maan väestökehitys on kuinka meillä perheet pystyvät halutessaan saamaan lisää lapsia ja työllistymään tämä on iso kysymys kun täällä on puhuttu taloudesta ja velasta ja siitä kuka sen maksaa uskonpa että täällä takarivissä löytyy muutamia maksumiehiä ja ja naisia niitä nuoria ihmisiä jotka joutuvat kantamaan sitä vastuuta jota täällä on otettu aivan niin kuin ministeri lintilä vastuullisesti valtiomiesmäisesti sanoi jo kymmenen vuoden ajan tämä valtio on velkaantunut

on hienoa että näitä nopeita junayhteyksiä viimein viedään eteenpäin ja viime hallituksen varaamia rahoja nyt päästään käyttämään ja myöskin viemään eteenpäin olen iloinen myöskin toisesta jatkumosta suhteessa edelliseen hallitukseen nimittäin olen iloinen tasa arvonäkökulmasta siitä että mukana on avustus kansainvälisen tasa arvopalkinnon jakamiseen suomi on monella tapaa tasa arvon edelläkävijä ja voimme vaikuttaa asiaan myöskin kansainvälisesti tästä lähtökohdasta me lanseerasimme muutama vuosi sitten valtioneuvoston kanslian ja tampereen kaupungin kesken igep palkinnon joka myönnetään taholle joka on edistänyt sukupuolten tasa arvoa kansainvälisesti merkittävällä tavalla tämä ensimmäinen palkinto myönnettiin angela merkelille joka ohjasi palkintovarat afrikkaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ehkäisevään työhön on hienoa että nyt toinen palkinto päästään jakamaan tampereella joulukuussa ja sen saajiksi on jo nyt nimetty kolmesataa ehdokasta vielä kuntataloudesta todettakoon nopeasti että hyvä että siellä on pieni helpotus sinne mutta tämä ei sitä isoa perusongelmaa kuntataloudessa ratkaise

arvoisa rouva puhemies hieman ihmettelen tätä keskustelua näin uutena kansanedustajana siinä mielessä että nytten käydään keskustelua ja lisätalousarvio suuntaa nyt juuri katseensa siihen että valtionvelkaa otetaan vähemmän kuin mitä aikaisemmin oli suunniteltu sitten en aikonut tätä nostaa esille mutta pitää nyt varmaan muistuttaa kokoomukselle siitä että kun lasketaan noin kolmenkymmenen vuoden ajalta ne puolueet jotka ovat lisänneet valtionvelkaa kaikista eniten niin kokoomus on selkeästi johtoasemassa tässä täytyy huomioida se että kun kritisoitte nyt varsinkin vihervasemmistoa tästä lisävelan ottamisesta niin kokoomus on ottanut viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana enemmän valtionvelkaa kuin vihervasemmisto yhteensä

täällä edustaja viitanen totesi että tämä hallitus on muuttanut talouspolitiikan suuntaa ja niin kyllä totisesti on kun edellinen hallitus laittoi tämän maan taloutta kuntoon kuten täällä monet kollegat ovat todenneet se hallitus käänsi velkaantumisen jyrkkään laskuun ja sataneljäkymmentätuhatta ihmistä pääsi töihin on tämä hallitus päättänyt taas valita menojen lisäämisen ja velanoton tien siitä te ette pääse nyt eroon millään edustaja viitanen myös kertoi että hallituksella on kohdan lista ainoa ongelma on se että valtiovarainministeriö ei ole kyennyt arvioimaan yhdellekään toimelle arvoisa puhemies yhdellekään toimelle positiivista työllisyysvaikutusta myös talouspolitiikan arviointineuvosto on todennut lausunnossaan että työllisyystavoitteen saavuttamiseksi ei ole vielä esitetty toimenpiteitä arvoisa puhemies totean sen että te te olette nyt hallituksessa teidän vastuullanne on tehdä näitä työllisyystoimia ja me tulemme haastamaan teitä oppositiosta niin kauan että te aidosti rupeatte tekemään niitä päätöksiä joita täällä on teiltä toistuvasti toistuvasti pyydetty

pitemmälle tämä keskustelu menee sen enemmän olen hämmennyksissäni tästä kokoomuksen linjasta koska äsken tuli taas sellainen kuva että kokoomuksen mukaan menoja ei saisi lisätä kun täällä taas toisaalta kokoomus on sanonut että on hyvä että hallitus on lisännyt vaikka määrärahoja määrärahoja koulutukseen tai tai esimerkiksi vanhustenhoivaan mutta puhemies täällä kysyttiin jo aiemmin onko kokoomuksen mielestä sitten ollut väärin että nyt lisätalousarviossa tai arvioissa panostettu liikenteeseen tai muuhun en ole kuullut vastausta ja toisaalta veropolitiikka minua askarruttaa nimittäin kokoomuksella on siitäkin hyvin mielenkiintoisia lausuntoja täällä kerrottiin että veronkevennyksen te kompensoisitte jonkun muun veron kiristämisellä aukaisisitteko tätä hieman koska ette kai te nyt tosissanne voi olla edelleen vaaliohjelmanne linjalla että te haluaisitte esimerkiksi ahkeria keskituloisia perheitä kurittaa kotitalouksien sähköveron korotuksilla tai tämän tyyppisillä mitä olette joskus esittäneet eli toivoisin nyt todella selkeytystä kokoomuksen linjaan

arvoisa puhemies täällä vähän taaempana on välillä vaikea kuulla erityisesti kun edustaja arhinmäki pitää väliin pitkiä välilauseita toivoisin että täällä saisi rauhassa kuunnella tähän lisätalousarvioesitykseen nythän yhdeksänkymmentäviisi miljoonaa euroa lisää lisää ollaan esittämässä ja tässä esille hyviä hyviä asioita ennen kaikkea tämä ratahankkeiden liikkeellelähtö josta syyskuussa jo uutisoitiin toivottavasti siinä nyt oikeasti päästään eteenpäin ja espoossa kaupunkiradan rakentamisen aloittamiseksi voidaan oikeasti laittaa kuokka maahan ja puolustusmateriaalihankintoihin hienoa että laivue kaksituhattakaksikymmentä hankintapäätökseen saadaan lisärahoitusta muita hyviä asioita lisärahoitus kuopion iskun jälkihoitoon ja hätäkeskukselle joka sitä välttämättä tarvitsee toki useita jäi vielä puuttumaan mutta jatkan seuraavassa puheenvuorossa kiitos

arvoisa puhemies nyt täällä kokoomus irtaantuu tästä vaaliohjelmasta joka oli todella tämä autoveron poistaminen sehän oli teidän ympäristöohjelmassanne jonka te lanseerasitte hyvin näyttävällä tavalla mutta se siitä onneksi ette ole sitä toteuttamassa haluan sanoa sen että erittäin hyviä lisäyksiä täällä ovat esimerkiksi ruokavirastoon tulevat rahat ne tarkoittavat sitä että pystytään hoitamaan tärkeitä tehtäviä mitä ruokavirastolla kaiken kaikkiaan on sitten oli työsuhdeneuvontaan rahaa tätähän suomen yrittäjät ovat kovasti kehuneet se on juuri sitä ensimmäisen työntekijän palkkaukseen liittyvää helpottamista mistä työministeri on puhunut ja myöskin mikroyritysten kasvuun pieniä askelia mutta ne ovat askelia oikeaan suuntaan erityisesti yksinyrittäjän osaltahan on mahdollisuus valtavaan potentiaaliin uusien työpaikkojen syntyyn meillä on suomessa sataseitsemänkymmentätuhatta yksinyrittäjää ajatellaanpa että siellä voisi murto osakin pystyä palkkaamaan

puhemies huomaan että edustaja rantakankaalla on jo vähän huono omatunto ja näyttää olevan vähän paha olokin kun tänään täysistunnossa hetken päästä keskustan johdolla esitetään bensan ja dieselin veronkorotuksia ne ovat kovia korotuksia maaseudulla asuville niille jotka autoa tarvitsevat mutta puhutaan siitä lisää silloin väännän nyt vielä kerran teille edustaja arhinmäki rautalangasta vuosi sitten tässä salissa arvioitiin että velkaa otetaan yksi pilkku neljä miljardia nyt te kerrotte meille että velkaa otetaankin kaksi pilkku neljä miljardia se on miljardin enemmän

kuitenkin hyviä toimia mutta ne kaikki velkarahalla okei otatte velkaa yhdeksäntoista miljoonaa vähemmän kuin arvioitte teidän omassa edellisessä lisätalousarviossanne mutta edelleen kokonaisvelan lisäotto kasvaa kahteen pilkku neljään miljardiin edustaja autto kuvasi sen hyvin jos ollaan hetteisellä suolla ja mennään kilometri vielä syvemmälle suolle ja sieltä tullaan yhdeksäntoista metriä takaisin niin kyllä aika pahassa tilanteessa edustaja arhinmäki edelleen ollaan ei silloin olla vielä kovalla maalla
rouva puhemies edustaja auton suunnistusvertaus oli erinomainen suunnistuksessa laitetaan rastit ja annetaan kartta ja tämän kartan on tehnyt valtiovarainministeri silloinen valtiovarainministeri kokoomuksen puheenjohtaja edustaja orpo hän on myös laittanut rastit tämän vuoden budjetti on yhtä kuin se suunnistuskartta jonka kokoomus on halunnut luoda nyt kun me

tärkeisiin kohteisiin kuten migrille ja ruokavirastolle samaan aikaan työllisyys on parantunut jolloin velanotto vähenee aikaisempaan ennusteeseen

rouva puhemies suolla ollaan todellakin oltu nimittäin sote suolla viime kausi päätyi tähän riitelyyn maakuntamallista ja valinnanvapaudesta ja olisi tärkeää että saataisiin asioita vietyä eteenpäin ja niitä peruspalveluja ihmisille täällä lisätalousarviossa annetaan soten valmisteluun yksitoista pilkku kaksi miljoonaa ja sieltä osa menee tietohallintoon noin pari miljoonaa mutta mihin loput elikkä kysyisin teiltä mikä on soten tilanne tällä hetkellä ja edelleen sitten peräänkuulutan myös tätä tätä tahdosta riippumatonta psykiatrista hoitoa voitteko te vähän avata tätä minulle lisäys aiheutuu tahdosta riippumattomaan hoitoon määrättyjen henkilöiden hoidon kustannuksista niissä tapauksissa kun henkilöllä ei ole kotikuntaa suomessa eikä kustannusten maksuvelvollisuutta voida määrätä kansainvälisten sopimusten perusteella hoidon kustannuksia ei myöskään voida korvata terveydenhuoltolain pykälän perusteella kertokaa mitä tämä tarkoittaa onko meillä nyt joku uusi tilanne tulossa suomessa että enemmän nämä nämä tahdosta riippumattomat hoidot lisääntyvät täällä on kuitenkin iso raha tänne kohdennettu kertokaa mitä se tarkoittaa
ja ministerin vastaukset

ensinnäkin edustaja autolle tästä simon simon tilanteesta ja tästä maksniemen kohdasta tästä kahdeksansadan metrin puuttuvasta pätkästä olen tietoinen tästä tilanteesta ja itsekin pidän sitä aika erikoisena ja ja kohtuuttomana ja varmasti tähän tulemme ratkaisuita löytämään tätä asiaa on jo käyty läpi ja ja sitten kun niin tulemme myös esityksiä tästä tekemään mitä tulee sitten näihin raideyhteyksiin niin haluan muistuttaa tässä erityisesti kokoomusta siitä että aikaisemmin kun perustettiin tämä pohjolan rautatiet siitä pääomasta siitä noin sadasta miljoonasta eurosta vain murto osa oli edellisen hallituksen tarkoitus käyttää näihin tulevaisuuden nopeisiin raideyhteyksiin valtaosa siitä rahasta oli tarkoitus käyttää kalusto ja kiinteistöyhtiön eli vrn pilkkomiseen ja nyt tämän hallituksen linjausten pohjalta tämä koko raha ja jopa sen päälle on tarkoitus käyttää nimenomaan näiden nopeiden raideyhteyksien edistämiseen eli sen talouspoliittisen ministerivaliokunnan syyskuussa tekemän linjauksen mukaisesti

jos osakassopimusneuvottelut saadaan menestyksekkäästi käytyä kuntien kanssa tässä vaiheessa valtio sitoutuisi rahoittamaan viisikymmentäyksi prosenttia näistä tarvittavista suunnittelukustannuksista eli sen sata miljoonaa ja sen lisäksi vielä tarvittavat rahat ja tästä nyt neuvotellaan eli se edellisen hallituksen sitoumus se raha mikä oli tarkoitus käyttää suunnitteluun oli vain murto osa kattamaan niitä suunnitteluun vaadittavia kustannuksia

myös tämän osalta olemme valmiita etenemään nyt selvitämme sitä linjausvaihtoehtoa ja toivottavasti ensi keväänä sitten voimme myös idän nopean yhteyden osalta tehdä ratkaisuja
sitten ministeri lintilä riittääkö kaksi minuuttia vai
ensinnäkin edustaja eestilälle hallitus tekee toimia joilla pyrkii parantamaan työllisyyttä taloustilanne on kansainvälisesti suurin haaste on

sanottu tuskin koskaan on ollut näin vaikeasti ennustettava taloustilanne kansainvälisesti mitä se on tällä hetkellä suurimpana syynä kauppasotauhka kiina usa akselilla sitten meillä ovat euroopassa brexit saksan odotettua huonompi taloustilanne ja yleensäkin toimet jotka vaikuttavat säännöillä tapahtuvaan vapaakauppaan suomi on vientivetoinen maa niin kuin hyvin tiedätte neljäkymmentä prosenttia meidän bktsta tulee viennistä ja kun vienti alkaa sakkaamaan se näkyy meillä välittömästi eli kyllä me pyrimme tekemään hyvin vakaata talous finanssipolitiikkaa sillä tavalla että me pystymme luomaan kansallisesti ennustettavuutta koska kansainvälisesti tällä hetkellä on erittäin vaikea ennustaa oikeastaan kaksikymmentä vuodesta eteenpäin ja tämä on tämä on se iso haaste edustaja kiurulle voi sanoa sen että harmaan talouden osalta painopiste verohallinnossa on tietojenvaihdossa tietojenvaihto ja nimenomaan siellä alustatalouden toimijat tietojärjestelmiin satsataan tällä hetkellä paljon ja kyllä yleensäkin harmaan talouden ehkäisyssä ja estämisessä kaikkinaisen toimijoitten välillä tapahtuvan tietojenvaihdon rajamuurien alas alas vetäminen on äärettömän tärkeää ja tässä pitää muistaa myös se että

meillä verovaje on verrattain pieni jos kansainvälisesti vertaillaan mutta tämä on iso kokonaisuus joka tapahtuu sitten oikeastaan päävastuussa ovat stm ja tem ja sitten vm on mukana tällä kokonaisuudella
ja sitten mennään puhujalistaan

arvoisa puhemies hallituksen neljännessä lisätalousarvioesityksessä on monia hyviä hyviä asioita niin kuin edellisessä puheenvuorossa nostinkin esille kuopion iskun jälkihoitoon suunnattavat varat hätäkeskusjärjestelmän toiminnan turvaamiseen ehdotettu lisämääräraha ja laivue hankintapäätöksen toteuttamisen mahdollistamiseksi lisättävä määräraha ja erityisen hienoa nyt kuulla että

menee myöskin eteenpäin niin kuin kokoomus edellisellä kaudella jo hyvä kuulla että hallitus on tullut tässä kokoomuksen linjoille olisi tietenkin hyvä että ehditään eu tukihakemukset saada saada ja rahoitusta näille hankkeille myöskin sitä kautta olin viikonloppuna käymässä espanjassa ja siellä kuulin miten teihin oli käytetty paljon rahaa kaikkihan nämä tiet on siellä eu tuilla tehty ja toivoisi suomessakin kuultavan näin että eu tukia osattaisiin hyödyntää paremmin ja käyttää ja yksi oleellinen tekijä on tietenkin hakumääräaikojen noudattaminen ja päätösten tekeminen että pystytään niitä hakemaan liittyen tähän turun ratahankkeeseen ja espoon kaupunkirataan niin kaupunkiratahan olisi valmis aloitettavaksi käynnistettäväksi jos jos siitä vain päätös tehdään toki siihenkin tarvitaan valtion rahaa ja sen takia sen takia myöskin eu eu tukiasiat on tärkeä hoitaa ajoissa muista isoista tiehankkeista esimerkiksi kehä kolmosella kulkee tuhansia autoja vuorokaudessa ja siellä tie vajoaa askiston kohdalla ja on vaara että se sortuu joten toivoisi että tähänkin tässä lisätalousarviossa olisi löydetty rahaa olen siitä tehnyt kirjallisen kysymyksen liikenneministerille enkä ole vielä saanut siihen vastausta toivottavasti siihen rahat myös löytyvät vielä olisin toivonut että tässä lisätalousarviossa olisi huomioitu laaturekisterit kun hallitus hallitusohjelmassaan kuitenkin haluaa johtaa tiedolla ja kaikkien päätösten pitäisi perustua tietoon nyt näille kansallisille laaturekistereille ei ole rahoitusta jatkorahoitusta olemassa ja jos ajatellaan sote muutoksen läpivientiä ja järkevää

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on siis hallituksen esitys eduskunnalle vuoden kaksituhattayhdeksäntoista neljänneksi lisätalousarvioksi

täällä mainitaan tasa arvopalkinto ja edustaja ikonen otitte myös tämän asian esiin saimme juuri eilen kuulla verotiedot ja sieltä huomasimme että kyllä ne huipputienaajat ovat niitä miehiä eiköhän tehdä tällainen tasa arvoteko ja kannusteta niitä meidän tyttäriä myös siellä kodeissamme osallistumaan ja opiskelemaan entistä enemmän niitä luonnontieteitä matematiikkaa fysiikkaa kemiaa jotta sitä kautta ne tiet kulkisivat myös työpaikkoihin yrittämiseen ja mahdollisuuksiin ja jotta sieltä verotiedoista löytyisi myös tulevaisuudessa naisia tästä keskusteltiin paljon eilen ja mielestäni meillä on paljon tehtävää siinä tytöt ovat niitä sinnikkäitä opiskelijoita menestyvät hyvin ylioppilaskirjoituksissa mutta jossakin tapahtuu jotakin koska siihen se eteneminen sitten monesti päättyy mutta arvoisa rouva puhemies tämä oli kantani tähän tasa arvopalkintoon kolmesataatuhatta euroa sille täällä myönnetään nostaisin esiin muutaman teeman täältä lisätalousarviosta muun muassa tämän sote uudistuksen sinne ollaan kohdentamassa yksitoista pilkku kaksi miljoonaa lisää rahoitusta ja osa tästä rahoituksesta menee tietohallintoon ja tietojärjestelmiin on erittäin tärkeää että meille eduskuntaan tuodaan tieto siitä millä tavalla sote etenee jotta sama mikä viime kaudella tapahtui ei ei enää toistuisi kun täällä on keskusteltu että ollaan vellottu suossa niin kyllä minäkin koen että sote suossa sitä vasta oltiinkin ja nyt on hyvin tärkeää että samoja virheitä ei ei enää tehdä uudelleen

mikä puolue ajoi mitäkin mutta tärkeää on saada peruspalvelut kuntoon perussuomalaisille on erittäin tärkeää että ihminen pääsee lääkärille mutta huolissamme olemme että hallituksen toimet tähän asiaan ovat riittämättömiä seitsemänkymmentä miljoonaa hankerahoitusta ja avustusta sote keskusten kuntoon laittamiseksi ei ole riittävästi uusimaa on jo niin valtavan laaja alue että täällä lääkärille pääsyn parantaminen vaatii ripeitä

että saadaan taivutettua syöpä voitettua se ohjattua mahdollisimman paljon resursseja tutkimukseen hoitoihin ja siihen että yhä useampi suomalainen parantuu tästä kirouksesta nimeltä syöpä se on mahdollista ja meillä on huippuosaamista siitä kiitoksia että sinne on resursseja kaikkien näiden vuosien aikana hallitus antanut

että perustason mielenterveyspalvelut eivät ole toiminnassa sen enempää lapsille nuorille kuin aikuisillekaan ja huolissani olen myös siitä laitoshoidon riittävyydestä suomessa näihin psykiatrisiin ongelmiin ja ja kannan huolta siitä pääseekö sinne hoitoon täällä hallinnon osiossa sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla kerrotaan että momentille myönnetään lisäystä viisisataatuhatta euroa liittyen tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon kustannuksiin niissä tapauksissa kun henkilöllä ei ole kotikuntaa suomessa eikä hoidon maksaja määräydy minkään muun lainsäädännön nojalla eli tämä kirjaus tarkoittaa sitä että laittomasti tai paperitta maassa oleskelevat joilla ei ole statusta olla täällä suomessa ei kotikuntaa ovat oikeutettuja pääsemään tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon ja meidän valtiomme sen kustantaa heille yritin kysyä tästä ministeriltä mutta ymmärrän ministeri kiuru ei ollut paikalla joten emme siihen vastausta saaneet tämä asia näistä kustannuksista on noussut aikaisemminkin valiokunnassa esille kun olemme käsitelleet lainsäädäntöä se millä tavalla ne kustannukset sitten loppujen lopuksi jakaantuvat jäävätkö ne suomen maksettaviksi vai anooko suomi tai kela sitten sieltä jostakin lähtömaista olisi hyvä käydä tästäkin keskustelua ja ja pohtia että mitenkä tämä oikeastaan on me kuulimme täällä että vuonna kaksituhattakahdeksan oli viimeksi ylijäämäinen budjetti jolloin palveluita pidettiin ja siitä lähtien se velkaantuminen lähti kuulimme että kaikkihan me olemme olleet siellä hallituksessa voin kertoa että me perussuomalaiset kuitenkin vähiten kaikista oikeastaan meidän paikkamme olisi nyt tuolla hallituksessa olemmehan tällä hetkellä suomen suosituin puolue

siihen olisi mahdollisuutta mutta puhua me voimme palveluja suomalaisille ja kaikille jotka niitä tarvitsevat

arvoisa rouva puhemies jatkan vielä nopeista junista ministeri marin on lausunut että tarkoituksena on että vielä perustamattomat suunnitteluyhtiöt osallistuisivat euroopan komission verkkojen eurooppa ohjelman avoinna olevaan ja helmikuussa sulkeutuvaan häntähakuun

oli tänään vaikka neuvotteluiden aloituksestakin on tiedotettu jo kahden kuukauden ajan toisin kuin ministeri antaa täällä ymmärtää tällä etenemistahdilla on varsin todennäköistä että hankeyhtiöt eivät ehdi käynnissä olevaan hakuun mukaan siksi kysyn ministeriltä varasuunnitelman perään pitäisikö hallituksen viivyttelyn paikkaamiseksi nyt käynnissä olevaan hakuun osallistua varasuunnitelmalla eli siten kuten valtio tavallisesti tällaisiin hakuihin osallistuu eli että väylävirasto hakee ollaanko tällaiseen ryhtymässä olisiko se tarpeellista

rahoitus olivat jo pitkällä ja tämä hallitus viivytteli nyt aivan suotta edelleen tavoiteaikataulu ja selkeät askelmerkit puuttuvat vaikka onkin hyvä että ne ideologiset silmälasit hankeyhtiöiden osalta nyt saatiin heitettyä nurkkaan arvoisa rouva puhemies kokoomuksen vaihtoehtobudjetissa tulee pöytään päivitetyt vero ja työllisyystoimet kerrankin oppositiopuolueen vaihtoehtobudjetti on vastuullisempi kuin hallituksen

kiteytyy lisävelanottoon kohteet joihin rahaa laitetaan lisää ovat sinänsä kannatettavia erittäin hyviä ja tärkeitä ongelma on että kun työllisyystoimet hallitukselta loistavat poissaoloillaan nykyinen hallitus leikkaa tulevilta sukupolvilta kokoomus ei halua leikata siksi tulemme esittämään kattavat työllisyystoimet

arvoisa puhemies en kyllä malta olla sanomatta sitä että muistan hyvin neljä vuotta sitten kun edellinen hallitus aloitti niin hallitus teki silloinkin lisätalousarvion ja kylläpä silloin me oppositiossa ihmettelimme että kuinka se saattoi alkaa sillä että työllistäviä toimenpiteitä oli arvatkaa kuinka monta edustaja vikman ja kumppanit niitä oli nolla ihan pyöreä nolla sen sijaan kun tämä hallitus teki keväällä lisätalousarvion niin kyllä kiitän esimerkiksi ministeri marinia joka siellä nyt istuu nimittäin siellä pistettiin heti välittömästi hankkeita liikkeelle siten että muistan keväällä arvioidun että jo ne pelkästään lisäävät työllisten määrää noin kymmenellätuhannella tämmöisistä summista puhuttiin plus sitten se että että ministeri harakka on omalla sektorillaan esitellyt toimia ja ollaan edetty tässä koko ajan ripeästi eteenpäin mutta kyllä minä puhemies sen ymmärrän että tietenkin kokoomus hakee nyt uutta oppositioroolia ja ehkä me sitten ymmärrämme myös senkin että tämä viesti on toistaiseksi vielä hieman epäselvä emmekä oikein ymmärrä vielä

suurella mielenkiinnolla odotamme tätä vaihtoehtobudjettia ja toivomme kovasti sitä että siellä sitten ihan ainakaan dynaamisten vaikutusten varjolla ei tätä mahdotonta yhtälöä sinänsä kurota umpeen mutta puhemies kuten sanottu mielestäni on erinomaisen hyvä että tässä on lähdetty monessa asiassa liikkeelle täälläkin keskustelussa monesta yksityiskohdasta on kiitetty on hieno asia että tähän kuopioon pystytään nopeasti puuttumaan ja on myös monia muita tärkeitä asioita mitä jälleen kerran tässä lisätalousarviossa käsitellään olenkin ymmärtänyt että niitä vastaan kellään juurikaan mitään ei ole vaan enemmänkin kysymys on taas kerran tästä yleisestä linjasta ja siinä suhteessa täytyy sanoa vaikkapa ihan pirkanmaalaisena että kun hallitus vaihtui niin kyllä minä olen tyytyväinen kyllä meidän alueella on niin kolmostie kuin ysitie kuin raideasioissa oltu hyvin iloisia niin että tässä suhteessa on mukavaa että linja muuttui sen verran en nyt malta puhemies olla tähän edelliseen puheenvuoroon sanomatta että muistan kyllä kun viime kauden loppupuolella herättiin tähän raidekysymykseen se mikä kokoomuksen saldo lähinnä oli oli miljoona euroa suunnittelurahaa ja sitten kun näitä yhtiöitä puuhailtiin niin ennen kuin ne saatiin loppuun nämä erinomaiset edellisen hallituksen kaavailut niin sehän erotti sitten itse itsensä myös ettei sitten pystynyt viemään näitä omiakaan kaavailuja loppuun niin että on hyvä että tämä nyt saatetaan sitten ministerin toimesta järjestäytyneesti ja ja niin kuin meidän näkökulmastamme oikeilla tavoin eteenpäin heinonen ei varmasti muista että silloinen hallitus erotti itse itsensä ennen ennen viime vaaleja

arvoisa

myös kehuneet tämän lisäbudjetin sisältöä totean aivan alkuun että lisäbudjetissa on myös paljon kannatettavia kohteita liikenneministeri

menestystä ja tarmoa näiden suurten liikennehankkeiden eteenpäin viemisessä luulen että siitä emme saa tässä salissa suurta riitaa aikaiseksi paljon paljon nopeutta ja ja toivomme näkevämme myös pian pian tuloksia mutta arvoisa rouva puhemies se mistä tänäänkin olemme tässä salissa keskustelleet koskee tämän hallituksen talouspolitiikan linjaa edustaja viitasen kanssa olemme käyneet keskustelua ja hän totesi että että tämä hallitus on muuttanut talouspolitiikan suuntaa totesin hänelle että että totisesti on tämä hallitus on hylännyt täysin juha sipilän hallituksen hyvän perinnön kun juha sipilän hallitus aloitti kaksituhattaviisitoista työnsä suomessa otettiin velkaa kuusi miljardia työttömyys oli korkealla näkymät olivat olivat erittäin huonot se hallitus laittoi tämän maan taloutta kuntoon yhä useampi suomalainen sai toivoa siitä että pääsee töihin toimeentulo paranee verotulot kasvoivat nopeasti velanotto väheni nopeaa vauhtia arvoisa puhemies tämä hallitus olisi voinut jatkaa tällä samalla vastuullisella linjalla laittaa tämän maan talouden kuntoon ja huolehtia siitä että tulevat sukupolvet eivät saa kohtuutonta vero ja ja velkataakkaa kannettavakseen mutta kuten totesin aikaisemmin tämä hallitus on valinnut sen sijaan

kohdan lista käytössä useat ministerit kertoivat meille tässä salissa että näin on käynyt kuitenkin pienen tarkastelun jälkeen kävi ilmi että valtiovarainministeriö ei pysty laskemaan yhdellekään työllisyystoimelle positiivista työllisyysvaikutusta samaan aikaan myös talouspolitiikan arviointineuvosto on lausunnossaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä talousarviosta hyvin kriittisesti kommentoinut tämän hallituksen talouspolitiikkaa ensi vuoden budjettia toteamalla että työllisyysastetavoitteen saavuttamiseksi ei ole vielä esitetty toimenpiteitä tämä on aivan suoraa asiantuntijoiden kriittistä tekstiä joka teidän täytyy ottaa nyt nöyrästi vastaan ja toimia sen mukaisesti päinvastoin itse asiassa arvioiden mukaan hallituksen toimien vaikutus työllisyyteen on negatiivinen kun otetaan huomioon ne toimet mitä te olette nyt laittamassa toimeen eli on siis näin että työllisyystilanne suomessa olisi parempi mikäli te ette olisi tehneet yhtään mitään tämän lisäksi olette myös päättäneet kuten olemme täällä jo aikaisemmin keskustelleet luovuttaa päätösvallan kolmikantavalmisteluun nyt pidätte käsiä ristissä ja toivotte että tuloksia syntyy ei tarvitse olla suuri ennustaja todetakseen että ei tällä tavalla niitä toimia kyllä tule teiltä pitää löytyä rohkeutta tehdä itse niitä työllisyystoimia jotta suomen talous saadaan kuntoon ja työtä vailla olevat ihmiset pääsevät töihin te olette nyt hallituksessa me olemme oppositiossa on kantaa nyt sitä vastuuta joka teille teille on suotu mutta tällä suunnalla arvoisa puhemies maaliin asti ei kyllä mennä arvoisa puhemies uskon että me kansanedustajat täällä salissa jaamme huolen siitä että suomessa liian moni ihminen on vailla työtä uskon myös että me kaikki eri puolueissa uskomme myös siihen ettei tämän maan taloutta saada kuntoon ilman vaikuttavia työllisyystoimia me olemme esittäneet omat työllisyystoimemme joilla tähän maahan on mahdollista luoda kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja muun muassa paikallisen sopimisen laajentamista ulosoton suojaosan korottamista varhaiskasvatusmaksujen alentamista muutamia toimia nyt mainitakseni olemme myös tarjonneet näitä toimia hallituksen käyttöön jo ennen budjettiriihtä jotta hallitus olisi voinut tarttua näihin tehdä päätöksiä jotta päästäisiin heti näkemään myös tuloksia mutta vaikka täällä edustaja viitanen yrittää nyt perustella asiaa toisin

emme vieläkään ymmärrä sitä minkä takia tämä hallitus ei tee päätöksiä heti miksi te odotatte ensi vuoteen jotta jotta sitten nähdään mitä mitä on tulossa

arvoisa puhemies

panostuksiin sanoisin ihan tiiviisti että meille tärkeää on ratkaisujen kestävyys niin taloudellinen sosiaalinen kuin ekologinenkin kestävyys työn verotuksen laskua vastaavasti esimerkiksi haittaveroja voidaan nostaa eli on kompensointiajatus taustalla näissä ratkaisuissa mitä me olemme esittäneet lisäksi maltillisella verotuksella voidaan nähdä olevan positiivisia vaikutuksia talouden dynamiikkaan ja sitä kautta näimme sen perusteltuna olemme esittäneet että investointirahoja tulisi suunnata oikeisiin investointeihin kuten korkeakoulujen pääomitukseen ja nopeisiin raideyhteyksiin työllisyystoimet ottaisimme kaiken politiikan kärjeksi se on asia perään olemme erityisesti kysyneet tässä hallituksessa täällä edustaja viitanen taisi kysyä sitä miten me ratkaisisimme työllisyyshaasteet me olemme julkaisseet elokuussa kuudennentoista kohdan työllisyystoimien listan jolla voidaan saada työpaikkoja lisää sitä listaa saa hyödyntää samoin olemme vaihtoehtobudjetissa esittämässä vielä vielä tarkennuksia tähän kokonaisuuteen kun täällä on kaivattu näyttöjäkin niin kyllä niitä näyttöjäkin on edellinen hallitus sai sataneljäkymmentätuhatta työpaikkaa aikaan toivon menestystä nykyiselle hallitukselle myöskin tässä eräitä nostoja siitä miten kokoomus veisi tätä yhtälöä tätä kokonaisuutta eteenpäin kun huolehdimme talouden pohjasta niin näin pääsemme myöskin tekemään tärkeitä panostuksia ihmisten hyvinvointiin kiitos myöskin ministeri marinille näistä selvityksistä nopeiden raideyhteyksien ja hankeyhtiöitten osalta tässä kuulimme tänään tärkeän lupauksen ripeästä eteenpäin viemisestä ja nyt todella odotamme myöskin että tämä valmistelu etenee ripeästi jotta eu rahoituskierrokselle ehditään mukaan puoli vuotta tässä on jo turhaan hukattu ja nyt toivomme näiden lupausten mukaan nopeasti edetään edellisessä puheenvuorossani otin jo esiin hyvinä asioina ensiavun kuntatalouteen mikä tähän lisätalousarvioon sisältyy nyt kun kuntatalous kärsii yhtä aikaa sekä verotilitysten aiheuttamasta rytmihäiriöstä että vakavasta kestävyysongelmasta mutta tällä ratkaisulla tämä vaikea tilanne ei vielä kokonaisuudessaan ratkea tämä on vasta ensiapu olen myös iloinen että mukana on muutama vuosi sitten synnyttämämme kansainvälisen tasa arvopalkinnon jatkaminen mistä jo tuossa aikaisemmassa puheenvuorossani mainitsikin kiitokset haluan lausua myöskin panostuksista turvallisuuteen ja kuopion tragedian jälkihoitoon ne ovat tärkeitä ja perusteltuja lisäyksiä arvoisa hallitus kun vielä rakentaisitte talouden pohjan kuntoon niin että olisi mahdollista kiittää myöskin kestävästä talouspolitiikasta niin tässä oltaisiin toisenlaisissa lähtökohdissa kiitoksia

arvoisa rouva puhemies tässä edellä edustajat ikonen ja marttinen puhuivat todella

hallituksen työllisyystoimien puuttumisesta kun sipilän hallitus aloitti niin odotukset suomen talouden suunnan kääntymisestä olivat todella korkealla suomi oli elänyt vaikean lamavaiheen julkiseen talouteen jouduttiin ottamaan paljon velkaa ja myöskin työllisyyden kohentamiseen toivottiin valtiovallan apua silloin yrityselämä ja suomalaiset laajasti uskoivat että hallitus tulee menestymään työssään ja näin kävi maahan saatiin yli sataneljäkymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja tällä on saatu myös julkiseen talouteen kestävyyttä ja liikkumatilaa siinä mielessä kokoomus ja keskusta ja perussuomalaiset hallituksessa tekivät hyvää työtä arvoisa puhemies sitten kun kysytään yrityksiltä ylellä oli vasta iso uutinen siitä miten elinkeinoelämän keskusliiton yrittäjäpaneeli tilanteen arvioi niin yritykset eivät luota rinteen hallituksen kykyyn luoda uusia työpaikkoja ja pystyä vastaamaan itselleen asettamiinsa tavoitteisiin kyselyyn vastanneista yrittäjistä neljä viidestä ei usko hallituksen kykyyn edistää työllisyyttä lisäksi lähes yhdeksänkymmentä prosenttia vastaajista epäilee ettei hallitus saavuta tavoitettaan työllisyyden parantamisesta ja tämä siis ylen uutisointi tästä ekn yrittäjäpaneelista elikkä tämä on arvoisa edustaja viitanen se suuri ero niissä odotuksissa ja tämän vuoksi hallituksen pitäisi nyt aivan välittömästi kyetä esittämään konkreettisia toimia jottei suomalainen elinkeinoelämä ja jotteivät suomalaiset pienet ja keskisuuret yrittäjät joudu tekemään niitä johtopäätöksiä että hallitus ei edes aio tehdä toimia luottamus ei valitettavasti tällä hetkellä ole kovin korkealla

että kun taitavina urheilumiehinä tunnetut edustajat ja eduskuntaryhmiensä puheenjohtajat lindtman ja arhinmäki taitavasti jatkoivat tätä suunnistusvertausta niin tosiaan tämän vuoden radalle kartalle rastit on aseteltu niin että velkaa piti maalissa oltaessa olla yksi pilkku neljä miljardia mutta rinteen hallitus on lisännyt velanottoa omilla lisätalousarvioillaan kahteen pilkku neljään miljardiin eli kun olemme kulkeneet nyt valtiolaivana tai suunnistajana siinä suolla kilometrin verran väärään suuntaan niin se että tällä lisätalousarviolla sitten mennään yhdeksäntoista metriä takaisinpäin ei vielä auta pois sieltä velkaantumisen suolta jonne ei pitäisi nyt sitten suunnistajan mennä eikä tätä valtiolaivaa

miten ne rahoitetaan ja nyt rinteen hallitus on rahoittamassa kaiken velaksi tässä mielessä arvoisa puhemies korostan sitä että suomeen pitää luoda ilmapiiri jossa syntyy uusia erityisesti avoimen sektorin työpaikkoja yksityisiä investointeja no näitä investointeja on suomeen syntymässä kyllä esimerkiksi metsäteollisuuteen suuria investointeja vaikkapa tuonne meri lappiin jonne

oulu kemi välin korjauksen loppuun saattamiseen tarvittaisiin noin kahdeksansadan metrin matkalle muutaman miljoonan lisärahoitus jotta tämä koko remontti tulisi sillä tavoin valmiiksi tätä ei löydy tuolta lisätalousarviosta ja tätä ihmettelen koska sillä on paitsi paikallisten ihmisten myös suomen elinkeinoelämän kannalta valtavan suuri merkitys

voinut esittää sen kaltaisia todellisia tulevaisuusinvestointeja kuin vaikkapa lisärahoitusta tullille esimerkiksi lentotullin toimintaan tai tullin toimintaan tuolla pohjoisessa torniossa näillä voitaisiin estää huumeiden maahantuloa ja tämän huumeongelman kitkemisen myötä voitaisiin säästää todella huomattavissa kustannuksissa niin sosiaali ja terveydenhuollossa kuin vaikkapa turvallisuusviranomaisten ja oikeuslaitoksen määrärahoissa elikkä tässä mielessä sisäministeriä kannustaisin nyt kyllä olemaan hieman terhakkaampi oman hallinnonalansa osalta ja panostamaan sellaisiin järkeviin menolisäyksiin jotka kääntyvät valtiontalouden kannalta säästöiksi esimerkiksi sen myötä että huumeongelmaa saataisiin kitkettyä sillä että lentotulliin ja tullin toimintaan vaikkapa tuolla torniossa sitten panostettaisiin tässä arvoisa puhemies lyhyesti muutamia huomioita lisätalousarviosta

arvoisa puhemies on ehkä hyvä tässä alussa palauttaa mieleen että nyt puhutaan vuoden parista viimeisestä kuukaudesta ei koko maailmasta mutta nyt kun kerran on avattu tämä iso keskustelu niin käydään sitten tämä iso keskustelu kunnolla loppuun asti tässä todettiin että kaksituhattakahdeksan on ollut viimeinen vuosi kun suomessa on tehty ylijäämää alijäämän sijaan ja se kertookin paljon maailman kehityksestä kymmenen vuotta sitten on jo odotettu miten väestön ikääntyminen kansainvälisen talouden epävarmuus ja eriarvoistuminen tulevat vaikuttamaan suomeen ja oikeastaan sen jälkeen kansainvälinen tilannehan on pikemminkin vaikeutunut kuin helpottunut jos joku olisi tullut vuonna kaksituhattakahdeksan sanomaan että maailman suurimman talouden johtoon nousee tosi tv tähti joka aloittaa kauppasotia ja ihan todellisia kriisejä ja konflikteja twitterissä niin itse en olisi sitä uskonut tämä kertoo paljon vaikea on ennakoida maailman kehitystä ja kaikkea sitä mikä suomalaiseen talouteen vaikuttaa tämä kertoo paljon myös siitä kuinka tärkeä on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja huolehtia siitä että me olemme todella kokoamme suurempi pelaaja kansainvälisillä kentillä tämä myös muistuttaa siitä kuinka tärkeää on se että ensinnäkin me valtiona varaudumme kaikista pahimpaan mutta samalla annamme jokaiselle suomalaiselle ennen kaikkea lapsille ja nuorille mahdollisuuksia toimia nopeasti muuttuvassa maailmassa meidän tärkein vastuumme ja tehtävämme siksi tämän hallituksen tärkein tavoite onkin nostaa suomi maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi vuoteen kaksituhattakolmekymmentäviisi mennessä sen takia me myös panostamme koulutukseen ja tki toimintaan ja huolehdimme todella siitä että jokaisella on se osaaminen mitä muuttuvassa maailmassa tarvitaan vaikeus tulee kuitenkin siitä että tällaisten toimien vaikutuksia esimerkiksi työllisyyteen on todella vaikea arvioida ennakointi muotoutuu todella vaikeaksi kun pitäisi ymmärtää tällaista kompleksista alati muuttuvaa maailmaa maailmaa ei nimittäin voi mikromallintaa vaan tarvitaan monipuolisempaa arviointia empiirisiä tutkimuksia kansainvälisiä esimerkkejä kokeiluja ja lukuisia muita tietolähteitä joita yhdistelemällä saadaan tieto siitä miten ollaan parhaassa mahdollisessa tilanteessa tässä maassa kymmenen vuoden kuluttua

on vaikea mikromallintaa on nimittäin valtava määrä työllisyyteen talouteen ja ennen kaikkea lasten ja nuorten osaamiseen ja tulevaisuuteen vaikuttavia toimia joiden vaikutuksia ei voi mikromallintaa mallien kapeus ei siis voi tarkoittaa hyvistä toimista luopumista me tiedämme empiirisen tutkimuksen pohjalta muun muassa oecdn kokoaman tutkimuksen pohjalta että esimerkiksi varhaiskasvatus muu koulutus ja ennalta ehkäisevä hyvinvoinnista huolehtiminen ovat tehokkaimpia työllisyystoimia

mitä toimia on joilla mielenterveyden ongelmiin voidaan puuttua ja me tiedämme että kun työkyvyttömyys vähenee niin työllisyys kasvaa eli varsin lyhyen loogisen päättelyketjun ja empiirisen tutkimuksen pohjalta tiedämme että esimerkiksi mielenterveyspalveluihin kannattaa panostaa me tiedämme että se on työllisyystoimi

verovälttelyn ja aggressiivisen verosuunnittelun tähden jopa miljardi euroa verotuloja se tekee vuositasolla noin sata miljoonaa tappiota jos se kaikki oltaisiin laitettu suomalaisten osaamiseen ja hyvinvointiin niin varmasti olisimme erilaisessa tilanteessa nyt

suuntaa on vahvistettava jotta voimme varmistaa että jatkossakin täällä kerätään kestävästi veroja jotta saamme todella panostettua tulevaisuuteen osaamiseen hyvinvointiin saamme näin varmistettua että jatkossa yhä useampi suomalainen on työkykyinen ja pystyy ennen kaikkea tavoittelemaan niitä omia unelmiaan näillä toimilla on mentävä eteenpäin vaikka näiden toimien vaikutuksia on vaikea mikromallintaa on syytä tunnistaa erilaisten mallien rajat ja ennemmin yhdistellä eri tietolähteitä kuin nojata liiaksi siihen mitä yhdestä kapeasta mallista voidaan ulos saada näin rakennetaan parasta suomea kaikille kiitos

arvoisa rouva puhemies

voimavarojen lisäämistä pienten yritysten neuvontaan ja tukemiseen kahdensadanyhdeksänkymmenentuhannen euron lisäys pienten yritysten juridiseen työsuhdeneuvontaan helpottaa lukuisten kovaa työtä tekevien yrittäjien onnistumista työssään parantaa yritysten työntekijöiden asemaa ja vahvistaa yhteiskunnan yrittäjämyönteistä henkeä erityisesti yksinyrittäjien ja pienten yritysten tiedon ja neuvonnan tarve työsuhdeasioissa on merkittävä tällöin korostuu tarve erityisesti englanninkieliselle neuvonnalle mutta tarvittaessa myös muilla kielillä yrittäjäkentältä on tullut palautetta työsuhdeneuvonnan tarpeesta palvelu lisää työnantajien ja työntekijöiden yhteistyötä tavoitteena on että työllistämisen kynnys yrityksillä madaltuu ja yhä useampi suomalainen saa työtä tästä panostuksesta on syytä kiittää erityisesti elinkeinoministeri kulmunia arvoisa puhemies työsuhdeneuvonnan ohella on syytä huomioida viiden pilkku kahdeksan miljoonan euron lisämääräraha maahanmuuttovirastolle tästä pilkku seitsemän miljoonaa euroa kohdistetaan maahanmuuttoviraston toimintaan ja yksi pilkku yksi miljoonaa ict järjestelmiin lisärahoituksella turvataan viraston sujuva toiminta ja estetään uhanneet lomautukset näin varmistetaan että maahanmuuttoviraston myöntämien lupien käsittely ei hidastu nykyisestä loppuvuonna vaan päästään jatkamaan sekä työperäisen maahanmuuton että turvapaikkakäsittelyn jonojen purkamista on viisaampaa edesauttaa jokaisen käsiteltävän tapauksen asian etenemistä kuin ylläpitää tilannetta jossa liian moni asiansa käsittelyä odottava turhautuu vastaanottokeskuksessa tai yritys jää vaille tarvitsemiaan työntekijöitä tämä se vasta kalliiksi tuleekin kiitos erityisesti sisäministeri maria ohisalolle tästä lisärahoituksesta tälle esitykselle tulee toivottavasti tukea myös perussuomalaisten eduskuntaryhmästä koska tekin varmasti kannatatte sitä että turvapaikkahakemusten käsittely olisi mahdollisimman ripeää nyt esitettävällä maahanmuuttoviraston lisärahoituksella vastataan osaltaan myös maakuntien yritysten työvoimapulaan tulevaisuudessa työperäisen maahanmuuton käsittelyaikoja on kyettävä entisestään tiivistämään siten että niiden käsittely kestäisi enintään yhden kuukauden arvoisa rouva puhemies kiitän hallitusta ja puolustusministeri kaikkosta myös puolustusmateriaalihankintoihin esitettävästä lisäpanostuksesta joka mahdollistaa laivue hankintapäätöksen toteuttamisen nyt esitettävä tilausvaltuuden enimmäismäärän kasvattaminen ja määrärahan lisääminen tekevät mahdolliseksi tämän kansallisesti monella tavalla tärkeän hankinnan toteuttamisen tällekin esitykselle siten vahva tuki

arvoisa puhemies

sisältää muun muassa yritysten työsuhdeneuvonnan lisäämistä lisää uusia työllisyystoimia on tulossa heti vuoden kaksituhattakaksikymmentä alussa kun nykyisen hallituksen ensimmäinen oma varsinainen budjetti tulee voimaan nythän käsitellään vasta edellisen hallituksen valmisteleman vuoden kaksituhattayhdeksäntoista budjetin korjaavaa siis täydentävää lisätalousarviota tässä keskustelun kuluessa on käynyt ilmi varsin se että mikään työllisyystoimi ei tule kuitenkaan riittämään kokoomukselle koska siinä ei tule olemaan kysymys sosiaaliturvan leikkauksesta tässä käsillä olevassa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista neljännessä lisätalousarvioesityksessä esitetään määrärahoihin yhdeksänkymmenenviiden miljoonan euron lisäystä ja tuloarvioon sadanneljäntoista miljoonan euron lisäystä neljäs lisätalousarvio myös vähentää nettolainanottoa yhdeksällätoista miljoonalla eurolla lisätalousarvio pitää sisällään monia tärkeitä ja kannatettavia asioita kuten muun muassa hätäkeskusjärjestelmän toiminnan turvaamiseen kaksi pilkku seitsemän miljoonaa euroa maahanmuuttoviraston toiminnan turvaamiseen neljä pilkku seitsemän miljoonaa euroa ja viraston välttämättömiin ict menoihin yksi pilkku yksi miljoonaa euroa lisärahoitusta

euroa sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalle ehdotetun lisämäärärahan tavoitteena on varmistaa että kaikki joiden elämää tragedia on traumatisoinut saavat tarvittavan psykososiaalisen tuen ja tarkoituksenmukaisen hoidon tavoitteena on tasapainon palauttaminen ja työ ja toimintakyvyn säilyttäminen yksilö perhe ja myös yhteisötasolla ehdotettu lisärahoitus mahdollistaa sen että kuopiossa koulutus jatkuu sujuvasti ja tilanne voisi normalisoitua lisärahoituksella muun muassa rekrytoidaan psykologisesta tuesta vastaavia ammattilaisia varmistetaan riittävät palvelut opiskeluhuollossa ja työterveyshuollossa sekä lisätään opetushenkilöstöä ja ohjaajia tämä jälkihoito on todella tärkeää sekä lasten ja nuorten että kouluhenkilökunnan tukemiseksi ja tästä ripeydestä haluan lausua erittäin suuret kiitokset hallitukselle tämän asian hoitaminen on jäänyt monien mieleen ripeydessään ja siitä kiitokset

valtioneuvosto on yleisistunnossaan yhdeksästoista syyskuuta päättänyt merivoimien uusien taistelualusten hankinnasta laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeelle on aiemmin jo myönnetty rahoitusta yhteensä miljardia euroa valtioneuvosto on syyskuisessa päätöksessään hyväksynyt lähes sadan miljoonan euron kustannusylityksen laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen kokonaiskustannukset ilman indeksi ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvia menoja ovat päätöksen mukaan yksi pilkku kolme miljardia euroa ja nyt tarvittavat lisärahat tai nämä valtioneuvoston päätöksen mukaiset lisärahat osoitetaan tässä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista neljännessä lisätalousarviossa tämä hankintapäätös koskee neljää suurikokoista pohjanmaa luokan taistelualusta taistelujärjestelmineen

hankkeen valmistelun aikana on annettu ymmärtää että hankittavat neljä sotalaivaa kuuluisivat korvettiluokkaan on puhuttu muun muassa pohjanmaa luokan korveteista ja monitoimikorveteista kuitenkin puolustusministeriön omien määreiden mukaan korvetit ovat aluksia joiden uppouma kuusisataa viiva kolmetuhatta tonnia fregattien uppouma on kaksituhattaviisisataa viiva kuusituhatta tonnia alusten koosta ja siten käyttötarkoituksesta on annettu ristiriitaista ristiriitaista tietoa joka on omiaan hämärtämään käsitystä siitä mitä todellisuudessa ollaan hankkimassa nimittäin nämä pohjanmaa luokan alukset ovat uppoumaltaan kolmetuhattayhdeksänsataa tonnia eli ne kuuluvat selkeästi fregattiluokkaan eivätkä korvetteihin alusten pituus on kasvanut tämän hankkeen aikana vuoden kaksituhattaviisitoista aluskonseptista noin yhdeksästäkymmenestä metristä sataanneljääntoista metriin nyt tähän hankintavaiheeseen tultaessa alukset olemaan itämeren suurimpia muun muassa ruotsin tärkeimpiä pintataistelualuksia eli visby luokkaa monin verroin suurempia voidaan siis arvoisa puhemies perustellusti kyseenalaistaa näiden tulevien pohjanmaa luokan fregattien soveltuvuus suomen sokkeloisten ja saaristoisten vesi rannikkoalueiden puolustamiseen alusten kasvanutta kokoa perustellaankin puolustusministeriön suunnasta sillä että niillä on voitava toimia pitkäkestoisesti ilman saariston antamaa suojaa

suomi on tehnyt uusia sotalaivoja koskevaa tutkimustyötä yhdessä yhdysvaltojen kanssa pohjanmaa luokan uudet alukset ovat pituudeltaan ja uppoumaltaan suunnilleen samankokoisia kuin yhdysvaltojen freedom luokan taistelualukset

myös puolustusministeriön pohjanmaa aluksista julkaisemat havainnekuvat muistuttavat erehdyttävästi yhdysvaltalaisia freedom luokan aluksia arvoisa puhemies näiden tietojen valossa suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan nykysuuntauksen taustaa vasten herää epäilys että näillä uusilla taistelualuksilla on tarkoitus osallistua yhdysvaltojen ja naton osoittamiin kansainvälisiin tehtäviin maailman merillä enemmänkin kuin puolustaa suomen rannikko ja merialueilta siinä mielessä arvoisa puhemies kyseenalaistan kyllä tällaisen sadan miljoonan euron lisäyksen tähän hankintaan näyttää ilmeiseltä että se johtuu johtuu alusten kasvaneesta koosta josta vuonna kaksituhattaviisitoista kun hanketta on pantu eteenpäin ei ole ollut selvää käsitystä

arvoisa olemme käyneet monipuolista keskustelua tästä käsillä olevasta neljännestä lisätalousarvioesityksestä ja myös muutoinkin hallituksen hallituksen toimista ja ehkä erityisesti työllisyyspolitiikasta on ilo todeta että hallitus tekee monipuolisesti tavoitteellista ja aktiivista työllisyyspolitiikkaa mikä näkyy myös tässä lisätalousarviossa myös se näkyy että aika on erilainen ja tarvitaan erilaisia toimia siihen että luomme työtä ja toimeentuloa koko suomeen tarvitaan erilaisia työllisyystoimia keskustalle on erittäin tärkeää että me luomme koko maahan työtä ja talous ja työllisyystilanne on tänä vuonna sujunut sen verran suopeissa merkeissä että tässä lisätalousarviossa voidaan tehdä useiden sosiaaliturvaetuuksien arviomäärärahoihin vähennyksiä kuluvalle vuodelle esimerkiksi työttömyysturvan valtionosuuksiin ehdotetaan kaikkiaan kahdeksankymmenen miljoonan euron vähennystä tämän kehityksen tulee jatkua ja sen eteen pitää tehdä töitä tiedämme myös sen mikä tässä lisätalousarviossa todetaan että maailmantalouden epävarmuus näyttää jatkuvan ja jopa syvenevän on erittäin hienoa että hallitus nyt esittää kahdensadanyhdeksänkymmenentuhannen euron lisämäärärahaa yritysten työsuhdeneuvontaan tämä on tärkeä viesti meidän yrityksillemme siitä että kyllä yrityksiä kuunnellaan tämä tarve työsuhdeneuvonnalle on tullut nimenomaan yrityksiltä pieniltä yrityksiltä toivovat hallitus haluaa näin vahvistaa sitä toivon näköalaa että suomessa kannattaa yrittää ja hallitus haluaa kaikin tavoin ja eri tavoin tukea meidän yrityselämäämme yrityselämän tukeminen on siksi niin erityisen tärkeää että uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tavoitteena on että työllistämisen kynnys olisi entistäkin matalampi ja on äärimmäisen tärkeää että nyt huolehdimme siitä että tätä työsuhdeneuvontaa tulee tulee olemaan saatavilla koko suomessa nythän meillä on hyvin valoisat näkymät myöskin työllisyyden suhteen meillä on paljon avoimia työpaikkoja nyt vain täytyy saada yritykset ja työntekijät kohtaamaan työttömät työkykyiset ihmiset töihin ja sitä kautta me luomme hyvinvointia ja vahvistamme valtiontaloutta

arvoisa puhemies lisätalousarvio nelosessa on keskusteltu lähinnä teknisistä ja täydentävistä muutoksista ja kaikkien mielestä hyvistä pienistä korjauksista ja tärkeistä asioista me kaikki olemme niistä samaa mieltä täällä on hehkutettu sen lisäksi näitä suuria väylähankkeita jotka ovat nyt lähdössä liikkeelle nämä väylähankkeet sisältävät kuitenkin muutamia erittäin merkittäviä kysymyksiä väylähankkeiden rahoitus on herran hallussa tein kysymyksen ministeri lintilä vastasi siihen mikä koski nimenomaan kuntien roolia näiden suurien väylähankkeiden rahoituksen kohdalla jos kunnat halutaan mukaan rahoittamaan näitä hankkeita tulee tämä rahoitus kaatamaan kuntia entistä syvemmälle suurien väylähankkeiden rahoitusta halutaan todellakin pistää kuntien piikkiin muuttamalla kuntien takauskeskus lakia ja mahdollistamalla tätä kautta kuntien suuret rahoitukset ja takaukset näille hankkeille

ensimmäinen koetinkivi jos kunnat maksavat suunnittelua pääomittamalla hankeyhtiöitä näkevätkö ne koskaan mitään tuottoja sijoituksilleen pääoma on yhtiössä ja pysyy meillä ei ole mitään tietoa tästä rakentaminen joka tulee olemaan taas mittakaavaltaan aivan jotain muuta onkin aivan uusi uusi asia vielä suurempi asia varsinkin tässä tilanteessa kun hallitus pyrkii tasapainottamaan julkista taloutta peeaa kunnat eivät pysty satojen miljoonien investointeihin noin vain jos rakentaminen rahoitetaan hankeyhtiön ottamalla velalla mahdolliset käyttömaksut tai muut menevät ensin yhtiön käyttömenoihin korkoihin lyhennyksiin on ihan herran hallussa jälleen kerran saavatko pääomittaneet yhtiöt koskaan mitään osinkoja tai muuta

hallitusohjelmassa on viittaus tähän kuntien takauskeskus lakiin ja jos siellä lähdetään muutoksia tekemään riskeerataan myöskin kuntalain sadannenkahdeksannenkymmenennenyhdeksännen pykälän määräykset joiden mukaan kunta ei saa vaarantaa kykyään vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä eikä ottaa merkittävää taloudellista riskiä

arvoisa puhemies haluan kiittää ministeri marinia debatissa annetuista tiedoista tunnin junaa koskien keskustelua ministerin kanssa mutta valitettavasti hän on ehtinyt jo lähteä uskon että ministerille välittyvät tiedot tätäkin kautta täällä on neljännessä talousarviossa korostetusti keskusteltu hankeyhtiöistä on kuitenkin nykyisen häntähaun päättyessä alkava uusi eun hakukierros jossa on suurin absoluuttinen määrä puhutaan puolesta miljardista eurosta loppuvuoden määrät ovat huomattavasti pienempiä satoja miljoonia euroja pienempiä ministeri marin totesi debatissa aiemmin tänään että ensin pitää suunnitella jotta rakentamispäätös voidaan tehdä olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä mutta tämä espoon kaupunkiradan osakokonaisuus on jo valmis kuten aiemmin totesin suunnitelmat ovat täysin valmiit vain rakentamispäätös puuttuu varsinais suomen kansanedustajaryhmä on pyytänyt että hallitus reagoisi asiaan pyydän että harkitsette asiaa jos emme tee rakentamispäätöstä pian meillä ei ole mahdollista saada hankkeeseen näitä useita satoja miljoonia ja silloin hanke siirtyy hamaan tulevaisuuteen ja joutuu kilpailutilanteeseen muiden hankkeiden kanssa joissa suunnittelu ei ole yhtä pitkällä ja joihin on myöhempinä vuosina saatavilla yhä vähemmän eun kautta kanavoituja liikennehankkeiden tukia arvoisa puhemies nämä työssäkäyville ihmisille tärkeimmät liikennehankkeet valitettavasti etenevät kuin lähijuna aamuruuhkassa vaikka niiden pitäisi toimia kuin junan vessa

näistä ratainfrahankkeista puhuttaessa aina täytyy ihmetellä missä todellisuudessa sitä oikein eletään kun oma todellisuuteni on se että se ratainfra kaipaa kunnostusta siellä on nopeusrajoituksia siellä on katkoja liikenteessä ja nyt sitten sen sijaan että sitä rataverkkoa korjattaisiin miljardilla puhutaan useiden miljardien uusista hankkeista mistä rahat näihin hankkeisiin sitä olen monesti tässä yhteydessä ihmetellyt lisätalousarvioon sisältyy paljon menoja menojahan on helppo esittää ja niitä on vaikea vastustaa eihän sellaista poliitikkoa olekaan joka ei osaisi menoja keksiä ja rahaa käyttää mutta sitten tulee se ongelma kun se raha pitäisi jollain tienata hallituksella ei tunnu olevan keinoja kertoa mistä se raha otetaan koska työstähän sen pitäisi tulla mutta hallitus ei esitä mitään keinoja työllisyyden parantamiseen täytyy huomioida se että tämä kaikki velkavetoinen budjettirahoitus mitä tässäkin lisätalousarviossa nyt esitetään perustuu epärealistisiin työllisyyslaskelmiin jotka eivät tule toteutumaan edes että talous kehittyisi suotuisasti puhumattakaan että se kehittyy epäsuotuisasti toinen missä tässä keskustelussa menevät puurot ja vellit sekaisin on se että sekä hallitus että oppositiopuolue kokoomus sotkevat nyt maahanmuuttovirastolle esitetyn lisärahan työllisyyteen eihän työperäinen maahanmuutto vaikka ihan oikeasti uskoisimme että sitä suomeen tulisi ole mikä ratkaisu suomalaisten työllisyysongelmiin siinä puhutaan aivan eri asioista ei suomalaisten työllisyys parane sillä että suomeen tulee työperäisiä maahanmuuttajia vaikka he kuinka tekisivät työtä eivätkä olisi tosiasiallisesti sosiaaliturvan perässä muuttavia maahanmuuttajia jotka tulevat suomeen vain siksi aikaa töihin että pääsevät sosiaaliturvan piiriin kuten käytännössä tuntuu monesti olevan työvoimapulaa vaan halpatyövoimapulaa mutta ei tällä missään tapauksessa suomalaisten työllisyyttä tulla parantamaan maahanmuuttovirastolle kyllä sinänsä voitaisiin antaa rahaa jos se raha käytettäisiin esimerkiksi siihen että vaaralliset palautettavat turvapaikanhakijat saadaan pidettyä säilössä vaarantamatta henkilökunnan turvallisuutta ja yleensäkin voitaisiin lisätä resursseja siihen että tuhannet luvattomasti maassa olevat kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voitaisiin palauttaa sellaiseen voisi rahaa laittaakin maahanmuuttovirastolle
arvoisa puhemies olen yrittänyt seurata lisätalousarviosta käytävää keskustelua ja erityisesti olen kiinnittänyt huomiota kokoomuslaisten edustajien jonkinlaiseen epäjohdonmukaisuuteen joka ei minulle tahdo aueta tässä tulee erityisesti mieleen puheenvuorot joita edustajat heinonen ja autto muun muassa täällä ovat käyttäneet heinosen hyvin painava puheenvuorohan luetteli

edustaja autto keksi kyllä kuitenkin vielä edustaja heinosen esityksen päälle joka oli siis positiivinen esitys tästä hallituksen

nelostie hankkeen johon olisi pitänyt saada lisärahoitusta kun kuuntelin sen edustaja auton puheenvuoron huolellisesti niin jäin vain pohtimaan sitä että lastenko kustannuksella tämä nelostien rahoitus täytyisi tehdä hanke sinänsä voi olla hyvinkin kannatettava ja järkevä en ota kantaa siihen mutta mikä on teidän looginen vastauksenne kuinka se rahoitetaan jos kerran mitään muutakaan kohtaa täällä ei voitaisi rahoittaa kokoomus oikeastaan käyttää vain retorista valmiutta kertoa että hankkeet ovat hyviä mutta tätä rahoitusta täytyisi tehdä jollakin tavalla ja kun miettii sen tavan mitä kokoomus tarjoaa niin joko hankkeita ei toteuteta lainkaan mikä olisi tietenkin se johtopäätös todennäköisesti tai sitten niin kuin täällä on sanottu niillä toimilla mitä te olette koko ajan esittäneet neljän vuoden aikana ruoskaa työttömille leikkauksia me emme hyväksy leikkauksia

arvoisa herra puhemies hallitus aikoo lisätä rahaa maahanmuuttovirastolle jotta käsittelyaikoja saataisiin lyhyemmäksi oleskelulupahakemusten osalta tänään vihervasemmisto ja oikeastaan voisi sanoa melkein viherkeskustakin ovat roimineet perussuomalaisia aika lailla tässä budjettikeskustelussa sanomalla eikö teille mikään riitä eikö tämä nyt ole hyvä että niitä käsittelyaikoja saadaan lyhyemmäksi ja ei tulla myöntämään oleskelulupaa saataisiin sitten nopeammin pois maasta tämähän käy meille tämä käy meille varsin hyvin me nimenomaan haluamme sitä että nämä käsittelyajat lyhenevät mutta samaan aikaan on

miksi te sitten vaikkapa esimerkiksi kiintiöpakolaisten määrää nostatte ettekä ole myöskään valmiita suitsimaan tätä vapaata humanitaarista tulee ruotsin puolelta tai tekemään sellaista lainsäädäntöä joka sitä pystyisi suitsimaan toisaalta myöskin nostettiin tällaisia argumentteja kuin se että ulkomaalaisten työllisyysaste olisi kovempi kuin suomalaisilla siis tässä ei ole mitään järkeä käsitellä maahanmuuttoa ikään kuin tämmöisenä yhtenä pakettina eihän voida sanoa sillä tavalla vaikka suomalaistenkaan osalta suurin osa suomalaisistahan on töissä kyllähän meidän täytyy siitä huolimatta keskittyä siihen segmenttiin ja puhua siitä segmentistä joka ei ole töissä ja siitä mitkä ovat ne syyt samalla tavalla on esimerkiksi maahanmuuton osalta me korkean osaamisen maahanmuuttoa ja erityisosaajia jotka tulevat tänne jotka tulevat tekemään uusia työpaikkoja joihin myöskin suomalaisia tulee töihin mutta sitten kun me puhumme just esimerkiksi humanitaarisesta maahanmuutosta tai niistä ihmisistä jotka tulevat matalapalkkaisille aloille niin heidän osaltaan on nähtävissä että vaikka työllistyttäisiinkin muutamaksi vuodeksi niin sen jälkeen hyvin pian jäädään sitten niitten sosiaalitukien varaan

että saataisiin niitä oleskelulupia nopeammin niin kyllä minä olen sitä mieltä että ehdottomasti näille erityisosaajille pitää saada päätös nopeammin suomi tarvitsee kuitenkin näitä tyyppejä aivan ehdottomasti ja sitä vastaan meillä ei ole yhtään mitään kiitos puhemies

arvoisa herra puhemies kokenut ja taitavaksi tunnettu edustaja kiljunen osaa tietysti sanankäytön mestarina hyvin hämätä sitä tosiasiaa että nimenomaan rinteen hallitus on tänä vuonna omilla lisätalousarvioillaan kasvattanut velanottoa miljardilla eurolla ja ei sitä muuta muuksi se että täällä taitavasti vyörytätte sitä meidän ikään kuin retoriseksi keinoksemme että onko se lastemme piikkiin tekemistä vai onko se holtitonta velanottoa suomi velkaantuu näiden rinteen hallituksen lisätalousarvioiden myötä miljardilla enemmän kuin mitä tämän vuoden talousarviota tehtäessä arvioitiin sitähän kukaan ei ole kiistänyt etteivätkö nämä menokohteet olisi arvoisa puhemies kaikki varmasti tarpeellisia ja tärkeitä ja aivan kuten edustaja kiljunenkin sieltä puheestani osasi huomioida tämän tärkeän nelostien remontin maksniemen kohdalta siellä pitäisi olla myös muita todellisia tulevaisuuspanostuksia mitä sieltä tällä hetkellä puuttuu arvoisa puhemies hallituksen ja opposition keskeisin ero on se että hallitus ei ole esitellyt minkäänlaisia työllisyystoimia joilla varmistettaisiin että talous kasvaa jotta valtiontaloudella on kestävä pohja jolle rakentaa näitä lisämenoja ja jolta rahoittaa myös tarpeellisia investointeja opposition puolelta varsinkin kokoomus on pitkin kesää tuonut ihan konkreettisia ehdotuksia tähän keskusteluun ja ilman muuta toivomme että myös hallitus ottaisi käyttöön näitä kokoomuksen esittelemiä ratkaisuja emme ole millään tavalla niistä mustasukkaisia eli tämä arvoisa puhemies on

keskustelussa mutta vielä arvoisa puhemies jos sallitte niin edustaja yrttiaholle jonka mielenkiintoinen ja asiantunteva puheenvuoro herätti varmasti monissa ajatuksia haluaisin todeta että maanpuolustus on tietysti meille suomessa aivan valtavan tärkeä asia panostamme siihen paljon laivue kaksituhattakaksikymmentä hanke osoittaa että meillä on tarkoitus myös tulevaisuudessa pitää huolta suomen puolustuksesta itse ajattelen niin että meidän kannattaa aina pyrkiä tekemään myöskin välttämättömyydestä hyve eli kun turvaamme suomen kauppamerenkulkua myös kriisitilanteissa ja luomme meille valmiuden myös mereltä käsin puolustaa suomea tilanteessa että joutuisimme sotaan

arvoisa herra puhemies illan ohjelmassa taitaa olla neljäkin verolakiesitystä tämä kyseinen hallituksen esitys kuusikymmentäkaksi on suppeimmasta päästä eli arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännöksiä siten että eläke ja etuustulot ilmoitetaan tulorekisteriin vasta vuonna kaksikymmentäyksi eikä jo ensi vuoden alusta muutoksen tarkoituksena on varmistaa että ilmoitusmenettely on toimiva ja että tulorekisterin kehittämistyössä voidaan keskittyä tulorekisterin käytettävyyden parantamiseen tulorekisterin käyttöönotossa vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta on ilmennyt erilaisia ongelmia käyttöönotto ei ole sujunut suunnitellusti ja resursseja on kulunut näiden ongelmien selvittämiseen resursseja on siten käytetty palvelun parantamiseen eikä niitä ole voitu suunnata tietosisällön ja käyttäjätahojen laajentamiseen käyttöönottoon ongelmat ovat osaltaan antaneet aiheen hallitusohjelman kirjaukselle jonka mukaan tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneet ongelmat selvitetään ja niitä korjataan jotta helpotetaan pienyrittäjien ja kansalaisjärjestöjen toimintaa tässä esityksessä ei ole kuitenkaan kyse näistä pienille toimijoille tarkoitetuista helpotuksista vaan niistä hallitus antaa tällä viikolla erillisen hallituksen esityksensä esityksessä ehdotetaan eläke ja etuustulojen ilmoittamisen lykkääntymisen lisäksi pieniä teknisiä muutoksia verotusmenettelylakiin ja ja oma aloitteisten verojen verotusmenettelylakiin

herra puhemies niin kuin ministeri kertoi tässä yhteydessä kysymys on nimenomaan siitä että tätä voimaantuloa lykätään eläke ja etuustulojen suhteen siinä suhteessa järkeenkäypää että niin kuin ministeri kuvasi tässä on ollut tietynlaisia käyttöönoton ongelmia ja tietenkin ne on saatava kuntoon mutta sitten varmasti kun ongelmat ovat kunnossa on silti hyvä asia kun saamme tämän sujuvamman järjestelmän

ja huoleen siitä että tässä voimaantulon yhteydessä ilmeni myös tietynlaisia käytännön vaikeuksia vaikkapa sitten ihan tavallisille kansalaisjärjestöille siitä että jos tehdään palkintoja annetaan jostain jostain arvoista tai mistä vaan suurin piirtein sukat palkinnoksi niin pitääkö sekin ilmoittaa rekisteriin siitähän heräsi aika iso keskustelu kuinka tämä tuntui sinänsä hyvin epätarkoituksenmukaiselta ja oli erittäin tärkeää nyt tässä jo todeta että saamme varsin pian hyvä niin ministeri ja hallitus hyvin pian tähän saliin käsittelyyn näiden epäkohtien korjaamisen itse olen käynyt keskusteluja monen kansalaisjärjestökentän toimijan kanssa ja siellä on todellakin toivottu että näitä selkeytyksiä parannuksia muutoksia tulee tähän olemassa olevaan säätelyyn jotta tilanne selkeytyy ja tulee kohtuulliseksi eikä ole tällaisia ylilyöntityyppisiä asioita mitä välillä kävi ilmi siksi

herra puhemies oikeastaan tässä edellä aika lailla tuli esille että kun tulorekisteriä viime kaudella luotiin niin aika nopeasti esille tuli se että tiettyjä pieniä valuvikoja sinne jäi tein itse kirjallisen kysymyksen viime keväänä maaliskuussa nimenomaan tästä johon ministeri lintilä viittasi että nyt on tulossa tämä korjausesitys liittyen näihin pieniin palkintoihin joita joita tulkinnan mukaan ryhdyttiin vaatimaan merkittäväksi kyseessä on siis agilityn frisbeegolfin ammunnan ja kilpailujen ilmoittamisesta joissa kerätään ehkä joku pieni osallistumismaksu ja sitten se jaetaan viisikymppinen voittajalle ja kaksikymppinen kolmannelle ja

muistan kuinka ministeri lintilän edeltäjä valtiovarainministerinä silloin toiminut ministeri orpo kertoi että tähän kohtuuttomaan tilanteeseen pitää saada muutoksia ja tässä on hyvä esimerkki siitä että vaikka maassa vaihtuu hallitus niin tällaiset korjaukset tehdään nämä eivät varmaan tunne sinänsä hallitus oppositio rajoja vaan kun todetaan että isossa uudistuksessa tapahtuu joku tämäntyyppinen valuvika niin se korjataan ja tässä ministeri lintilä on toiminut täysin täysin oikein aika ajoin muuten tulee myös palautetta siitä

tämä nosti esille sitä että voisiko näistä harrastuksista aiheutuvia kustannuksia vähentää vähentää toisaalta myös myös verotuksessa tämäntyyppisiä pohdintoja tietysti usein käydään varsinkin sellaisissa harrastuksissa joissa kustannukset ovat hyvin isoja ja nyt tartuttiin sitten näihin äärimmäisen pieniin palkintoihin joita joita sieltä tuli joilla valtaosalla ei käytännössä ole edes edes rahallista arvoa mutta kiitokset ministeri lintilälle tästä esityksestä ja siitä ensi viikolla annettavasta korjausesityksestä

puhemies ensinnäkin totean että on todella tärkeätä että on otettu opiksi ja havaittu että ensi vuoden alusta ei voida vielä tätä tulorekisteriä laajentaa eläke ja etuustuloihin mutta se on kyllä todella tärkeätä että me jatkossa voimme tehdä ja tässähän ehdotetaan tätä vuoden päähän eli vuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi alkaen ja miksi tämä on erityisen tärkeää sen takia että tässä talossa on vahva tahto ja ja hallituksella on vahva tahto viedä eteenpäin sosiaaliturvan uudistusta ja me kaikki tiedämme että olisi helpompaa että työtulot ja sosiaaliturvatulot voitaisiin paremmin yhteensovittaa että ne näkyisivät samasta rekisteristä tästä asiastahan on tässä tulorekisterin kakkosvaiheessa jota nyt tällä hallituksen esityksellä lykätään hieman eteenpäin

tämä on ollut iso hanke jos muistan oikein niin viime vaalikaudella ensin laitoimme tulorekisterin valmisteluun kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa digitalisaation kärkihankerahoituksesta ja sen jälkeen etsimme vielä suurin piirtein saman verran rahoitusta eli me olemme tehneet tätä noin viidenkymmenen miljoonan euron edestä euron edestä ja on selvä asia että näitä hyötyjä ei saada aivan hetkessä hetkessä käyttöön mutta tällaisten tulorekistereiden mitä tässä näin nyt ollaan tekemässä

arvoisa puhemies pieni lisäys vielä tuohon äskeiseen puheenvuorooni ensinnäkin totean että ministeri on varsin onnekas kun niin tästä esityksestä kuin sitten jo tulevastakin kiitellään hyvä niin kaikki ymmärrämme tämän tärkeyden tärkeyden tuli mieleen kun edustaja heinonen tuossa mielestäni ihan oikein puhui myös yleisesti harrastamisen mahdollisuuksista niin tämä tuleva toimenpidehän on yksi toimenpide jolla kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä parannetaan

itse kyllä myös sitä tervehdin ilolla että noin yleisesti harrastamisen edistämiseksi on budjetoitu erillistä määrärahaa jotta jokaisella ihmisellä ja jokaisella nuorella olisi mahdollisuus harrastaa sehän on nyt sitten tämä kuuluisa ikään kuin islannista saatu idea suomalaiseksi islannin malliksi mitä aletaan toteuttamaan siitä olen myös hyvin iloinen koska siitä viime kaudella myös käytin paljon puheenvuoroja tämä oli näyttävästi tavoitteissa esillä ja tältä osin on hieno asia että että harrastustoiminnan edellytykset niin omalla budjettimomentillaan kuin vaikkapa lisääntyvinä liikunta ja kulttuurirahoina tullaan turvaamaan

arvoisa puhemies esityksessä ehdotetaan muutettavaksi suomen itsenäisyyden juhlarahastosta annettua lakia esityksen tarkoituksena on muuttaa sitran sitran hallintorakennetta koskevaa sääntelyä siten että se vahvistaa rahaston parlamentaarista ja ja laaja alaista ohjausta esitys perustuu parlamentaarisen työryhmän maaliskuussa kaksituhattayhdeksäntoista julkaistuun loppuraporttiin kiitän eduskuntaryhmiä perusteellisesta pohjatyöstä sitralle ehdotetaan omaa suomen pankin pankkivaltuutetuista erillistä hallintoneuvostoa jonka jäsenmäärää lisättäisiin hallintoneuvoston tehtävät säilyisivät keskeisiltä osiltaan ennallaan jotta sitran nykyinen asema riippumattomana toimijana turvataan uudistuksella halutaan vahvistaa sitran ohjausta hallintoneuvoston tasolla ja hallintoneuvoston syventämistä sitran toimintaan sitran laaja alainen tehtäväkenttä ja asema myös puoltavat nykyistä laajempaa parlamentaarista osallistumista ohjaukseen hallintoneuvosto vastaisi myös asiantuntemukseltaan strategiselta tasoltaan ja tulevaisuuteen suuntautumiskyvyltään paremmin sitran kaltaisen toimijan päälinjojen ohjaamisen tarvetta samalla ehdotetaan selkeytettäväksi sitran hallinto ja johtamisjärjestelmää esityksessä ehdotetaan tarkennettavaksi eräitä hallintoneuvoston tehtäviä suhteessa sitran hallituksen tehtäviin hallituksen jäsenten valintamenettelyä ja kokoonpanoa ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan paremmin sitran toiminnallisia tarpeita yliasiamies ei ehdotuksen mukaan enää olisi hallituksen jäsen vaan hallituksen johdon ja valvonnan alainen hallintoneuvosto valitsisi edelleen yliasiamiehen hallintoneuvoston tehtäviä ja hallitusta koskevaa sääntelyä täsmennetään siten että ne ilmentävät hallituksen asemaa suhteessa yliasiamieheen tämä laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensimmäisenä päivänä tammikuuta kaksituhattakaksikymmentä

arvoisa

testata uusia malleja ja kehittää niitä eteenpäin sitran tulee edelleen yhdistää ajattelu ja tekeminen sitran tulee toimia eduskunnan ja suomen ajatus ja toteutuspajana jonka tekeminen pohjaa tutkittuun tietoon ja näkemykseen näin se rakentaa vahvaa perustaa muutokselle samalla se käynnistää monipuolista yhteiskunnallista keskustelua sitran tulee kouluttaa rahoittaa tuoda yhteen kutsua koolle ja törmäyttää laajoja verkostoja ja viestiä toiminnastaan vaikuttavasti ja vastuullisesti kaiken toiminnan ytimessä olkoon edelleen yhdessä tekeminen arvoisa puhemies sitran tulee näistä perustelluista muutoksista huolimatta säilyttää kokeileva ja tulevaisuuteen katsova toimintatapansa näin se tuo jatkossakin suomeen ja päätöksentekomme kokeilevaa kulttuuria ja yrittävää asennetta

puhemies ennen kuin itse tähän hallituksen esitykseen pari sanaa niin haluan todeta sen että on tärkeää että poliittinen päätöksenteko ja yhteiskunnallinen keskustelu laajemmin käyttää sitraa mahdollisimman paljon hyväkseen samalla totean myös sen että on tärkeää että eduskunnassa myös keskustellaan sitran asemasta ja roolista tässä suomalaisessa yhteiskunnassa voi sanoa että sitra oli ajatuspaja ennen ajatuspajoja koska sitrahan perustettiin jo silloin tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäseitsemän suomen juhliessa itsenäisyytensä itsenäisyytensä viisikymmentä vuotisjuhlaa ja on itse asiassa ollut kyllä aika moderni ajatus kuusikymmentä luvulla perustaa tällainen sitra ja siitä meidän kannattaa meidän silloisia päättäjiä kiittää että näin tehtiin sitten tämä itse esitys joka meillä on tässä käsittelyssä haluan kyllä sen todeta että

sitä miksi vasta nyt näitä muutoksia tehtiin kun sitra on kuitenkin ollut kymmeniä vuosia olemassa ja me kaikki olemme tienneet sen että suomen pankin pankkivaltuusto toimii tässä ja nyt tämä esitys lähtee siitä että tulee oma hallintoneuvosto joka irrotetaan siitä pankkivaltuustosta eli miksi se tehdään vasta nyt minusta se on oikein hyvä ajatus tätä kautta voimme vahvistaa myös tätä parlamentaarista osaamista ja asiantuntemusta ja kokemusta sinne sitran hallintoneuvostoon

hallitus johtaisi ja valvoisi myös yliasiamiehen tehtävää minä pidän näitä uudistuksia moderneina ja uskoisin että ne täyttävät tätä eduskunnan tahtoa mikä täällä työryhmässä kaiken kaikkiaan on ollut pidän tätä erittäin hyvänä ja toivon tälle hyvää käsittelyä ja nopeaa käsittelyä ja sitten vaan laki

arvoisa puhemies kannatan tässä parlamentaarisessa valmistelussa tehtyjä esityksiä ja suuntaviivoja sitran tulevaisuudeksi ja siinä mielessä voi kiittää ministeriä myös hyvästä hallituksen esityksestä kuitenkin haluaisin esittää myös tällaisen vähän ehkä epäortodoksisen ajatuksen nyt tähän keskusteluun kun uutta hallintoneuvosta ollaan valitsemassa on tietysti selkeä historiallinen peruste sille miksi aiemmin eduskunnan pankkivaltuutetut ovat toimineet sitran meillä suomen eduskunnassa on erittäin edistyksellisesti aikanaan perustettu tulevaisuusvaliokunta joka tekee tärkeää työtä ja sen oman työnsä sisällön kannalta on kyllä hyvin lähellä sitä työtä mitä sitran tulee tehdä niin voisivatko sitten nämä

hallintoneuvosto vetäisi vetäisi puoleensa myös vastuuta sitten tästä tulevaisuustyön tekemisestä arvoisa puhemies meillä suomessa on ollut hyvää herraonnea valtioneuvoston jäseniksi valitaan lähes poikkeuksetta erittäin taitavia ansioituneita poliitikkoja mutta se työtahti jota valtioneuvoston jäsenet joutuvat tekemään ollessaan ministereinä on todella huima uuvuttava inhimillisestä näkökulmasta tarkasteltuna siinä mielessä tuollainen yhdistetty tulevaisuusvaliokunta ja sitran hallintoneuvosto jäsenyys voisi olla erinomainen paikka hautoa niitä uusia ajatuksia ja sinne voisi hakeutua sillä tavalla kokeneita kansanedustajia jotka olisivat siinä sitten ehkäpä ministeriputkessa jotta meillä olisi mahdollisimman hyviä raikkaita ajatuksia suomen eteenpäinviemiseksi siinä vaiheessa kun se vastuu sitten tuolla ministeriaition puolella

arvoisa puhemies ja hyvät edustajat pidän myös erittäin hyvänä että on tehty hallinnollisia uudistuksia tai esityksiä niistä erityisesti sitä että pankkivaltuusto ja ja sitran jatkossa erilliset toimielimet ja sitten sitä että sitran yliasiamies ei tule enää olemaan hallituksen jäsen nämä varmasti ovat varsin yksimielisesti sellaisia uudistuksia joita jo nyt ylipäätään yhtiöiden hallituksissa on nykyisin toimitusjohtaja ei yleensä ole ole itse hallituksen jäsen ainakaan tämän kokoisissa organisaatioissa tässä on ihan hyvää pohdintaa käyty toki sitten jonkun verran on vielä avoimia kysymyksiä joista edustaja viitanen nosti esimerkkinä demokratiatavoitteet joita pidän itse varsin hyvinä tavoitteina ja jotka ovat ylätason tavoitteita jotka eivät kuitenkaan liiaksi poliittisesti ohjaa organisaatiota on myös jonkun verran ristiriitaista että samalla kun halutaan vahvistaa sitran riippumatonta roolia niin tämä parlamentaarinen ohjaus tuntuu kuitenkin hivenen tässä tietyllä tavalla syövän sitä riippumatonta roolia on tietysti hyvä että parlamentaarinen ohjaus tai tämä kokoonpano on sellainen että siellä on laajemmin puolueet edustettuina mutta kyllä vielä hieman vaatii pohdintaa miten miten tämä tulevaisuudessa sitten toimii ja minkälaisia tavoitteita tältä parlamentaariselta ohjausryhmältä eli hallintoneuvostolta sitten odotetaan sen lisäksi että sitten vielä hallituksessa jos siellä hallituksessa on kuten nyt on ministeriöiden johtoa niin kyllä se ohjaus aika paljon on kiinni tämän päivän poliittisissa tavoitteissa mikä ei ole ihan täysin linjassa sitten taas sitran roolin kanssa kun sitra on tulevaisuustalo ja itse kyllä vielä pohtisin sitä miten tätä tulevaisuusorientaatiota ja riippumatonta roolia voitaisiin edelleen vahvistaa voisiko sitran toimielimissä olla myös esimerkiksi tutkimuspuolen asiantuntijoita mukana tai voidaanko sitran organisaatiossa vahvistaa tutkimuspuolen asiantuntemusta jollain tavalla kun tässä hiljattain julkaistiin tämmöinen

sitran toiminnasta siinä oli aika vähän haastateltu juuri tutkimusrajapinnassa toimivia tahoja vaikka sitra hyödyntää oikeastaan melkein pääasiallisesti tietoa silloin kriittinen tiedon arviointi on tosi keskeisessä roolissa ja tutkimuspuolella on tietyt tiedon hankkimisen ja tiedon käyttämisen kriteerit joita joita yleisesti pidetään ihan luotettavina kun kun puhutaan tietoon pohjautuvasta päätöksenteosta tai tai tietoon pohjautuvasta ideoinnista sitten lisäksi vielä niin kuin varmaan tässä suomalaisessa keskustelussa yleisesti ottaen olisi hyvä meidän itsellemme selkeyttää sitä miten voidaan käyttää verkostoja mikä on lobbaamisen merkitys kun katsoo nyt ihan julkisia lähteitä niin tässä yliasiamiehen valinnassa painotettiin verkostojen merkitystä sitten kun katsoo taas eu komission toimintaa niin komissiohan julkaisi ihan hetki sitten päätöksensä kuultuaan riippumatonta eettistä komiteaa sen osalta että eu komissiota ei voi kahteen vuoteen lobata uuden yliasiamiehen taholta tämä voi toki koskea ihan ketä tahansa poliitikkoa tai tai muuta muuta toimijaa mutta meillä ei ole suomessa oikein selkeät pelisäännöt sen osalta eikä sitä keskustelua käyty että mikä on tarkoituksenmukaista verkostojen käyttämistä nyt tietyllä tavalla tämä tavoite niin kuin julkisuudessa on perusteltu että että verkostoja olisi käytössä niin sehän ei nyt sitten toteudu eli ehkä tässä on vielä vähän pohtimista että mitä mitä sitralta oikeasti halutaan jos sitralta halutaan riippumatonta toimintaa ei se parlamentaarinen tai poliittinen ohjaus voi olla liiallista silloin sitä me tuskin kukaan haluamme jotta siellä aidosti saataisiin uusia ideoita ja saataisiin sellainen think tank joka uskaltaa toimia niin kyllä se vaatii sitä että sillä on sitten myös itsellään mahdollisuus määrittää sitä toimintaansa se ei tietenkään tarkoita sitä että erilaisia organisatorisia uudistuksia ei ei voitaisi tehdä mutta kyllä se sitten varmaan on sen organisaation itsensä pohdittavissa ensisijaisesti että miten toimintaa vaikka tehostetaan pidän sinänsä hyvänä niitä tavoitteita että vaikuttavuus kasvaa ja vaikkapa just ihmisten kansalaisten keskuudessa voidaan näkyä enemmän mutta pitää myös herkästi miettiä että mikä on sitten sellaista poliittista ohjausta mikä liittyy ehkä tietyn hallituskauden tavoitteisiin koska niitähän ne ministeriöiden johdotkin periaatteessa ainakin heidän pitäisi toteuttaa nykyistä hallitusohjelmaa ja niitä tavoitteita mitä on päätetty sillä kulloisellakin kaudella mutta sitran tulevaisuusorientaatiohan on paljon pidempi tai ainakin pitäisi olla ja toivottavasti jatkossakin on vähintään kymmenen vuotta eteenpäin tällaisia seikkoja minun mielestäni pitäisi vielä huomioida jatkokeskustelussa kiitos

arvoisa puhemies nyt käsittelyssä

perustuu tässä eduskunnassa tehtyyn parlamentaariseen yhteistyöhön nykyisen puhemiehen vanhasen vetämä sitran asemaa ja uudistamista pohtiva parlamentaarinen työryhmä teki esityksensä ja haluan kiittää valtioneuvostoa ja valtiovarainministeriötä se on tässä lakiesityksessä kunnioittanut niitä linjauksia joita tässä talossa on tehty eli voi sanoa että tämä lakiesitys

on tavallaan jo yhden parlamentaarisen kierroksen käynyt ja nyt meidän tehtävämme on viedä eteenpäin jotka me yhdessä täällä olemme päättäneet arvoisa puhemies suomen itsenäisyyden juhlarahasto sitra kutsuu itseään tulevaisuustaloksi ja se on oiva nimitys sitralla on laissa määritelty tehtävä ja sen tarkoituksena on lain mukaan edistää suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä talouskasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä sitra on kiistatta merkittävä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa samalla on todettava että myös sitran on uudistuttava ja elettävä ajassa vain sillä tavalla se voi turvata toimintaedellytyksensä myös jatkossa ja olla vahva toimija suomen ja suomalaisten tulevaisuuden rakentajana tämä lakiesitys ja jo aiemmin tässä eduskunnassa hyväksytty lakiesitys joka selkeytti sitran hallinnollista asemaa julkishallinnollisena toimijana ovat juuri oikeita linjauksia tähän muutokseen vastaamisessa näillä esityksillä pyritään varmistamaan että sitran toiminta vastaa niitä tarpeita joita sille laissa on asetettu puhemies erityisen tärkeää on huomata se että myös tässä lakiesityksessä varmistetaan ja myös me eduskunnan käsittelyssä varmistamme että sitran asema riippumattomana toimijana turvataan samaan aikaan on tarve vahvistaa sitran parlamentaarista ja laaja alaista ohjausta ja aivan erityisen tärkeää tässä mielessä on vahvistaa nimenomaan eduskuntayhteyttä sitran yhteyttä eduskuntaan eduskunnan alaisena toimijana ja myöskin sitten tässä hallinnossa selkeytetään voi sanoa nykyisten hyvien käytäntöjen mukaisiksi sitran eräitä käytäntöjä ehkä tärkein muutos on se että sitralle nyt

ensimmäistä kertaa sen historian aikana luodaan oma itsenäinen hallintoneuvos ja

tämän muutoksen merkitys on juuri se että tämä mahdollistaa sen että eduskuntaryhmät voivat asettaa juuri sitran toimialaan ja sen laissa määritettyyn tehtävään tulevaisuuteen orientoituneita tai tällä alalla toimivia kansanedustajia sitrahan historiasta johtuen on ollut ollut samalla sitran hallintoneuvosto mikä juontaa siihen aikaan

että suomen pankki on se joka perusti sitran ja kun sitten sitra hallinnollisesti erotettiin yhdeksänkymmentä luvun alussa suomen pankista niin silloin päädyttiin siihen että samalla pankkivaltuusto toimii sitran hallintoneuvostona on selvää että tässä on ollut tilanne jossa tämän pankkivaltuuston jäseniltä edellyttämät kriteerit ovat ajaneet etusijalle talous ja rahapolitiikan osaamisen jolloin sitten tämä voi sanoa tulevaisuusorientaatio on

tullut hyvänä kakkosena maaliin nyt sitralle tulee oma hallintoneuvosto joka pystyy puhtaasti keskittymään ja antamaan sen ajan ja panoksen jonka sitra vaatii myös tämän hallituksen kokoonpanon tarkoituksena on vastata muutokseen niin että se elää ajassa nythän tässä on ollut aikaisemmin niin että on ollut tietyt kolme ministeriötä jotka on nimetty ja joista esitykset hallituksen jäseniksi tulevat jatkossa valtioneuvosto tekee valtiovarainministerin ehdotuksesta valtioneuvoston yleisistunnolle ehdotuksen sitran hallituksen jäsenistä jotka tulevat sieltä ministeriöstä ja ne voivat olla mitä ministeriöitä tahansa ja tämä taas mahdollistaa sen että että ja sitran hallituksen kokoonpanossa pystytään paremmin ottamaan huomioon ikään kuin kulloisetkin teemat joihin sitra kunakin aikana paneutuu on täysin selvää että esimerkiksi tänä päivänä ne teemat joissa sitran täytyy työskennellä ovat tekoäly digitalous ilmastonmuutos kiertotalous ja myöskin sitten nousevana aiheena voi sanoa silver economy tämä niin sanottu ikärakenteen muutos joka kohtaa meitä ensimmäisenä ensimmäisenä maana euroopassa olemme siinä ikään kuin etujoukossa yliasiamiehen valinta säilytetään esityksen mukaan hallintoneuvostolla tärkeä muutos on se että yliasiamies ei ole enää hallituksen jäsen mutta hänellä luonnollisesti on puhe ja läsnäolo oikeus hallituksen kokouksessa tämä vie sitran nykypäivään askeleen oikeaan suuntaan ja tämä selkeyttää rahaston hallintojohtamista ja ennen kaikkea vastuu ja valtasuhteita arvoisa puhemies pidän tärkeänä että kuten tähänkin asti tämä muutos on valmisteltu hyvässä parlamentaarisessa yhteistyössä haluan sanoa erityisesti sen että pidän tärkeänä että myös täällä eduskuntakäsittelyssä tämä lakiesitys käsitellään niin että että se tapahtuu hallitus oppositio rajat ylittävästi eli että sitran lakiesitys vietäisiin mahdollisimman suurella yksimielisyydellä ja en usko että tässä suuria intohimoja löytyy haluan yhden asian sanoa myöskin sitran hallintoneuvoston nykyisenä puheenjohtajana ja ja myöskin suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajana pidän tärkeänä että nyt kun tämä hallintoneuvoston kokoonpano kolmetoista viiva seitsemäntoista niin sehän tarkoittaa sitä että tällä nykyisellä kaavalla kaikki kaikki vakiintuneet pienimmät eduskuntaryhmät eli esimerkiksi yli kolmen edustajan eduskuntaryhmät eivät tällä kaavalla automaattisesti meidän nykykäytännöllämme saisi jäsenpaikkaa tänne hallintoneuvostoon pidän luonnollisena sitä että että sitran hallintoneuvostoon tulee laaja edustus myös pienemmistä eduskuntaryhmistä mutta olen vakuuttunut että se pystytään tekemään samalla tavalla kuin ylen kohdalla eli eli eduskuntaryhmät pystyvät tämän tämän neuvotteluissa varmistamaan ja ja pidän tärkeänä että nyt kun sitran parlamentaarista ohjausta lailla vahvistaa ja oma hallintoneuvosto tulee niin siellä on mahdollisimman laajasti edustettuina kaikki eduskuntaryhmät ja uskon että eduskuntaryhmät tämän sitten kun sitran hallintoneuvostoa ryhdytään muodostamaan osaavat ottaa huomioon kokoonpanon laajuutta lukumäärää harkitessaan

sitralla on tulevaisuutta vain jos se toimii riippumattomasti läpinäkyvästi rehellisesti ja ammattimaisesti olen saanut vuosien varrella runsaasti yhteydenottoja liittyen sitran toimintaan olen saanut huolestuneita kysymyksiä siitä onko sitra entisten ja nykyisten poliitikkojen suojatyöpaikka olen saanut myös kysymyksiä siitä ovatko kyseessä terveet verkostot vai epäterveet kyseessä lobbaus ja korruptiopesä nämä kysymykset joita julkisuuteen tulee ja myöskin joita tuolla kentällä jatkuvasti tulee vastaan täytyy ottaa todella vakavissaan tämän vuoksi on tärkeää että tuleva sitra uudistunut sitra on kaikin puolin vakuuttava toimii kaikin puolin moitteettomasti ja läpinäkyvästi ja puolueettomasti riippumattomuus on turvattava kiitos

arvoisa puhemies hyvin lyhyesti hallitusohjelman mukaan fossiilisten polttoaineiden verotusta korotetaan kuluttajahintojen ennustetun nousun mukaisesti kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla vaalikauden aikana esityksessä ehdotetaan että korotus toteutetaan ensi vuonna ensimmäinen kahdeksatta kaksituhattakaksikymmentä alkaen veronkorotus on bensiinille ja sitä korvaaville tuotteille keskimäärin viisi pilkku kolme senttiä litralta ja dieselille ja sitä korvaaville polttoaineille keskimäärin viisi pilkku kuusi senttiä litralta veronkorotusten mitoitus perustuu hallitusohjelman mukaan kuluttajahintojen ennustettuun nousuun vaalikauden aikana tämä kompensoidaan pienituloisille etuustasojen muutoksilla ja ja tuloverotuksen keventämisellä veronkorotus painotetaan hiilidioksidiveroon tämä tarkoittaa käytännössä sitä että biodieselin vero säilyy edelleen eun määrittelemällä kolmen sentin minimitasolla biodieselin verotus ei siten tämän esityksen johdosta kiristy
ja nyt siihen äsken lupaamaani

arvoisa herra puhemies hyvä ministeri hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat

antti rinteen hallitus esitteli ensimmäisen talousarvionsa alkusyksystä ja silloin helsingin sanomat uutisoi että autoilijat on listattu yhdeksi suurimmista häviäjistä tänään meillä on käsittelyssä yksi keskeinen osa tätä ensi vuoden talousarviota josta tänään käsittelyssä ovat bensa ja dieselverojen korotukset noin kaksisataaviisikymmentäneljä miljoonaa se on hallitusohjelman mukainen tavoite hallitusohjelmassa todetaan että antti rinteen hallitusohjelman mukaisesti veroja korotetaan kahdellasadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eli tämä on puhtaasti fiskaalinen taloudellinen toimenpide jolla rokotetaan lisää suomalaisia autoilijoita ja ymmärrän hyvin että esimerkiksi keskustan edustaja rantakangas ei enää täällä salissa keskustelemassa ole kun hän aiemmin täällä kantoi huolta asumisen mahdollisuuksista ja ja liikkumisen mahdollisuuksista pitkien etäisyyksien maassa tämä kyllä rokottaa karulla tavalla näitä tavallisia suomalaisia ihmisiä henkilöauton käyttäjä joka käyttää autoa vaikka noin kolmekymmentätuhatta kilometriä on aika normaali autonkäyttäjä usein kun pendelöidään eli käydään työmatkaa kilometrit saattavat olla tästä jopa puoletkin suurempia mutta tuolla kolmellakymmenellätuhannella kilometrillä autonkäyttäjillä kustannukset kasvavat sataneljäkymmentä euroa no mitä tämä tarkoittaa sitten kuljetusalalle tutustuin kummikuljetusyritykseeni tarkkalan kuljetukseen ja kysyin mitä tarkoittaa yhdelle hakerekalle tämä polttoaineen veronkorotus joka on siis tuo noin kuutisen senttiä litralta ja he nopeasti laskivat että yhden rekan vuotuiset kustannukset nousevat noin kahdeksantuhatta euroa puhutaan aika merkittävästä lisärasitteesta kun tänään esimerkiksi edustaja kalli täällä puhui yrittäjyydestä kauniisti niin tämä iskee nimenomaan sinne yrittäjyyteen kuljetuskustannuksiin kuljetusalan yrittäjiin mutta myös kovalla tavalla kaikkeen muuhun yrittäjyyteen missä kuljetus on yhtenä osana loppupelissä tämänkin korotuksen maksavat näiden palveluiden käyttäjät esimerkiksi maidon hinnassa ruoan hinnassa palveluiden hinnoissa ja tämän hakeyrityksen kautta lopulta lämmityksen hinnassa eli tämä kiertyy tavallisten suomalaisten maksettavaksi myös muuta kautta kuin oman henkilöauton käytön kautta eli yhdessä yössä ensi heinä elokuun vaihteessa bensan hinta ja dieselin hinta nousevat tuon noin viisi viiva kuusi senttiä litralta

rinteen hallitus tekee siis kaiken kaikkiaan yli neljänsadan miljoonan veronkorotukset liikenteelle yhtenä osana myös parafiinisen dieselöljyn verotuen poisto joka tulee väistämättä nostamaan myös uusiutuvan dieselin hintaa

mikä syö myös työllisyystavoitteita kun samaan aikaan hallitus suunnittelee uusia ruuhkamaksuja käytännössä tiemaksuja niin nekin iskevät kyllä kovalla tavalla juuri niihin ihmisiin jotka asuvat maaseudulla kehyskaupungeissa ja uudellamaalla ja joutuvat käyttämään omaa autoa tullakseen esimerkiksi pääkaupunkiseudulle tai tampereen

jyväskylän tai oulun seudulle töihin missä on paljon työpaikkoja ja joudutaan käyttämään omaa autoa sinne myös nämä rinteen hallituksen suunnittelemat ja ja uskallan sanoa myös pian esittelemät ruuhka eli käytännössä tiemaksut tulevat iskemään toivon että keskusta vielä vakavasti pohtii näitä toimenpiteitä nämä kurittavat maaseudun ihmisiä kovalla tavalla tämän polttoaineveron kiristyksen lisäksi arvoisa puhemies oikeastaan loppuun voisi todeta sen että vaikutus tällä bensan ja dieselin veronkiristyksellä on aika raju tavallisille suomalaisille ihmisille kuvasin äsken sen mitä se tarkoittaa tavallisen auton käyttäjälle miten se vyöryy vyöryy sitten kuljetusten kautta palveluiden ja tuotteiden hintoihin kun sen lisäksi antti rinteen hallitus on samaan aikaan tekemässä myös lukuisia muita toimenpiteitä jotka vaikuttavat esimerkiksi perheiden

kiristymään samaan aikaan myös kotitalousvähennystä tullaan leikkaamaan ja on monta muuta esitystä joita vielä eduskuntaan ollaan tuomassa aivan lopuksi kun tämä hallitus autoilijoita aika kovalla kädellä rankaisee niin yksi huoli on myös se että autoveron alentaminen jota tehtiin itse asiassa keskustan ja kokoomuksen ollessa hallituksessa vuosina kaksituhattakuusitoista seitsemäntoista kahdeksantoista ja vielä tänä vuonna yhdeksäntoista

edustaja heinosen suulla on nyt näin huolestunut liikenteen polttoaineiden korotuksesta pieni historiakatsaus on ehkä tässä paikallaan vuoden kaksituhattayksitoista energiaverouudistuksen jälkeen näitä liikennepolttoaineiden valmisteveroja on nostettu neljä kertaa ja kaikkina näinä aikoina kokoomus on ollut hallituksessa sinänsähän tämä ei ole mukava tehtävä nostaa liikenteen polttoaineiden verotusta tämä on kuitenkin kohtuullisesti ja on ennen kaikkea tärkeää katsoa mitä tällä rahalla saadaan aikaan kuljetusalan yrittäjien kuin myös tavallisten tienkäyttäjien näkökulmasta on erittäin tärkeää että tiet ovat kunnossa ja siksi on nyt tärkeää että hallitus panostaa voimakkaasti

tässä ilmeisesti halutaan debatoida enemmänkin te jotka haluatte tätä nouskaa seisomaan vielä

arvoisa herra puhemies tosiaan ensi vuonna hallitus korottaa liikenteen polttonesteiden hintaa omilla aktiivisilla toimillaan bensiiniä lähes kuusi senttiä litralta ja dieseliä kuusi ja puoli senttiä litralta ja tämä todella tuntuu suomalaisten kukkarossa tässä mielessä haluan kysyä keskustan edustajilta että ymmärrättehän te sen että tämä vaikuttaa myös kaiken elinkeinotoiminnan kustannuksiin tuolla maaseudulla tässä tulee itse asiassa veroa veron päälle kun yrittäjälle tai vaikkapa viljelijälle maatalousyrittäjälle kaikki kustannukset kasvavat oman tuotannon katteet heikkenevät ja sitten siitä pienemmästä käteen jäävästä osasta joutuu vielä maksamaan enemmän polttoaineitten hintoina esimerkiksi omasta asioinnistaan tai vaikkapa lasten harrastuksista johtuvan kulkemisen yhteydessä tämä jos mikä on aktiivista keskittämispolitiikkaa tässä mielessä kyllä toivoisin että tätä korotusta polttoaineiden hintoihin ei tarvitsisi tehdä arvoisa puhemies kun hallituksen edustajat puhuvat siitä että tämähän vastaa vain yleisen kustannustason nousua niin arvoisa puhemies tällähän hallitus synnyttää sitä kustannustason nousua nimenomaan sinne pitkien etäisyyksien alueitten

aikamoista dramatiikkaa kokoomuksen edustajat täällä pystyvät esittämään ottaen huomioon kokoomuksen oman taustan näissä asioissa eduskuntavaalien allahan kokoomus esitti autoveron poistamista se on lähes yhdeksänsataa miljoonaa euroa vuodessa ja se olisi korvattu sitten korottamalla nimenomaan liikennepolttoaineiden valmisteveroa joka olisi merkinnyt

senttiä litralle ja kun sitten tämä todellinen tausta kokoomus on ollut vuosina kaksituhattakaksitoista kaksituhattaneljätoista kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista korottamassa liikennepolttoaineiden valmisteveroa niin täytyy todella ihmetellä näitä näitä salipuheita tänään ja perussuomalaisetkin ovat olleet jo kerran lyhyen lyhyen hallitustaipaleensa aikana tekemässä tämän saman teon eli me keskustelemme tästä jo kolmatta kertaa tässä salissa ja ja samat asiat varmaan tänäänkin taas käsitellään läpi

puhemies tiedän että edustaja kiviranta yhtenä eduskunnan parhaista veroasiantuntijoista ymmärtää ja tietää sen mistä tässä on tietysti kyse aiempina kertoina kun kokoomuskin on ollut hallituksessa ja polttoaineveroa on kiristetty on samaan aikaan tehty merkittäviä kevennyksiä työn verotukseen eli sitä painopistettä on siirretty kun olimme yhdessä teidän kanssanne hallituksessa niin toimenpiteet olivat nimenomaan ne että työn verotusta kevennettiin ja siirrettiin silloin jonkin verran sitä tälle puolelle ja tulokset olivat edustaja kiviranta hyvin onnistuneita teidän kanssanne meillä työllisyys parani ja ihmisten ostovoima kasvoi ja niin poispäin eli nyt täytyy muistaa myös edustaja kalli kun katsotaan sitä mitä tehdään että voidaan toki polttoainetta silloin korottaa jos tehdään samaan aikaan työn verotukseen vastaavat tai mielellään vähän isommat kevennykset mutta te ette tee tällä hetkellä te rankaisette ensin polttoaineveroa kiristämällä sen jälkeen tavallisen keskituloisen perheen työn verotusta kiristämällä eli te annatte till till till kaikki nämä veronkorotukset ihmisille

polttoaineverolla samalla tavalla kuten heinonen hyvin kuvasi tulee yritystoimintaan lisää kustannuksia jotka tulevat sinne kuluttajahintoihin joten tässä ei ole kyse pelkästään siitä mitä maksaa se että ajamme töihin mutta tuntuu toisinaan en tiedä oliko tarkoitus että tässä on jonkun sortin ilmastotausta mutta minusta on näyttänyt viime aikoina siltä että ilmasto on hyvä sana aina

veroja ja sitten samaan aikaan lisätään maahanmuuttoa ja tuntuu että tämä ilmastokeskustelu pyörii näiden kahden ympärillä

arvoisa puhemies on aivan totta ja pidän erittäin tärkeänä että tämä kustannustennousu kompensoidaan pieni ja keskituloisille ja näinhän tämä hallitus tekee etuuksia korotetaan korotetaan ja pieni ja keskituloisten ansiotuloverotusta kevennetään seitsemänkymmenen prosentin siis suomalaisista ostovoima paranee hallituksen toimien ansiosta mutta kysyisin kuitenkin edelleen kokoomukselta onko todella niin että kokoomus ei halua panostaa lisää perusväylänpitoon teiden kuntoon siihen että kuljetusyrittäjien ja

arvoisa puhemies edustaja kallille toteaisin sen että mitä hyötyä on kunnossa olevista teistä jos ihmisillä ei ole enää varaa niillä teillä ajaa kun katsoo tätä hallituksen ratkaisujen kokonaisuutta niin kyllä tämä keskituloiselle autoilijalle on kylmää kyytiä keskituloisen palkansaajan käteen jää ensi vuonna sataviisikymmentä euroa vähemmän ja sen lisäksi te korotatte polttoaineveroja jos mietitään reilu kilometriä vuodessa autoilevaa ehkä kehyskunnassa asuvaa perhettä jossa on kaksi aikuista polttoaineveron korotuksen kustannus on kolmesataa euroa eli tämän perheen verotus toisin sanoen kiristyy reilu kuusisataa euroa jo pelkästään palkan verotuksen kiristymisen vuoksi ja polttoaineveron kiristysten vuoksi sitten on vielä ruuhkamaksut tulossa uudellamaalla esitetyn suunnitelman mukaan tämä on keskimäärin seitsemänsataa viiva tuhat euroa vuodessa autoilijalle käy niin että kylmää kyytiä tulee ja se kylmä kyyti on se ettei ole varaa enää autoilla täytyy kävellä
arvoisa puhemies tämä esitys polttoaineverojen miljoonan euron kiristämisestä on tosiaan autoilijan kannalta hyvin synkkä ja tämä hallituksen esityksen toteutuminen vaikeuttaisi esimerkiksi työssäkäyntiä ja työn vastaanottamista erityisesti niillä alueilla joilla joukkoliikenne toimii heikosti tai sitä ei ole ollenkaan elinkustannusten noususta kärsivät tietysti työikäisten lisäksi kaikki suomalaiset ja samoin elinkeinoelämä kärsisi kuljetuskustannusten noustessa arvoisa puhemies kun lisäksi otetaan huomioon kaikki muutkin hallituksen suunnittelemat työllisyys ja talouskasvua heikentävät toimet muun muassa sen suunnitelmat kotitalousvähennyksen leikkaamisesta lähes sadalla miljoonalla eurolla niin eipä hallitusta voi juurikaan kehua kulutuskysynnän ja työllisyysnäkymien edistämisestä perussuomalaiset tulevatkin vaihtoehtobudjetissaan

hallituksen esitysten peruuttamista ja tilalle paljon järkevämpiä toimenpiteitä valtiontalouden saamiseksi kuntoon

arvoisa puhemies minua ihmetyttää kokoomuksen kovin ristiriitainen linja päästöjen vähentämisessä polttoaineen verotuksen nostaminen on linjassa viime kaudella kahdeksan puolueen kesken sovitun ilmastopolitiikan kanssa jossa tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä siihen nähden tämä korotus mitä nyt mitä nyt esitetään ei edes ole kovinkaan merkittävä sillä se on vain indeksikorotuksen verran ja samalla pienituloisten käteenjäävien tulojen määrää kasvatetaan kuten hyvin tiedämme liikenne aiheuttaa noin viidesosan suomen päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästöistä monien arvioiden mukaan juuri liikenteessä päästövähennyspotentiaali on kaikista suurin on aivan selvää että autoilun tulee vähentyä pitkien etäisyyksien suomesta mutta vastustaa samalla tienkäyttömaksuja onko niin että ilmastopolitiikka on kokoomukselle vain puhetta että käytännössä mihinkään ei saa koskea

arvoisa herra puhemies kyllähän sen ymmärtää täällä kun keskustan kollegoiden puheenvuoroja kuuntelee että hätähän tässä tulee käteen koska kyllä ihmiset muistavat sen kun ensi vuonna polttoainevero kiristyy ja kuljetusyrittäjän tilanne heikkenee entisestään olen omassa kotivaalipiirissäni satakunnassa tavannut paljon kuljetusalan yrittäjiä jotka ovat jo nyt vaikeassa tilanteessa tämä polttoaineveron korotus edelleen vaikeuttaa heidän asemaansa edustaja pitkolle totean sen verran että ymmärtäisin tämän päätöksen edes jollain tavalla silloinkaan en voisi sitä kannattaa mutta ymmärtäisin hallituksen päämäärän jos tällaisella päätöksellä olisi merkittävä päästöjä vähentävä vaikutus mutta hallitus itse omassa esityksessään toteaa että tämän ratkaisun myötä liikenteen kokonaispäästöt vähenevät nolla pilkku seitsemän prosenttia nolla pilkku

heinonen ehti jo täältä poistua mutta on erittäin hyvä hänenkin huomata että täällä eduskunnassa on hallituksen esitys jonka mukaan ansiotulon verotusta kevennetään kahdellasadalla miljoonalla eurolla ensi vuodesta lähtien se koskee pienimpien palkkatulojen etuustulojen ja eläketulojen saajia korotetaan työtulovähennystä eläketulovähennystä ja myöskin kunnallisverotuksen perusvähennystä ensi vuonnahan ansiotuloverotus kaiken kaikkiaan ei kiristy se on sitten eri asia että on kiky sopimus jonka mukaan vielä siirtyy eläke ja työttömyysvakuutusmaksuja työnantajalta työntekijälle mutta se on minusta jo aikoja sitten kompensoitu palkansaajille

puhemies valtio kerää tieliikenteestä jo nyt noin kahdeksan miljardia euroa erilaisina verotuloina joten luulisi siitä riittävän tiestöön ja sen parantamiseen ja kunnossapitoon ilman uusia veronkorotuksia

arvoisa puhemies en havainnut tuossa lakiesityksessä juurikaan arviota sen vaikutuksista linja autoliikenteen on merkitystä kun ajatellaan vaikkapa juuri syrjäseutujen syrjäseutujen liikkumismahdollisuuksia etenkin sen jälkeen kun henkilöautoilu

henkilöautoilu kallistuu tämän esityksen myötä liikenteen lipasto laskentajärjestelmällä laskien tämä veronkorotus nostaisi linja autoliikenteen kustannuksia kaksitoista pilkku neljä miljoonaa euroa vuodessa valtakunnallisesti sillä olisi saman järjestelmän mukaan laskien hintajousto huomioiden noin prosentin vähentävä vaikutus linja autoliikenteen matkamääriin se tarkoittaisi kaksi viiva miljoonaa matkaa vuodessa valtakunnallisesti sitten tämän päälle mahdollisesti tulisi vielä tämä parafiinisen dieselin veroedun poiston vaikutus eli ainakin liikenteen päästövähennystavoitteiden kannalta olisi pikemminkin tärkeätä lisätä joukkoliikenteen ja linja autoliikenteen käyttöä kuin vähentää sitä mitä tämä toimenpide tekee ja toivoisinkin että jos ministeriltä saisi tähän pienen vastauksen millä tavalla tämä on tarkoitus huomioida onko mahdollista että joukkoliikenteen järjestäjille

arvoisa puhemies nyt kun hallitus on korottamassa sekä bensiinin että dieselin pumppuhintoja kysyisin en tiedä onko oikea ministeri nyt aitiossa mutta kysyn kuitenkin arvoisalta ministeriltä sillä kohtaa kun bensiini ja diesel lähes samassa hinnassa mihin perustuu käyttömaksujen lisäksi diesel käyttöisessä ajoneuvossa käyttövoimavero koska useimmiten juuri pieni kansalainen syrjäseudulla missä ei ole joukkoliikennettä hommaa jonkun halvan diesel ajoneuvon ja on aivan kohtuutonta että siinä on vielä käyttömaksun lisäksi melkoinen käyttövoimavero

arvoisa puhemies suomalaisille tosiaan henkilöauto on välttämätön osa niin arjen palveluiden saavutettavuutta kuin kaikkea muuta asiointia ennen kaikkea työn tekemistä ja jotta meillä talouden pyörät pyörivät tarvitaan tietysti myös erittäin hyvä tieinfrastruktuuri arvoisa puhemies kun suomessa liikenteestä kerätään veroja lähes kahdeksan pilkku viisi miljardia euroa vuosittain niin täytyy löytyä valtion kassasta rahaa siihen että tiet pidetään hyvin liikennöitävässä ja turvallisessa kunnossa ja pystytään myös tekemään uusia tarpeellisia infrastruktuuri investointeja tässä mielessä ei voi perustella tätä tulevaa veronkorotusta sillä että sillä toteutetaan tämä parlamentaarisen liikennejärjestelmätyöryhmän työ vaan kyllä eduskunnan salissa on käsittääkseni täysin laaja yhteinen ymmärrys siitä että infrastruktuurista pidetään joka tapauksessa hyvää huolta

maailman kalleimmat polttoaineet ja niihin kohdistuva verotus näillä veronkorotuksilla hallitus aikoo vaikeuttaa tuntuvasti maaseudun ja pohjoisten syrjäseutujen elinoloja pitkät opiskelu ostos ja työmatkat hankaloituvat nousevien kustannusten vuoksi yritystoimintaan veronkorotuksella on niin ikään haitallinen vaikutus sillä valtaosa tavaroista suomen maanteillä liikkuu kumipyörillä hallituksen toimenpiteet tarkoittavat käytännössä tiettyjen alueiden autioitumista palveluiden ja työpaikkojen vähenemistä yhteiskuntamme maksaa niin kalliin hinnan näistä hallituksen vihreistä ilmastonmuutoksen vastaisista tempauksista ettei meillä ole

arvoisa herra puhemies esitys perustuu vuonna kaksituhattakuusitoista hyväksyttyyn niin veronkiertodirektiiviin sen viimeiset implementoitavat toimet ovat tämä hybriditilanteita koskeva sääntely sekä myöhemmin annettava esitys jossa säädetään yritysten varojen arvonnousun verottamisesta silloin kun varat siirtyvät suomen verotusvallan ulkopuolelle tämän esityksen tarkoituksena on estää niin sanotut hybridijärjestelyt hybridijärjestelyillä tarkoitetaan tilannetta jossa eri valtioiden verotuksessa rahoitusvälinettä tai siihen perustuvaa suoritusta suorituksen maksajaa tai suorituksen saajaa kohdellaan eri tavalla hybridijärjestelyissä verokohtelun eroavuudet johtuvat siitä että verotuksessa syntyy kaksinkertaisia vähennyksiä ja tuloja jää verottamatta laissa ehdotetaan säädettäväksi menon vähennyskelpoisuutta ja ja tulon veronalaisuutta koskevista poikkeuksista joita sovelletaan etuyhteystilanteissa sekä niin sanotuissa strukturoiduissa strukturoiduissa järjestelyissä tällaiset hybridijärjestelyyn liittyvät menot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia jos tuloa ei veroteta toisessa valtiossa tai meno vähennetään kahteen kertaan lisäksi hybridijärjestelyyn perustuva tulo on veronalaista siltä osin kuin maksaja on vähentänyt suorituksen eikä vähennystä ole evätty lakia sovellettaisiin yhteisöjen sekä henkilöyhtiöitten verotuksessa muutoksia ehdotetaan tehtäväksi myös elinkeinotulon verottamisesta annettuun lakiin tuloverolakiin ja maatilatalouden tuloverolakiin joissa viitataan nyt säädettäväksi esitettyyn eräiden hybridijärjestelyjen verotuksesta annettavaan

voimaan ensimmäisenä päivänä tammikuuta kaksituhattakaksikymmentä ja niitä sovellettaisiin vuodelta kaksituhattakaksikymmentä toimitettavassa verotuksessa

arvoisa puhemies hallitus esittää että tietyistä verosuunnittelujärjestelyistä pitäisi ilmoittaa verohallinnolle jotta se voisi raportoida järjestelyistä automaattisesti muille eu maille verotusmenettelylakiin verotusmenettelylakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset raportoitavien järjestelyiden ilmoittamisvelvollisuudesta ja niiden laiminlyöntien sanktioinnista lisäksi ehdotetaan säädettäväksi erillinen laki raportoitavista järjestelyistä jotka sisältäisivät säännökset raportoitavista järjestelyistä ilmoitettavista tiedoista ilmoittamisvelvollisista ja ilmoittamiseen liittyvistä menettelyistä järjestely olisi raportoitava jos se liittyy useampaan valtioon täyttää tunnusmerkin ja on saavuttanut raportointikypsyyden verohallinto ilmoittaisi direktiivin edellyttämät tiedot raportoitavista järjestelyistä muille jäsenvaltioille välittämällä tiedot komission keskusrekisteriin osa tiedoista olisi anonymisoituina myös komission käytettävissä jotta se voi valvoa direktiivin toteutumista laki tulisi voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta alusta lakia sovellettaisiin järjestelyihin jotka ovat raportoitavissa ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakaksikymmentä tai sen jälkeen eräiltä osin kuitenkin järjestelyihin jotka ovat raportoitavissa kahdeskymmenesviides kuudetta kaksituhattakahdeksantoista tai sen jälkeen esitys perustuu eu lainsäädäntöön automaattisesta verotietojen vaihdosta jäsenmaiden välillä raportoinnin avulla viranomaiset saavat tietoja rajat ylittävistä verosuunnittelujärjestelyistä joihin voi sisältyä veronkiertoa tai veron välttämistä

arvoisa herra puhemies tässä lakiesityksessä jonka nimi kuulostaa jotakuinkin ehkä ei voi sanoa oudolta mutta se ei ehkä kuvaa sitä sisältöä mistä tässä erityisesti on kyse elikkä lakiesityksessä pienten erillisten alueiden siirtämisestä toiseen kuntaan annetun lain lain muuttamisesta taustalla on teas selvitys jossa on kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmien kehittämisestä kyse ja jossa on erittäin perusteltua työtä tehty sen takia iso kysymys tässä lakiesityksessä on se että kuntalain muutoksenhakua muutettaisiin niin että

muutoksenhakulupa ja valituslupa korkeimpaan hallinto oikeuteen edellyttävät valituslupaa tämä sama käytäntöhän on jo kuntien puolella tai kuntiin liittyvissä asioissa muun muassa ympäristö ja rakennuslupien osalta ja nyt tämä tulisi myöskin näihin kunnallisvalituksiin meillä on siellä lakiesityksessä kirjattu niitä määriä kuinka paljon näitä tällä hetkellä on olemassa korkeimman hallinto oikeuden käsittelyajat näiden osalta ovat plus ne kuinka paljon niistä on tehty niitä muutoksia tässä joillakin voi herätä se kysymys kavennetaanko tässä kuntalaisten oikeuksia mutta meidän näkemyksemme mukaan ei kun yhä edelleen siis demokratiaan kuuluva valitusoikeus on olemassa elikkä kunnallisvalitus säilyy mutta tämä automaatti poistuu että kaikki ne voidaan saman tien jos tulee epämieluisa lopputulos sieltä ensimmäisestä asteesta siirtää ja viedä korkeimpaan

on mahdollista mutta se vaatii sen luvan elikkä sen perusteen ensin jotta sen saa vietyä sinne eteenpäin ja tästä syystä sitten tämä esitys on tänne tullut elikkä helpotetaan jonkun verran tätä byrokratiaa jos tätä yksinkertaistusta haluaa käyttää sitten nämä mikä täällä lukee pienten erillisten alueiden siirtämiseen ynnä muuhun liittyvät ovat enemmän teknisiä muutoksia joissa siis kirjataan tänne tämä digi ja väestötietovirasto ja maanmittauslaitos ja muut tämmöiset muutokset jotka sitten liittyvät niihin kohtiin kun esimerkiksi kuntia yhdistetään tai tai siirretään joitakin alueita jonkun toisen kunnan alueiksi tai muita muita semmoisia eli näihin liittyy näitä teknisiä yksityiskohtia mutta tämä valituslupakäytäntö korkeimpaan hallinto oikeuteen kunnallisvalituksista on tämän esityksen sisältö

arvoisa puhemies tämä on varmasti hyvä ja perusteltu esitys ja tosiaan kuten taitavaksi tunnettu ministeri paatero hyvin tätä esitystä kuvasi tässä on ehkä kaksi ulottuvuutta mutta en malta olla nyt ministeriltä kuitenkaan kysymättä sitä mikä ei nyt arvoisa puhemies juuri liity tähän hallituksen esitykseen mutta kun keskustellaan nyt näitten kuntarajojen siirtämisestä niin kuitenkaan hallitus aio kokonaan luopua siitä että tuettaisiin kuntia löytämään tällaisista strategisista kuntaliitoksista uutta dynamiikkaa niihin seutukuntiin missä varmasti sitä voitaisiin tällaisten hallintorakenteitten ravistelemisella saavuttaa meillä on viime vuodet keskitytty tähän sote rakenteen uudistamiseen suomessa ja tietysti haluan toivottaa nykyiselle hallitukselle menestystä siinä koska on aivan välttämätöntä että rakenteita uudistetaan mutta ei pitäisi jäädä pelkän soten uudistamisen vangiksi vaan myös luoda kunnille toimintaedellytyksiä joten tässä mielessä jos puhemies sallii niin kun meillä on ministeri paatero nyt täällä eduskunnan edessä niin josko häneltä voisi vähän kuulla visiointia tästä kuntakentän tulevaisuudesta

arvoisa herra puhemies tämä kuten autto totesi ei kuulu tähän lakiesitykseen mutta sinänsä sivuaa aika kiinteästi koska tässä lakiesityksessä on myöskin näitä kuntien osien osuuksia meillähän on jo olemassa laki että jos kaksi kuntaa yhdistyy ja ja toisen kunnan yhdistyessä valtionosuuksiin olisi tulossa tulossa alenema niin tämä voidaan kompensoida meillä on olemassa mahdollisuus jo tällä hetkellä tukea tänä vuonna yhteen kertaan selvitystä jos tehdään kuntien yhdistämisestä selvityksiä niin tätä selvitystyötä voidaan tukea ja tällä hetkellä olen sanonut julkisuuteenkin kyllä mietimme yhä edelleen onko vielä joitakin semmoisia keinoja joilla voitaisiin näissä näissä kohdin sitten olla kunnille ehkä motivaatiota lisäävänä täältä valtion puolelta vaikka tällä hetkellä meillä sitä suoranaista rahaa jota esimerkiksi paras hankkeessa on käytetty ei kuntien yhdistämiseen ole

arvoisa herra puhemies kuntien taloustietojen tuottaminen ja raportointia koskeva lainsäädäntö tulee helpottamaan kaikkien kuntien tilannetta ja mahdollisesti sitten tulevaisuudessa tämä malli siirtyy sote maakuntien käyttöön siltä osin että kun tällä hetkellä tilanne on monet teistä meistä kuntapäättäjänä tietää että kuntien on raportoitava hyvin erilaisia ja eri tavoin kerättyjä tietoja myöskin omasta taloudestaan nyt on tarkoituksenmukaista yhtenäistää tätä ja sen takia ajatus on että jotta valtion tasolla olisi vertailukelpoiset tiedot ja myöskin kunnille omaan päätöksentekoon vertailukelpoisia tietoja toisten kuntien tilanteista on hyvä että meillä on yksi paikka josta nämä kaikki tiedot voidaan saada tämä automatisointi helpottaa myöskin sitä että niitä niin sanotusti käsin tehtyjä raportointeja voidaan vähentää useammasta eri

päästään nyt yhteen kanavaan tämä on se koko asian varsinainen ajatus kun tämä tulee digitaalisesti tehtäväksi niin on olemassa myöskin se kysymys kuinka paljon tämä vaatii kunnilta satsauksia tähän osittain on pystytty ja haluttu vastata myöskin niin että tämä kolmenkymmenen miljoonan euron digituki joka on nyt ollut haussa voidaan jos kunnat niin haluavat osittain käyttää juuri tähän tarkoitukseen siihen että kuntien raportointimahdollisuudet voidaan digitalisoida minkä jälkeen sujuisi huomattavasti helpommin nämä rahoitukset ovat juuri käsittelyssä ja katsotaan mitenkä paljon ainakin alustavasti kun katsoin niissä jonkun verran on juuri tähän ajateltuna tähän samaan liittyy se että tämä raportointi tulee tulevaisuudessa valtiokonttorille ja sen takia valtiokonttorille on ajateltu tässä siirrettäväksi se vastuu ja myöskin rahoitus siitä että se pystytään sieltä kautta hoitamaan sitten on kysymys siitä onko tämä uusi vai laajeneva tehtävä me olemme kuntaliiton kanssa päätyneet yhteiseen ajatukseen että tämä ei ole uusi eikä laajeneva tehtävä vaan tämä on itse asiassa vähenevä tehtävä kun monesta raportoinnista päästään yhteen raportointikanavaan sen takia tässä ei ole näitä vaikutuksia kun hallitusohjelmassa on luvattu että kompensoidaan tässä on ajatuksena että tulevilta vuosilta muutamia satoja tuhansia euroja valtionosuuksista voidaan vähentää kun kunnilta vähenee tätä työtä sen osalta että näitä raportointeja tapahtuu vain yksi ja sekin suoraan niin että se voidaan digitaalisesti automaattisesti ohjata sinne valtiokonttoriin jotenka sitä työtaakkaa kunnilta tässä tapauksessa vähenee pois toivottavasti tämä saadaan nopeasti eteenpäin koska tavoitteena olisi myöskin edetä nopeasti kiitoksia

arvoisa puhemies kuntien taloustietolaki on kannatettava uudistus jolla tavoiteltavat edut kaikki jo varmaan tuntevat kiitos tästä esittelystä ministeri paaterolle perusteluissa ja valmistelussa on kuitenkin useita kuntien ja kuntakonsernien todellisuudelle vieraita elementtejä jotka aiheuttavat uudistukselle ja sen kohteena oleville yhteisöille merkittäviä riskejä tämän uudistuksen onnistumisen kannalta pääkysymys ei ole se miten tiedot saadaan kuntien ja kuntayhtymien järjestelmistä ulos vaan se miten tiedot saadaan niihin sisään uudistuksessa yhdenmukaistetaan ja automatisoidaan tietoja ja raportointia eteenpäin ja tämän automatisoinnin ajatellaan mahdollistavan säästöjä kuntien ja kuntayhtymien tietojärjestelmistä ei kuitenkaan lähde mitään eteenpäin ei manuaalisesti saati sitten automaattisesti ennen kuin tarvittavat on saatu niihin sisään oikeina ja oikea aikaisina uudistus muuttaa lukuisten kohdeyhteisöjen talouden ja toiminnan ohjauksen yksityiskohtaisuutta sisältöä volyymia ja rytmitystä pysyvästi ja siten myös kustannuksia pysyvästi korkeammiksi sekä omat että palveluiden hankintakustannukset tulevat nousemaan arvoisa puhemies vaikka ontuen voitaisiin perustella ettei kyse ole uudesta kuntien lakisääteisestä velvoitteesta näyttää vahvasti siltä että ainakin pienemmät kunnat sekä kuntakonsernien yhtiöt tulevat olemaan uudistuksen kustannusten kanssa helisemässä lisäksi esityksen vaatimus siitä että kuntien ja kuntayhtymien on velvoitettava ostopalveluita tuottavat yritykset erittelemään laskunsa taloustietojen raportointivaatimusten mukaisesti on joltain toiselta planeetalta miten yritykset voisivat tietää kuntien liikelaitosten kuntakonsernien yhtiöiden ja kuntayhtymien laskentakohteet ja kustannusten kohdistusperiaatteet elleivät nämä tiedot selviä yksikäsitteisesti tilauksista tällä hetkellähän kuntien ostaminen on ehkä euromääräisesti pääosin hallittua mutta tositemäärillä mitattuna täyttä sirkusta arvoisa puhemies keskeiset uudistuksen toiminnalliset ja taloudelliset riskit piilevät sen aikataulussa käyttöönottoajankohdan päättämisellä päättämisellä tilanteessa jossa sisältöä ei ole vielä määritelty suorastaan kerjätään katastrofia tapahtuvaksi näin paljon kokkeja suunnitteluun tulee kulumaan kaikki aika niin ettei toteutukseen testaukseen ja käyttöönottoon tule jäämään tarpeeksi aikaa suurin osa kohdeyhteisöistä nojaa ulkopuolisiin taloushallinnon raportointipalvelujen ja konsultoinnin tarjoajiin vaikka tavoitetila on kaikille yhteinen lähtötilanne on jokaisella kohdeyhteisöllä erilainen ja siten uudistuksen käyttöönottoprojektit ovat kaikki erilaisia kuluva vuosi tulee olemaan kunnille taloudellisesti historiallisen heikko kaikkien aikojen heikoin uudistuksen taloudellinen ja toiminnallinen kuorma osuu esitetyssä muodossa erittäin huonoon saumaan uudistuksen jatkovalmistelu tuleekin uudelleenajoittaa siten että käyttöönottoaikataulusta päätetään vasta sitten kun määrittelyt on tehty ja osapuolilla on on ollut mahdollisuus arvioida realistiset kustannukset sekä toteutus ja käyttöönottoaikataulut ja lausua niistä

arvoisa herra puhemies suomalaiset kunnat ovat suorastaan hämmästyttävä menestystarina sieltä sadanviidenkymmenen vuoden takaa tuhatkahdeksansataakuusikymmentä luvun kuntauudistuksesta lähtien

tavoin on kunnille aika raskas taakka yksinkertaistamaan ja selkiyttämään arvoisa puhemies ehkä tähän liittyen kun nimenomaan tietojärjestelmät ovat se keskeinen pullonkaula siinä että oikeaa tietoa on käytettävässä muodossa oikeassa paikassa oikeaan aikaan niin miten ministeri paatero arvioi sitä että kun nyt on varattu tämä kolmekymmentä miljoonaa euroa tähän digitukiohjelmaan

riittääkö se siihen työhön mitä kunnissa oikeasti pitää tehdä kun kysymys pelkästään uusissa ict hankinnoissa vuositasollakin on miljardiluokkaa että saataisiin sillä tavoin yhtenäiset järjestelmät suomeen että ne todella palvelevat paitsi näitä tiedon tuottamisen tarpeita niin esimerkiksi ihan konkreettisesti vaikkapa sote alalla sitä että työntekijöillä

puolen asiat saadaan viimein oikeasti täysin palvelemaan niin kuntia kuin kaikkia meitä kuntalaisia

arvoisa herra puhemies kunnissa on vähän kummallisuuksia raportointijutuissa esimerkiksi valtio laittoi omaishoitoon satoja miljoonia viime viime vuosina siis satoja miljoonia no omaishoitajat olivat tyytyväisiä kuntalaiset olivat tyytyväisiä kuntapäättäjät olivat tyytyväisiä mutta mitä sitten tapahtuikaan mitenkä niille rahoille kävikään jos valtio laittaa rahaa omaishoitoon se raha ei välttämättä mene siihen mikä on aika erikoista se korvamerkitään johonkin mutta se ei kuitenkaan mene perille asti ihmettelen sitä kovasti kunnilla on aika iso itsemääräämisoikeus ja se johtuu ihan siitä elikkä raha voitiin käyttää ihan johonkin muuhun tarkoitukseen thlhän tätä kyseli ja sai vastauksen että ne rahat eivät aina menneet siihen tarkoitukseen elikkä olisi seurattava menevätkö ne rahat siihen omaishoitoon vai eivät se on vähän sama asia kuin jos minut laitetaan ostamaan kaupasta ruokaa ja minä ostan sieltä leluja ja karkkia ja ja tulen takaisin oikein tyytyväisenä ja minua ei nuhdellakaan siitä eihän se nyt näin voi kuntien kohdalla olla ilman muuta seurantaa seurantaa tarvitaan näissä pitää olla hyvin tarkkana jatkossa seuranta pitäisi olla parempaa

arvoisa puhemies tämän lakiesityksen tavoite on hyvä ja perusteltu niin kuin täällä on todettu kuntien taloustilanteen ollessa nyt varsin haasteellinen on erityisen tärkeää että me saamme kuntien taloustiedoista vertailukelpoista tietoa me tarvitsemme luotettavaa ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa kuntien ja valtion päätöksenteon pohjaksi jotta me voimme tehdä niitä tärkeitä päätöksiä joilla varmistetaan että kuntien talous saadaan saadaan terveemmälle pohjalle on tärkeätä yksinkertaistaa menettelytapoja ja vähentää raportoinnista aiheutuvia kustannuksia tämän esityksen tavoitteenahan on että taloustiedot kerättäisiin tilivuodesta kaksituhattakaksikymmentäyksi alkaen valtiokonttorin yhdenmukaisen systeemin mukaisesti ja että ne olisivat avoimen datan periaatteen mukaan helposti saatavilla tätä pidän myös tärkeänä elementtinä tässä uudistuksessa nykyäänhän taloustietojen raportointi perustuu suosituksiin ja esimerkiksi vertailukelpoisuudessa on isoja ongelmia varmasti on niin että tämä on sen verran mittava muutos että muutoskustannuksia kunnat opettelevat uuden systeemin käyttöä mutta pidemmällä aikavälillä tavoitteena tietysti tulee olla että saadaan aikaan säästöjä kun meillä on selkeä ja yhdenmukainen systeemi kuntatalouden seuraaminen ja vertailtavuus paranee mikä helpottaa sekä valtion että kuntien omaa talousohjausta arvoisa puhemies tämä esitys tavoitteineen on tosiaan kannatettava ja lähtökohtana tulee olla että tämä on tärkeä digiaskel joka helpottaa kuntien talousvastaavien elämää ja täällä myös myös meidän elämäämme kun kuntien taloutta koskevia päätöksiä teemme mutta on tärkeätä että tämä uudistus valmistellaan nyt huolella ja että muutosvaiheeseen on myös osoitettavissa riittävä tuki

oli tärkeä puheenvuoro koskien tätä kuntien palvelujen digitalisointia mikä on luonnollisesti tärkeä asia meille kehittää yhteiskuntaa myöskin tähän digisuuntaan mutta haluaisin muistuttaa kun yhteiskunnassa on myöskin jonkinlainen hype tämän digitalisoitumisen osalta että meillä on merkittävä joukko kansalaisia jotka ovat automaattisesti näiden digipalvelujen ulkopuolella tässä tapauksessa viittaan ennen kaikkea seniorikansalaisiin ikäihmisiin on hyvä muistaa että yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista kahdeksallakymmenellä prosentilla ei ole tietokonetta käytössään niin siellä on jopa kolmasosa ihmisiä joilla ei ole edes matkapuhelinta käytettävissään meillä on suomessa noin kolmesataatuhatta seniorikansalaista jotka ovat kyvyttömiä käyttämään näitä digipalveluita ja se ei auta että me lähdemme liikkeelle siitä että koulutetaan koulutetaan koulutetaan käyttämään niitä digipalveluita se on vähän sama kuin kehottaisimme vammaista juoksemaan se ei vain onnistu koska he elävät toisessa yhteiskuntatodellisuudessa sen takia minä haluaisin vedota voimakkaasti hallitukseen ja myöskin kuntapäättäjiin ja kuntiin että älkää menkö liian pitkälle näiden digipalvelujen kautta tapahtuvassa julkisessa palvelutarjonnassa koska me viemme ihmiset täysin kohtuuttomaan tilanteeseen ja meillä syrjäytyy merkittävä osa kansalaisia ulos jopa peruspalveluista meillä jopa verotus siirretään kohta kokonaan digimuotoihin joka on tämmöisiä aivan perustavia palveluja

herra puhemies hyviä huomiota hyviä kommentteja tähän aikatauluun olisinkin voinut kyllä jo alun perin sanoa että ajatus on että voi olla että on silti haastavaa ensi vuosi vuosi kaksikymmentä olisi tämän käyttöönottoa mutta varsinainen raportointi lakisääteisesti olisi sitten vuoden kaksikymmentäyksi alusta elikkä ensi vuodesta vuodesta laki kyllä voimaan mutta se ensi vuosi olisi sitten myöskin tätä koulutusta siellä alueilla näitten yhtenäisten ei kriteerien vaan raportoitavien asioiden määrittelemistä ja muuta plus sitten että mitenkä siellä kunnissa siihen järjestelmään päästään siihen liittyy myöskin kysymys siitä riittääkö tämä kolmekymmentä miljoonaa ensi vuodelle on muistaakseni neljäkymmentä miljoonaa ei missään tapauksessa siis kunnathan ovat monet tehneet jo satojen miljoonien eurojen satsauksia erilaisiin digitalisointijärjestelmiin jotka liittyvät ihan työntekijöiden työvälineisiin ja osittain niin kuin tässä tuli huomio myöskin kansalaisiin ja asiakkaisiin kuntalaisiin liittyviin palveluihin meillä on toinen keino joka on tulossa tähän soten puolelle elikkä kun sote rakennetta ruvetaan siellä alueella miettimään niin siellähän on tällä hetkellä jo ollut meneillään näitä digitalisointi ja potilastietojärjestelmien ja muiden kehittämistä ja on myöskin tämän vuoden lopulla tulossa mahdollisuus hakea rahoitusta koko tämän sote rakenteen muokkaamiseen joka osittain tarkoittaa myöskin tätä sote puolen digitalisointia samoin meillä sinne kehittämispuolelle on päätetty yhdistää se vimana ja sotedigi yhdeksi yhtiöksi nimeltään sotedigi joka sitten tulee siihen tueksi hyvä huomio näiden hankintojen ja ostojen osalta tähän samanaikaisesti on meneillään niin sanotun hilma järjestelmän mitä kautta julkisia hankintoja tehdään kehittämistyö jossa tietenkin pitää samalla mallilla sitten ottaa siihen järjestelmään kaikki ne palveluiden tuottajat ja ja tavaroiden tuottajat eli pitää nämä laskujärjestelmät yhtenäistää

meillä kaikilla on viime talven aikanakin täällä päätettynä esityksenä ainakin olemassa tiedonhallintaan toimeenpanolaki joka pitää ottaa huomioon sitten meillä on eun kautta tullut myöskin erilaisia velvoitteita sähköisistä laskuista ja kaikista muista jotenka meillä on jo niitä asioita jotka kunnissa on tälläkin hetkellä otettava huomioon jo ensi vuoden alusta ja siihen tämä yhtenä mutta on todella tärkeätä että sitten samalla pystytään katsomaan ne kohdat joiden pitää olla samalla tavalla raportoituna että ne järjestelmät tietenkin sitten toimivat sitten tämä erillinen huomio tähän kansalaisten näkökulmaan kyllä joillakin alueilla on jo tehty hyvää työtä ja tuolla julkictn puolella on koko ajan meneillään hanke se on hankerahoituksella tällä hetkellä tämmöisestä digituesta elikkä siitä miten ne muutama satatuhatta ihmistä jotka eivät halua eivät pysty eivät kykene

pysyvät mukana näissä järjestelmissä niin että he voivat saada ihan henkilökohtaista tukea sitten näitten palveluiden tuottamiseen tai jonkun muun vaihtoehtoisen mallin sitten hoitaa ne asiat kun ei itse sitä digitaalista mallia pysty käyttämään kiitoksia

arvoisa puhemies suomi on varmasti maailman menestyksekkäin parlamentaarinen demokratia ainakin jos mittarina pidetään sitä että kun meillä yksikamarinen eduskunta alkoi kokoontua vuonna tuhatyhdeksänsataakuusi olimme tuolloin edelleen yksi euroopan köyhimpiä maita ja tänä päivänä olemme yksi euroopan vauraimpia maita ja lähes mittarilla kuin mittarilla kansainvälisesti arvioiden sijoitumme viiden maailman menestyneimmän maan joukkoon joten tässä mielessä voimme ajatella että parlamentaarinen demokratia ja eduskunta suomessa ovat onnistuneet tekemään hyviä päätöksiä hyvää lainsäädäntöä ja siten rakentamaan hyvää yhteiskuntaa arvoisa puhemies on tietysti hienoa että kansalaisyhteiskunta on myös kehittynyt ja perustuslaki on elänyt ajassa niin että on mahdollistettu kansalaisaloite tapana tehdä aloitteita lainsäädäntöön ja että tämä on tullut hyvin aktiiviseksi osaksi suomalaisten tapaa osallistua voisi sanoa päivän politiikkaan mutta arvoisa puhemies kun asiat harvoin ovat hyvin mustavalkoisia kuten ne aloitteentekijälle voivat helposti näyttäytyä niin hyvin harvoin tällainen kansalaisaloite johtaa todelliseen lainsäädäntömuutokseen näin ollen mietin sitä että kun käydään keskustelua kansalaisaloitteen kehittämisestä tulisiko esimerkiksi kansalaisaloitteen allekirjoittajien määrää nostaa niin että niin useat kansalaisaloitteet eivät tulisi tänne eduskuntaan jotta sitten ne kansalaisaloitteet jotka tulevat saisivat ehkä jopa aiempaa perusteellisemman käsittelyn ja voisivat sitten jopa johtaa siihen että mikäli eduskunnan enemmistö niin katsoo niiden pohjalta valmistelua ohjattaisiin siihen että hallitus toisi vaikkapa omana esityksenään sitten esityksen jolla lainsäädäntöä voidaan oikeasti muuttaa arvoisa puhemies tämä nyt tehtävä esitys on hyvin tekninen mutta mielestäni tätä keskustelua olisi käydä on totta että tänäkin syksynä eduskunnassa on päästy keskustelemaan monista tärkeistä ja ajankohtaisista asioista kun ne ovat kansalaisaloitteiden kautta eduskuntaan tulleet mutta on todennäköistä että hyvin harva jos yksikään näistä aloitteista sinänsä etenee lainsäädäntöön asti tässä mielessä voisi olla tarpeellista miettiä uudistuksia tämän sinänsä tarpeellisen instituution merkityksen vahvistamiseksi

arvoisa puhemies meillä on keskustelussa nyt tämä kansalaisaloiteinstituutio ja sen saattaminen eun

kansalaisaloiteinstituutiosta sinänsä ja sen kehittämistarpeista käyttäisin tilaisuutta hyväkseni osin myöskin sen vuoksi että minulla on ollut itse tilaisuus osallistua hyvin vahvasti yhden kansalaisaloitteen kokoamiseen joka allekirjoitusta ja joka myöskin käsiteltiin täällä täällä eduskunnassa jolloin jolloin learning by doing tekemällä on oppinut ja tässä on joitain huomioita jotka ehkä olisi hyvä ottaa huomioon kun tätä kansalaisaloiteinstituutiota jatkossa kehitellään ihan ensimmäiseksi on tietenkin todettava se että suomalainen yhteiskunta perustuslakinsa mukaan ankkuroituu demokraattiseen päätöksentekoon mutta meillähän on yksi muoto demokratiaa käytössä eli nimenomaan edustuksellisen demokratia on se hallitseva päätöksentekomuoto suomessa tämä sali on juuri se korkein päätöksentekopaikka tässä meidän edustuksellisessa demokratiassamme meillä on myöskin ituja ja on järjestelmiä jotka ovat pidemmälläkin kuin suomi konsanaan mutta meilläkin on ituja suoran demokratian esiintymismuodoista meillähän on kahdellakin eri tavalla mahdollisuuksia antaa tilaa suoralle demokratialle suora kansanäänestys on tietenkin yksi tapa ja ja toinen tapa on ollut tämä

tämäntyyppinen kansalaisaloiteinstituutio on myöskin siinä euroopan unionin perustuslaissa minä käytän rohkeasti sitä termiä vaikka sitä kutsutaan vain perussopimukseksi eli lissabonin sopimukseksi jossa saadaan miljoonan eu kansalaisen allekirjoituksen kautta unionin päätöksentekojärjestelmään kansalaisten tekemä aloite suomessa luonnollisesti on tyydytty ihan toisenlaiseen lukuun eli viiteenkymmeneentuhanteen allekirjoitukseen kansalaisaloite astuu voimaan jos ne puolen vuoden aikana kyetään kokoamaan nämä suoran demokratian idut ja muodot ovat mitä suurimmassa määrin kannatettavia ne jalostavat ja kehittävät meidän demokratiaamme eteenpäin antavat osallistumismuotoja kansalaisille ja ennen kaikkea kuten tässä edustaja auttokin puheenvuorossaan totesi nostavat keskusteluun tärkeitä kysymyksiä ehkä sellaisia kysymyksiä jotka hallitusten esitysten kautta tai kansanedustajien lakialoitteiden kautta eivät tähän saliin tule sitten muutama huomio siitä kokemuksesta minkä kansalaisaloitteen tekijänä olen havainnut ja ja elänyt läpi ihan ensimmäiseksi meidän edustuksellisen demokratiamme kipupiste sanon sen tällä tavalla kun se tarkoittaa monissa maissa aidosti kipupistettä on neljännen valtiomahdin rooli eli eli johtavat tiedotusvälineet tässä maassa muokkaavat paljon politiikan agendaa viime kädessä todellisuuskuvan jonka pohjalta myöskin edustuksellisessa demokratiassa päätökset tehdään

nojautuu ykkösenä siihen että valtamedia antaa tilan jos valtamedia antaa julkisuustilan jollekin kansalaisaloitteelle se menee läpi ja jos se ei sitä anna syystä tai toisesta aihe on niin herkkä vaikea tai joku muu syy niin se ei mene läpi eli tästä kansalaisaloitejoukosta joita on minun käsitykseni mukaan tehty jo yli viisisataa jos muistan luvun oikein voi olla että olen väärässä tässä niillä mitkä media valtamedia erityisesti nostaa esiin on erittäin suuret läpimenomahdollisuudet itse tiedän omasta aloitteestamme joka koski eläkejärjestelmän uusimista että kun me saimme tilaa valtamediassa niin sillä hetkellä me saimme kymmenentuhatta allekirjoitusta saman tien samana päivänä heti eli median rooli oli aivan ratkaiseva jos media ei sitä tilaa anna kuten kävi toisessa kansalaisaloitteessa joka tehtiin jolle sitä ei saatu niin niin me emme pysty sitä viemään silloin läpi eli median rooli on hyvin hyvin kriittinen kysymys

arvioida toinen seikka joka tulee vastaan ja mikä tässäkin lakiesityksessä tulee esille on se rooli missä muodossa millä tavalla nämä allekirjoitukset kootaan se on hallitsevasti digimuodossa internetin välityksellä äsken käytin puheenvuoron siitä että meillä on yli vuotiaita ihmisiä iso joukko kahdeksankymmentä prosenttia joilla ei ole tietokonetta käytettävissä joten silloin kun on asiakysymys joka koskee ikäihmisiä kansalaisaloitteen kautta ollaan huomattavasti toivottomammassa tilanteessa kerätä se viisikymmentätuhatta allekirjoitusta kuin jos nostetaan esiin sellainen teema joka on esimerkiksi nuorille ihmisille akuutti olennainen ja merkittävä koska he elävät digimaailmassa ja he pystyvät heti reagoimaan siihen tämä on iso ongelma minkä kanssa me olemme tekemisissä että digitalisoituminen määrittää kansalaisaloitteen kohtalon meillä on selkeästi olemassa joitain osa alueita tässä tapauksessa esimerkiksi ikäihmisten ongelmat jotka eivät samalla tavalla saa mahdollisuutta tulla esille ellei sitten niin kuin totesin media anna sille tilaa kuin kuin tämä on rakenteellinen ongelma siitä ei voi ketään syyttää se on rakenteellinen tilanne mutta on hyvä myöskin tässä tässä asiassa tiedostaa että kansalaisaloitteelle on tämä kynnys myöskin olemassa se on se on tärkeä tärkeä tunnistaa kolmantena seikkana halusin tuoda esille sen edustaja autto sen jo omassa puheenvuorossaan toikin esille millä tavalla kansalaisaloite käsitellään tässä eduskunnan täysistunnossa miten se miten se käsitellään lähtökohtaisesti

että kansalaisaloite pitäisi käsitellä samassa kiireellisyysjärjestyksessä samalla tasolla kuin hallituksen esitykset ja nehän tulevat tänne lähetekeskusteluun ne menevät valiokuntaan ja kyllä valiokunnat ovat ne usein myöskin käsitelleet ja sitten ne tulevat tänne täysistuntoon mutta vähän tilanteesta riippuen ne elävät tai ovat elämättä sitten on tämä iso kysymys joka on tässä hallituksen esityksessä ja koskee nyt tätä esillä olevaa asiaa eli tämä ikärajakysymys euroopan unionin sisällä on lähdetty liikenteeseen siitä että kansalaisaloitteen voisi allekirjoittaa myöskin niin sanotusti alaikäinen suomessa sellainen ei ole äänioikeutta eli kuudestatoista ikävuodesta alkaen tämä on pohdittavan arvoinen asia koska tietysti tämä voisi olla vaihtoehto kasvattaa kansalaisia nuoria erityisesti ottamaan kantaa yhteiskunnallisiin asioihin siitä huolimatta että heillä ei ole vielä varsinaista äänioikeutta tämä on iso kysymys me olemme suomessa omaksuneet sen kannan joka on kyllä perusteltu myöskin että äänioikeusikä eli kahdeksantoista vuoden ikä on se jota kautta määrittyy oikeus oikeus myöskin allekirjoittaa kansalaisaloite

tämän hallituksen esityksen teknisestä luonteesta huolimatta haluaisin edellisten puhujien tavoin kiinnittää huomiota muutamaan laajempaan seikkaan mitä tulee tähän kansalaisaloiteinstituutioon olen samaa mieltä edustaja auton kanssa siitä että meillähän on varsin toimiva parlamentarismiin perustuva edustuksellinen demokratia ja se turvaa turvaa erinomaisella tavalla kansalaisten vaikutusmahdollisuudet mutta tämän rinnalla on tärkeätä että meillä on tällaisia suoran demokratian kanavia ja ja tämä kansalaisaloiteinstituutio mielestäni on osoittautunut varsin toimivaksi suoran vaikuttamisen kanavaksi huomiota näiden kansalaisaloitteiden käsittelyyn täällä eduskunnassa mitä noissa edellisissä puheenvuoroissa on on sivuttu ensinnäkin täällä on tänä syksynä käsitelty jo useampi kansalaisaloite täällä on käsitelty kansalaisaloite joka koskee seksuaalirikoksesta tuomitun oleskeluluvan peruuttamista ja tuomitun karkottamista täällä on ollut käsittelyssä suostumus kaksituhattakahdeksantoista kansalaisaloite ja täällä on käsitelty kansalaisaloite joka koskee kaivoslain uudistamista sen lisäksi muun muassa dieselin käyttövoimaveron poistamista koskeva kansalaisaloite joka keräsi muuten lähes historialliset satakaksikymmentäviisituhatta allekirjoitusta

kiinnittää huomiota edustaja kiljunen nosti tuossa esille myös sen miten sitten tämä kansalaisaloite nousee mediassa esille ja sillä on varmasti tai voi olla vaikutusta siihen miten miten tämä kansalaisaloite sitten konkretisoituu mahdollisesti lainsäädännöksi tulevaisuudessa mutta tähänhän me voimme täällä eduskunnassa vaikuttaa tämän salin lisäksi haluan kiinnittää huomiota siihen että valiokunnillahan on myöskin vaikutusmahdollisuuksia siihen miten tätä kansalaisaloitteita käsitellään ja nämä julkiset kuulemiset ovat olleet erinomaisia tämän valiokuntatyön kautta sitten kansalaisaloitteelle on myöskin mahdollisuus antaa tukea ja tämän asian myöskin haluaisin nostaa esille

arvoisa herra puhemies on todella ikävää kuulla kokoomuksen suunnalta että

halutaan sillä tavoin heikentää että tätä allekirjoitusmäärää lähdettäisiin nostamaan

nimenomaan on tarkoitettu sitä varten että kansalaisilla olisi mahdollisuus tuoda eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman helposti asioita koska edustuksellisen demokratian kautta se valitettavasti on pikkasen useamman kulman takana tällä hetkellä suomalaiset kokevat jo että he eivät valitettavasti saa ääntään kuuluviin tarpeeksi meillä äänestysprosentti ei ole tarpeeksi korkealla tasolla ja tämmöinen kansalaisaktivismi ja uudet tavat vaikuttaa ottavat valtaa ja siihen sopii äärimmäisen hyvin että meillä on tämä kansalaisaloiteinstituutio

kaksituhattakaksitoista lähtien joten se ei kyllä ole minkäänlainen määrä jos katsotaan kuinka monta vuotta tässä on mennyt osa johtaa lainsäädäntöön niin kuin me olemme nähneet osa itsessään luikahtaa seuraaviin hallitusohjelmiin niin kuin me olemme nähneet ja ennen kaikkea nekin jotka eivät suoraan päädy lainsäädäntöön johtavat ihan valtavaan yhteiskunnalliseen keskusteluun erilaisista tärkeistä asioista kuten tässä on mainittu ollaan puhuttu esimerkiksi juurikin karkotuksista tai bensaverotuksista ja muista vastaavista tai sitten esimerkiksi veikkauksesta nyt tämä keskustelu on noussut myöskin kansalaisaloitteen kautta eli nämä ovat myöskin äärimmäisen tärkeitä kanavia kansalaisille mahdollistaa yhteiseen isoon keskusteluun semmoisia teemoja jotka eivät muuten sinne nousisi ja sen takia olisi todella valitettavaa jos me nyt lähtisimme siihen suuntaan että alkaisimme ottaa pois sitä valtaa kansalaisilta jota heille on annettu säätämällä jonkin uuden rajan että nostetaan sitä viidestäkymmenestätuhannesta sataantuhanteen voin kertoa että sen jälkeen ainakin jos puhutaan eläkeläisiin liittyvistä asioista on aika vaikea kerätä paperista lomaketta ellei netissä lähdetä allekirjoittamaan eli tämä on myöskin yhdenvertaisuuskysymys vielä yhden näkökulman haluaisin tuoda tähän keskusteluun ja se on se että kansalaisaloite on myöskin väylä just semmoisille ryhmille tuoda asioita tänne käsittelyyn jotka eivät täällä ole edustettuina edustuksellisesti niin kuin esimerkiksi nuorille me emme ole täällä edustettuina samassa suhteessa kuin me olemme yhteiskunnassa myöskin sosioekonomisesti vähän pienempituloisista taustoista tulevat henkilöt eivät ole edustettuina ja tämä on sen takia ihan älyttömän tärkeä juttu
arvoisat edustajat en avaa tässä nyt laajempaa debattia mutta myönnän vastauspuheenvuoron edustaja autolle kun hänen puheeseensa

merkityksestä ja siitä miten se palvelee suomalaista edustuksellista parlamentaarista demokratiaa huoleni ja miksi ääneen pohdiskelin asiaa liittyy siihen että kun näitä kansalaisaloitteita uskoisin näin kiihtyvään tahtiin tulevaisuudessa eduskuntaan tulee päästäisiin tilanteeseen jossa sitten myös koetaan että ne konkreettisesti etenevät lainsäädäntöön asti kun eduskunnan enemmistö voi esitetyt ajatukset hyväksyä niin että siinä mielessä tavallaan emme ole tynkkysen kanssa eri mieltä tästä asiasta mutta mielestäni pitää uskaltaa käydä keskustelua ja myös haluan sitä korostaa että oman pohdintani olen esittänyt yksittäisenä kansanedustajana en niinkään puolueen edustajana tässä uskon että tämä kysymys on mitä suurimmassa määrin perustuslakikysymys ja varmasti tähän paneutuakin nimenomaan sen oman kansanedustajuuden kautta ennemmin kuin puoluepoliittisena kysymyksenä

käytän myös tässä tilaisuuden käyttää puheenvuoro kansalaisaloitteista yleisemminkin olemme tosiaan niin kuin täällä salissa on jo todettu tällä kaudella päässeet käsittelemään useaa tärkeää kansalaisaloitetta ja asiaa ja pidän tosi arvokkaana sitä että että näin on ja pidän näitä kansalaisaloitteita tärkeänä osana demokratiaa ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia näillä kansalaisaloitteilla on tosiaan tärkeä rooli asioiden nostamisessa julkiseen keskusteluun ja tänne eduskunnan agendalle ja edelleen kuten täällä on todettu niin vaikka ne kansalaisaloitteet eivät sellaisenaan menisi läpi ja tulisi osaksi lainsäädäntöä tai johtaisi lainsäädännön muutokseen niin ne parhaimmillaan kyllä sparraavat ja vievät lainsäädäntövalmistelua siihen suuntaan mihin aloite on halunnut maailmaa muuttaa ja sitä kautta vaikutus voi olla merkittävä täällä meillä salissa käsittelyssä olleista kansalaisaloitteista näkee että niiden eteen on nähty todella paljon vaivaa ne nimet nimeäkään eivät kuitenkaan tule helposti vaan se edellyttää edellyttää työtä ja silloin ne kansalaisaloitteet myös ansaitsevat täällä salissa ja tässä tässä talossa arvoisensa käsittelyn sisällöllisesti mielenkiintoinen kysymys on se että tämä eu asetus mahdollistaa aloitteen ikärajan laskun vuoteen tässä vaiheessahan siihen asiaan ei oteta kantaa mutta ikärajakysymyksiä on tarkoitus käsitellä myöhemmin parlamentaarisessa työryhmässä joka selvittää selvittää puoluelain vaalirahoituslain ja vaalilain kehittämistarpeita ja tämä työ alkaa vielä tämän vuoden aikana ilmastolakot ja ilmastomielenosoitukset ovat osoittaneet että nuorilla on halua ja osaamista vaikuttaa ja on todella tärkeää että tarjoamme myös nuorille siihen mahdollisuuksia ja vielä sen totean että tätä kansalaisaloitelakiahan muutettiin tosiaan niin että kesäkuun alussa voimaan tulleella muutoksella pyrittiin ehkäisemään aloitteiden raukeamista eduskunnan vaihtuessa pidentämällä vuoteen sitä määräaikaa jossa vastuuhenkilöiden on toimitettava kannatusilmoitukset tätä pidin myös tärkeänä muutoksena että meidän pitää pikemminkin olen sitä mieltä pyrkiä tätä instituutiota kehittämään siihen suuntaan että se on mielekäs mielekäs vaikuttamisen tapa tapa kansalaisille ja ja tuoda asioita julkiseen keskusteluun

siinä varmaan isona tekijänä on on sosiaalinen media mikä mikä auttaa kyllä näitten nimien keräämisessä mutta niin kuin edellinenkin edustaja sanoi niin ei tämä viidenkymmenentuhannen nimen kasaan saaminen ole mikään helppo ja itsestäänselvä asia kyllä se aihe pitää olla mielipiteitä herättävä sitten tuosta ikärajan laskusta niin itse kyllä laskisin sitä ihan ihan sen takia että myös nuoriso kiinnostuisi päivänpolitiikasta ja heillä olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen eli eli laskisin kyllä kyllä tätä

arvoisa puhemies kansalaisaloite on tärkeä instituutio ja siitä sopii keskustella monipuolisesti tällaisen teknisenkin lakiesityksen yhteydessä tuo allekirjoittajien määrän määrän muuttaminen on on tietysti monitahoinen asia itse en siihen lähtisi sen takia että nyt tuollainen määrä sinne on määritetty ja se toimii tällä hetkellä ja se asettaa tietyn rajan sille millaisia aloitteita tänne eduskuntaan päätyy tästähän on aiemmin keskusteltu esimerkiksi suhteessa malmin lentokentän säilyttämiseen ja sitten jonkun pienemmän kaupungin vastaavan asian esille tuomiseen pienemmässä kaupungissa ei kenties viittäkymmentätuhatta asukasta joita se asia koskisi eikä sitä kautta tulisi sellaista määrää allekirjoituksia siihen aloitteeseen että se eduskunnan käsittelyyn päätyy verrattuna sitten malmiin jolloin tämmöinen väestömassa on helposti löydettävissä tämä on tietysti ongelmallista mutta itselläni ei siihen ole suoranaista ratkaisua esittää sellaisen huolen toisin esille että kun puhutaan kansalaisaloitteista niin niiden ei pitäisi olla kansalaisjärjestöaloitteita loppujen lopuksi kuinka moni kansalaisaloite joka on päätynyt eduskuntaan käsittelyyn on aidosti lähtenyt liikkeelle yksittäisten kansalaisten huolesta ilman minkäännäköisen järjestön pahimmassa tapauksessa veronmaksajien rahaa nauttivan järjestön masinointia eli kansalaisjärjestöt yrittävät ajaa lainsäädäntöön asioita joita eivät ole saaneet hallitusohjelmaan kansalaisaloitteen kautta julkisuutta hyväksi käyttäen ja toisaalta puolueet ja poliitikot yrittävät tuoda asioita niin sanotusti tiskin alta ohi hallitusohjelman tätäkin ilmiötä on on ollut havaittavissa useina hallituskausina ja eräskin kansalaisaloite tavallaan tällaisenaan saatiin lävitse eduskunnassa tämmöiseen toimintaan kansalaisaloite tuskin on tarkoitettu vaan enemmänkin kansalaisten keinoksi tuoda esille huolia joita heillä on eikä meidän poliitikkojen keinoksi tuoda asioita esille koska me voimme tehdä lakialoitteita miksi kansalaisaloitteita tarvitaan on se että on yleisessä tiedossa että yksittäisten kansanedustajien tai jopa pienempien kansanedustajajoukkojen lakialoitteita ei eduskunnassa käytännössä käsitellä vaan ne haudataan valiokuntiin edes yli sadan allekirjoittajan lakialoitteet kansanedustajan lakialoitteet eivät ole tulleet lainsäädännöksi vaikka niiden periaatteessa pitäisi tulla jos eduskunnan enemmistö on niiden takana onko tässä eräs syy joka saa aikaan lisää kysyntää kansalaisaloitteelle että koetaan että kansanedustajaan yhteyttä ottamalla ja sitä kautta lakialoitteen eteenpäinviemisellä ei pystytä vaikuttamaan asioihin

arvoisa herra puhemies kansalaisaloitteella on erittäin tärkeä rooli kansan vaikuttamisessa tosiaan tärkeitä tärkeitä muotoja vaikuttaa kansalaisaloitteet ovat mahdollisia myös kunnissa niin kuin monet kuntapäättäjät tietävät sielläkin niitä silloin tällöin aina liikkuu mutta turhan harvoin niitä on kansalaisten vaikuttamiseen pitäisi oikeastaan kiinnittää enemmän huomiota siihen mitenkä se tapahtuisi kansalaiset pitäisi ottaa mukaan jo siinä alkuvaiheessa kun niitä asioita käsitellään elikkä aika varhaisessa vaiheessa pitäisi kansalaiset ottaa mukaan mikä sitten olisi semmoinen konsti eräs konsti voisi olla kyllä se että järjestettäisiin kyselytunteja kunnissa ja ja kaupungeissa ja miksei tulevaisuudessa vaikka eduskunnassakin jotakin semmoista voitaisi miettiä kyllä se kansalaisten rooli on tarvitaan eräänä vaikuttamisen yksikkönä mukaan kovastikin

arvoisa puhemies muutamia huomioita tästä keskustelusta ja sitten tämä minkä minä halusin varsinaisesti vielä puhua tässä oli esillä keskustelu siitä voisiko ikäraja olla kuusitoista tai kahdeksantoista vuotta kahdeksantoista vuotta olisi siis se äänioikeuden antava ikä kyllä voisi pohtia sitä kuudentoista vuoden ikää tässä kansalaisaloitteen puolella erityisesti ottaen huomioon että se olisi siis nuorten kasvatusta tähän demokraattiseen päätöksentekojärjestelmään ja kun me tiedämme että nuoret ihmiset yleensä ovat hyvin voimakkaasti englanniksi sanotaan issue oriented eli ovat hyvin keskittyneet tiettyyn yksittäiseen asiaan helppo tapa heidän kokea se osallisuutensa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja siinä olla aidosti mukana edustaja mäkelä nosti esille kysymyksen siitä ovatko jotkut kansalaisjärjestöt käyttäneet väärin tätä kansalaisaloiteinstituutiota minä en ymmärtänyt ollenkaan teidän argumentaatiotanne kansalaisjärjestöt käsitykseni mukaan ovat kansalaisten järjestöjä ja siinä mielessä ihmiset jotka tekevät kansalaisaloitteita kansalaisina ovat usein aktiivisia joissakin kansalaisjärjestöissä sen minä ymmärrän hyvin jos te olitte sitä mieltä että puolueiden ei kannata käyttää kansalaisaloiteinstituutiota hyväksensä ajaa puoluepoliittisia asioita siinä mennään vähän hakoteille koska puolueilla on

erityyppisiä järjestötaustoja niitä varmasti löytyy jokaiselta joka on aktiivinen kansalainen sitten kysymys siitä että

monet kansalaisaloitteet ovat todella johtaneet lainsäädäntöön ja yksi asia joka on selkeästi kansalaisaloitteiden kautta tullut esiin eli tämä vanhusasiavaltuutettu se on ollut pidempään esillä siitä on tehty aloitteita kansalaisten toimesta vihdoin meillä on hallitus joka ja se tullaan toteuttamaan ehdottomasti juuri näin on että näillä kansalaisaloiteinstituutioilla on tässä suhteessa merkitystä

edustaja tynkkynen nosti esille kysymyksen kritisoi edustaja auton kantaa tästä viidestäkymmenestätuhannesta allekirjoituksesta olen edustaja tynkkysen kanssa samaa mieltä kokeilkaapa kerätä viisikymmentätuhatta allekirjoitusta erityisesti kun joudutte sen käsin keräämään

se on muuten valtava määrä kansalaisia se on muuten valtava urakka ei nyt nosteta kynnystä sataantuhanteen mikä tekee sen mielettömäksi ja jolloin tulee entistä selkeämmäksi median vaikutusvallan korostaminen koska silloin median kautta pystytään käytännössä sanelemaan se tuleeko kansalaisaloite läpimeneväksi vai ei viisikymmentätuhatta on ehdottomasti se maksimiraja itse asiassa minä pohtisin sitä toisinpäin olisiko se kansalaisaloitteen allekirjoittajamäärä jopa laskettavissa ei välttämättä niin älkää hätääntykö ei välttämättä niin että se kansalaisaloite joka saisi esimerkiksi kymmenentuhatta allekirjoitusta tulisi lakialoitteena tänne eduskuntaan mutta niin että jos on saanut kymmenentuhatta allekirjoitusta ja on muuten iso urakka se kymmenentuhattakin jos se tehdään käsityönä niin kuin monesti joudutaan tekemään tietyissä

johtaisi samantyyppiseen käsittelyyn kuin täällä eduskunnassa kirjallinen kysymys jonka kansanedustaja tekee hallitukselle eli jos kymmenentuhatta ihmistä on ilmaissut kantansa niin silloin tavallaan valtioneuvoston asianosainen ministeri olisi velvollinen vastaamaan tähän yhtä lailla kirjallisesti jolloin se synnyttäisi tätä debattia se olisi kansalaisaloitteen

on jo iso iso määrä ja valtaosa siis valtaenemmistö ei koskaan saavuta sitä kymmentätuhatta eli jos saa kymmenentuhatta allekirjoitusta se on jo luonteeltaan vakava kansalaisaloite ja silloin meidän päätöksentekojärjestelmämme voisi hengittää siihen suuntaan että siihen kansalaisaloitteeseen vastattaisiin esimerkiksi jolloin dialogi päätöksentekojärjestelmän ja kansalaisten välillä tässä tässä eläisi tämäntyyppisiä ajatuksia tässä voisi kehittää pikemminkin kuin lähteä siihen että nostettaisiin sitä kynnystä vielä hurjempiin korkeuksiin jolloin jolloin tosiasiassa se tarkoittaa vain median vaikutusvallan lisäämistä

puhemies kuten tässä on useampi kollega jo todennut kansalaisaloite on vakiinnuttanut asemansa tärkeänä kansalaisten poliittisen osallistumisen ja ja vaikuttamisen muotona mielestäni yksi tärkeimpiä puolia tässä kansalaisaloitteessa on se että se havainnollistaa kansalaisille sitä mitä väliä on poliittisella päätöksenteolla ja poliittisilla valinnoilla tämä hallituksen esitys jota nyt käsitellään kuitenkin sisältää lähinnä tosi teknisiä muutoksia jotka eivät nyt kansalaisten näkökulmasta

merkittävästi muuta tätä nykyistä järjestelmää mutta haluaisin vain muistuttaa kaikille niille jotka eivät tunne tämän asian historiaa että tämähän on saanut alkunsa siitä että oikeusministeri tuija braxin oikeusministerikaudella eli vuosien kaksituhattaseitsemän ja kaksituhattayksitoista välisellä eduskunta ja hallituskaudella vihreän oikeusministerin tuija braxin johdolla valmisteltiin se perustuslain pykälä johon tämä koko

nykyään perustuu ja jonka pohjalta seuraava hallitus sitten silloisen oikeusministeri anna maja henrikssonin johdolla valmisteli kansalaisaloitelain olen tosi iloinen siitä että tämä järjestelmä on olemassa ja toimii ja kuten tässä nyt jo todettiin niin osa kansalaisten aloitteista on johtanut varsinaiseen lainsäädäntöön osa muuhun reagointiin poliittisten päättäjien taholta kansalaisaloite on siinä mielessä aika samassa asemassa kansanedustajien aloitteiden kanssa että osasta tulee lainsäädäntöä osasta ei siihenhän demokratiassa tietysti ei voida mennä että asia olisi sillä jo päätetty että kansalaisaloite läpäisee tämän tämän viidenkymmenentuhannen allekirjoittajan rajan vaan jokainen kansalaisaloite ansaitsee huolellisen käsittelyn eduskunnassa mielestäni on myös tärkeää että silloinkin kun eduskunnan enemmistö on sitä mieltä että ei hyväksytä tai että se ei johda toimenpiteisiin asia käsitellään täysistunnossa ja jokainen kansanedustaja joutuu sitten nappia painamalla myöskin henkilökohtaisesti niin sanotusti näyttämään karvansa että kannattaako vai vai

arvoisa puhemies vielä tähän kannatusikärajan muuttamiseen sen suhteen olisin kyllä kohtuullisen varovainen siinä mielessä että kyllä äänioikeuden mukana tulee tulee tavallaan myöskin vastuu sen äänestämisen vaikutuksista koska nämä ovat kuitenkin lainsäädäntötoimia on helppo tällaisena klassisena esimerkkinä olla sitä mieltä että haluaa lisää rangaistuksia kun ei tarvitse miettiä mistä otetaan rahat lisääntyneisiin vanginhoitomenoihin eli vastuu tulee vallan mukana edustaja kiljuselle kommenttina tuo kymmeneentuhanteen allekirjoittaneen eräänlainen kansalaiskysymys kuulostaa erittäin hyvältä ajatukselta ja sellaista voisin kannattaa ajatuksena jos se joskus eduskuntaan tuotaisiin tästä järjestökysymyksestä nythän on niin että näitä suurimpia kansalaisjärjestöjä jo nyt kuullaan eduskunnassa valiokunnissa erilaisten lakiesitysten hallituksen esitysten yhteydessä ne saavat jo nyt äänensä kuuluviin eduskunnassa tapaavat kansanedustajia ja käyvät eduskuntaryhmien vieraina niillä on rahoitus joskus verovaroista valtion valtion rahoista ja sitä kautta aivan eri resurssit kerätä allekirjoituksia ja saada julkisuutta näille kansalaisaloitteille kuin yksityisillä kansalaisilla ne eivät ole samalla viivalla tässä kysymyksessä sen vuoksi toin esille tämän kansalaisjärjestöaloitteen epätoivottavuuden ongelmatiikan

kiitos puheenjohtaja suomessa käydään keskustelua varsinkin just ennen vaaleja että pitäisikö pikkasen nuorempien kuin kahdeksantoista vuotiaitten päästä päättämään vaaleissa koska heitä koskevat niin monet asiat mistä päätetään ja sitten aina jotkut perustelevat sitä sillä tavalla ei ehkä nyt näissä yleisissä vaaleissa koska täällä nyt päätetään edustuksellisesti ketkä menevät läpi ja puhutaan niin valtavan monimutkaisista asioista mistä tullaan päättämään ja sitten

on kyse nimenomaan hyvin yksittäisistä asioista mitä käsitellään ja voisi sanoa näin minä luulen että tässä olisi ehkä ainakin tavallaan se että päästäisiin eteenpäin siinä miten nuoret pystyvät hyvin konkreettisella tavalla osallistumaan vaikuttamiseen nimenomaan lainsäädännön osalta minä sanoisin että tässä voisi olla kompromissiratkaisu se että laskettaisiin kuuteentoista vuoteen sitä ikärajaa kansalaisaloitteisiin osallistumisen osalta nuorilla on todella paljon aiheita mitä he haluaisivat tuoda päätöksentekoon ja me edustajat olemme lähtökohtaisesti yleensä vähän vähän vanhempia kaikki minäkään en enää mikään kuusitoista vuotias teini niin en ehkä samalla tavalla enää jotenkin ymmärrä kuitenkaan että mitä siellä maailmassa liikkuu ja minä uskon että nämä nuoret voisivat olla myöskin hyvin aktiivisia sen suhteen että he voisivat olla niitä jotka erilaisten festarien yhteydessä ovat keräämässä sitten niitä allekirjoituksia heille tärkeisiin asioihin ja

nämäkin instituutiot saattavat nousta paljon isompaan merkitykseen koska sieltä lähdetään synnyttämään tämmöisiä asioita joita sitten suoraan ajetaan lainsäädäntöön

arvoisa puhemies tästähän virisi oikein hyvä ja rakentava keskustelu ja mielestäni edustaja kiljunen teki mielenkiintoisen avauksen siitä että tätä koko kansalaisaloiteinstituutiota voisi tarkastella siitäkin näkökulmasta olisiko

tällaisen keskustelun käyminen on varmaan tarpeellista jos esimerkiksi halutaan edetä edustaja kiljusen esittämään suuntaan että näitä tarvittavia allekirjoitusmääriä lähdettäisiin pienentämään se mistä itse kannan erityistä huolta on se että kun avaamme ja olemme avanneet erinomaisen väylän kansalaisille vaikuttaa niin on tärkeää että se koettaisiin mielekkääksi ja juuri siihen tarkoitukseen toimivaksi väyläksi niin että se johtaisi konkreettisiin vaikutuksiin ja kun tosiaan suhteuttaa vielä asiaa lain muuttamisen osalta vaikkapa kansanedustajien tekemiin aloitteisiin niin esimerkiksi sataan kansanedustajankaan allekirjoittama aloite ei välttämättä sitten valiokunnassa etene edes mietintöön asti ja noin teoriassa voi ajatella että siellä on kuitenkin takana miljoonan äänestäjän antama mandaatti kun puolet eduskunnasta on jonkin aloitteen allekirjoittanut elikkä tässä mielessä pitää käydä aivan uusi keskustelu jos tosiaan lähdetään alentamaan näitä tarvittavia allekirjoitusten määriä
arvoisa puhemies arvostan edustaja tynkkysen ja auton esille tuomia näkökohtia koskien tätä ideaa siitä että kun nyt viidelläkymmenellätuhannella allekirjoituksella kansalaisaloite tulee lakialoitteen lakialoitteen tapaisesti käsiteltäväksi tänne eduskunnan täysistuntoon ja eduskuntaan niin jos tämä oli se uutuusajatus siinä olisi kymmenentuhatta allekirjoitusta se johtaisi toisentyyppiseen menettelytapaan eli eli esimerkiksi ministerin

joka olisi tietysti julkinen myöskin saman tien

sen sijaan että me jäisimme nyt odottamaan kansalaisaloitetta tästä ehdotuksesta niin täytyykö meidän tehdä tässä yhteinen lakialoite ja ja käynnistää sitä kautta tämä keskustelu eduskunnan kautta että me haluamme tukea tässä suhteessa tätä suoran demokratian muotoa jätetään se harkittavaksi en sano että jätän sen kollegoille edustaja hassi tässä toi esille historiasta oikeusministeri braxin hän korosti että vihreän oikeusministerin braxin aloitteesta tämä kansalaisaloiteinstituutio on tullut suomeen nyt kun me menemme historiaan niin katsotaan historiaa vielä taaemmaksi koska tiedän myöskin sen mistä tuleva ministeri brax sai tämän idean tälle kansalaisaloitteelle hän oli hyvin vahvasti mukana myöskin euroopan unionin perustuslakiprosessia viemässä eteenpäin ja konventin konventin taustatöissä mukana konventissa kaksituhattakolme viiva kaksituhattaneljä sitten sopimusteksteissä oli kehitetty tämä euroopan laajuinen kansalaisaloite

edellytettiin unionitasolla ja se on siis edelleenkin unionin lainsäädäntöä tältä puolelta tässä suhteessa tiedän kun tätä keskustelua tulevan ministerin braxin kanssa käytiin tämähän on heureka tämä kansalaisaloiteinstituutio täytyy saada myöskin tänne suomeen on hienoa että ministerinä ollessaan hän käynnisti tämän tämän prosessin suomeen ja ja meillä on nyt olemassa tämä suoran demokratian muoto eli kansalaisaloiteinstituutio haluaisin vielä arvoisa puhemies palauttaa keskustelun siihen minkä edustaja vestman täällä nosti esille eli millä tavalla eduskunta suhtautuu näihin kansalaisaloitteisiin kuinka me sen käsittelemme minkä kuvan me jätämme kansalaisille jotka ovat tämän aloitteen tehneet minä arvostan sitä että tässä salissa on tänään selkeästi yksioikoinen näkemys siitä että meidän täytyy suhtautua vakavasti ja kunnioittaen siihen että tällainen aloite on tehty jotkut ovat vakavasti siihen paneutuneet ja onnistuneet saamaan kymmeniätuhansia allekirjoituksia niin kuin totesin usein valtavan työprosessin jälkeen niin kuin sanottu

itse olin käynnistävänä voimana tässä eläkkeitä koskevassa kansalaisaloitteessa ja tiedän mikä työ on kerätä se viisikymmentätuhatta allekirjoitusta tässä suhteessa olisi arvokasta että kun se asia tulee tänne eduskuntaan me kansanedustajat olisimme paikalla kun jokaista kansalaisaloitetta täällä käsitellään se osoittaa meidän arvonantomme tälle instituutiolle myöskin kansalaisille ja hieno idea edustaja vestmanilla ministeri paikalle

arvoisa herra puhemies kuten edustaja tynkkynen toi hienosti esiin näiden kansalaisaloitteiden määrä on ollut varsin mitätön vuosien aikana ja ja onko onko siitä nytten vaikka niitä on nyt tullut tänne enemmän tässä viimeisten kuukausien aikana ollut haittaa täällä omasta mielestäni ei vaan kaikki ovat herättäneet oikein hyvää keskustelua täällä ja just se keskustelu näitten asioitten keskusteluun saaminen on se melkein tärkein asia mitä näillä kansalaisaloitteilla voi tehdä eli eli ei muuta kuin lisää vaan

eli näillä kansalaisaloitteilla ollaan ihan vakavasti liikkeellä kun keskustellaan tämän täysistunnon keskustelujen luonteesta useimmiten poikkeuksellisen mielenkiintoisia keskusteluja syntyy näistä ei ainoastaan kansalaisyhteiskunta ole puhunut niistä asioista myöskin lehdistö on niistä asioista puhunut ne ovat aikaan liittyviä aiheita ja ne koskettavat useimmiten ihmisiä sen takia se aloite on tehty ja sen takia me saamme täällä eduskunnassakin kansalaisiin vaalien välillä koska tämä on suoran demokratian muoto tämä sen takia meidän täytyy antaa sille oikea arvonsa ja pikemminkin tukea sitä että se instituutio vahvistuu kuin kuin

arvoisa puhemies olen täysin samaa mieltä siitä että kansalaisaloitteilla on saatu erittäin hyviä keskusteluja aikaan täällä eduskunnan suuressa salissa edustaja kiljunen osoitti arvostusta edustaja vestmanin tekemille parannusehdotuksille tämän käytännön käsittelyn osalta että esimerkiksi hallinnonalan asianomainen ministeri on aina läsnä kun eduskunta käy lähetekeskustelua kansalaisaloitteesta niin samalla tavalla minusta se on erittäin tärkeää ja kannatettavaa mutta oman alkuperäisen pointtini haluan vielä tuoda tähän kun nyt

näin pidä olla vaan kansalaisaloite on säädetty perustuslain mukaiseksi menettelyksi kansalaisille tehdä suoran demokratian mukainen aloite lainsäädännön muuttamiseksi ja tämä on minusta se edustaja kiljusen hyvä ajattelu että pitäisikö olla kansalaisilla käytettävissään useampia erilaisia työkaluja jotta voidaan ajatella että tämä suora demokratia sitten tämän edustuksellisen demokratian rinnalle voisi vahvistua tätä hain sillä kun alun perin halusin nostaa keskustelua siitä olisiko syytä tarkastella jopa tämän allekirjoitusmäärän nostoa silloin kun puhutaan todella lain muuttamiseen tähtäävästä aloitteesta mutta siitä olen täysin samaa mieltä että on hyvä että näitä aloitteita tehdään ja keskustelua ajankohtaisista aiheista

arvoisa herra puhemies nyt täytyy jälleen jälleen oikoa näitä vääriä käsityksiä ei tässä ole kyse siitä että haluttaisiin näillä viidelläkymmenellätuhannella jonkinlaisia keskustelualoitteita tänne vaan kyse on siitä että ihan tosissaan kansalaiset haluavat muuttaa lainsäädäntöä ja se viidenkymmenentuhannen nimen raja on jo vaikea saada ja jos on niin että esimerkiksi se

yhtä toivottua asiaa ei saa läpi sen takia että tarvittaisiin parin eduskunnan hyväksyntä perustuslain muutokselle niin ainakin on tehty se lainsäädännöllinen harkinta josta ikään kuin sivutuotteena tulee se yhteiskunnallinen keskustelu joka jää talteen myöskin tulevia eduskuntia varten

ei lähtökohtaisesti tehdä sillä ajatuksella että että ne tehtäisiin joksikin keskustelualoitteeksi vaan ne tehdään nimenomaan sen vuoksi että lainsäädäntö muuttuisi ja siksi se se viisikymmentätuhatta raja on hyvä ja jos sitä johonkin suuntaan täytyy pohtia niin sitten mieluummin alaspäin kuin ylöspäin ja vielä viimeisenä täytyy antaa kyllä erityiskiitos edustaja kiljuselle siitä että ikään kuin no se menee tällä samalla lyhenteellä kuin meillä täällä eduskunnassa kk kirjallinen kysymys kk se olisi niin kuin kansalaisten kysymys tai mitä ikinä tällainen uusi instrumentti itse asiassa tähän suoraan demokratiaan voitaisiin voitaisiin tuoda sitten yksi yksi pointti oli vielä se että tässä on myöskin se hyvä että jos kansalaiset saavat läpi kansalaisaloitteen niin on silloin mahdollista myöskin tuoda tosiaan ihmisiä tälle foorumille missä me edustuksellisessa demokratiassa on nämä julkiset kuulemiset meillä usein kansalaisaloitteen myötä tuolla nyt ollaan kakkoskerroksessa mutta neloskerroksessa on tuo arkadia sali siellä sitten kuvataan ja nämä jotka sen aloitteen ovat panneet liikkeelle he pääsevät asiantuntijaroolissa puhumaan siitä enemmän tähän arvovaltaiseen laitokseen ja myöskin kutsumaan yleensä muita asiantuntijoita mitä he katsovat että pitäisi tänne tulla mitä ehkä muuten ei tajuttaisi ottaa mukaan

tulee kohtuuttomasti jotenkin arvokkaampi ne ovat kaikki arvokkaita ja meillä on jo tällä hetkellä se allekirjoitusten lukumäärä jos ajattelee että lukumäärä tuo painoarvoa niin se jo nykyisellään tuo nykyiselläänkin se voi olla sen yli viisikymmentätuhatta ja sitten vain taivas on rajana että kuinka paljon tulee ja kyllä minä luulen että jokainen kiinnittää huomiota siihen jos siellä kahtasataatuhatta lähennellään kiitos arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies kiitos tästä edustaja tynkkysen puheenvuoro olen enemmän kuin samaa mieltä teidän kanssanne en vain ainoastaan sen vuoksi että kannatitte sitä ideaa minkä toin esille että voisi olla varioidumpi tämä tapa käsitellä näitä kansalaisaloitteita eli se kyllä johtaa lakialoitteen kaltaiseen käsittelyyn ja kymmenentuhatta voisi johtaa ikään kuin kirjallisen kysymyksen kaltaiseen käsittelyyn ministerin vastauksineen ja haluaisin edustaja autolle sanoa kun tekin kannatatte tätä ajatusta hienoa että on juuri näin ei nosteta kysymystä siitä että yli viisikymmentätuhatta täytyisi olla näitä allekirjoituksia eivät nämä kansalaisaloitteet inflaatiota täällä kärsi viidenkymmenentuhannen allekirjoituksen kerääminen on valtava ponnistus se on valtava työ uskokaa ja siinä on on ollut monenlaista tahoa tekemässä ja toimimassa siinä ja sen vielä isommaksi me luomme itse asiassa keinotekoiseen esteen sille kansalaisten aloitteelle ja kuten totesin aikaisemmin sen jälkeen se on vain median varassa valtamedia silloin päättää sen mitkä kansalaisaloitteet ovat täällä mitkä eivät

mutta kehitellään tätä instituutiota eteenpäin ja arvostan

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies tuossa edellä tuli puhetta laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeen

ylittyneestä budjetista

hinta on noussut yhdestä pilkku kahdesta miljardista yhteen pilkku kolmeen miljardiin nyt tässä tässä hankintavaiheessa eli noin sadalla miljoonalla eurolla nostin tämän esille ja kritisoin kritisoin tätä ja kun sieltä kokoomuksen suunnasta sitten edustajat autto ja marttinen hieman opponoivat niin niin tässä haluan vielä vastata kun edustaja auttokin on vielä paikalla siihen

kolme kohtaa kolme ongelmaa mitä tulee näihin suomen valtavan suuriin menossa ja tulossa oleviin asehankintoihin ensinnäkin ensinnäkin on niin että eli kuudenkymmenenneljän monitoimihävittäjän hankinnassa ja tässä laivue hankkeessa eli neljän tosiasiassa fregattikokoluokan taistelualuksen

ei selvästikään ole pääasiassa turvata suomen puolustusta suomen turvallisuutta ne eivät siihen näyttäisi parhaalla mahdollisella tavalla soveltuvan näyttää siltä että ohjeet on otettu yhdysvalloista ja natosta näiden näiden hankintojen suhteen tietysti olen sitä mieltä että puolustusvoimien kalustoa ja aseistusta eli niin sanottua suorituskykyä niin kuin nykyään sanotaan pitää tietenkin uusia ja siitä tulee pitää huolta mutta kyllä se tulee tehdä niin että se aseistus mitä hankitaan soveltuu suomen puolustukseen ja ja suomen turvallisuuden kannalta parantaa sitä toinen pointti nämä hankinnathan ovat historiallisen kalliita laivue hanke on yksi pilkku kolme miljardia tässä vaiheessa ja hx hanke kymmenen miljardia tässä vaiheessa pelkkä hankintahinta hx hankkeestahan tiedetään että näiden hävittäjien ylläpitokustannukset tulevat olemaan ehkä kolmekymmentä viiva neljäkymmentä miljardia niiden elinkaaren aikana näillä on huomattava budjettitaloudellinen vaikutus julkisen talouden suunnitelmassa puolustusmäärärahat nousevat näiden hankkeitten myötä vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä kolmesta pilkku kahdesta miljardista viiteen miljardiin euroon millä muulla hallinnonalalla hyväksytään tällaisia euromääriä korotuksia ei millään kansantaloudelliset vaikutukset heijastusvaikutukset ovat tietysti sitten vielä kauaskantoiset tietysti suomi velkaantuu näiden hankintojen takia ja nämä nämä hankinnat syrjäyttävät julkisia menoja esimerkiksi sivistyksestä hyvinvoinnista työllisyydestä hyvin voimakkaasti ne eivät tuota mitään asehankintahan ei tuota mitään pääosa näistä näistä hornetien korvaajista tulee lepäämään luolissa ne eivät tuota mitään sitten kolmas pointti kriittinen pointti on se että

näiden asehankintojen suhteen on hyvin pitkälle salattua eduskunta ei pääse näistä päättämään valtioneuvoston päätöksenteosta ei saa tietoa päätökset salataan julkista keskustelua ei siksi voi käydä

paikalta pidetty puheenvuoro voi kestää kolme minuuttia mutta sitten sitä voi tulla täältä jatkamaan tämä jatkossa tiedoksi
arvoisa puhemies edustaja yrttiaho avasi keskustelun tästä puolustusmenojen voimakkaasta kasvusta suomessa tässä lisätalousarviossahan meillä on laivueisiin liittyvä pieni panostus tai merkittäväkin panostus pystyn tunnistamaan edustaja yrttiahon huolen siitä lähtökohdasta että suomi on hyvin aktiivinen kansainvälisesti aseistariisunnan edesauttajana suomi on hyvin hyvin vahvasti painottamassa sitä että globaaliin aseistariisuntaan tulisi panostaa enemmän me tavallaan edellytämme ja toivomme että eri maat lopettaisivat tämän kilpavarustelukierteen ja nyt näyttää pahalta niin kuin edustaja yrttiahon sen muotoili suomi itse ei ole tässä oikein mallioppilas päinvastoin tunnistan tuon laivuehankinnan yhden pilkku kolmen miljardin kustannusarvion suhteessa siihen että kun me tätä uutta hallitusta tässä leivoimme meillä oli juuri saman verran näihin yhteiskunnan kehittämiseen oleviin investointeihin lisävaraa siellä annettiin satakahdeksankymmentäkolme miljoonaa eläkkeisiin siellä sanottiin sata miljoonaa luonnonsuojeluun sata miljoonaa kehitysyhteistyöhön tässä on yksi pilkku kolme miljardia minä ymmärrän että edustaja yrttiaho pohdiskelee tätä asiaa ja kun verrataan sitten puolustusmenoja kansantuotteeseen niin tällä hetkellä suomi on hyvin kohtuullisella tasolla yhden pilkku neljän prosentin tasolla mutta se nousee nyt tässä hyvin nopeasti kahteen ja puoleen prosenttiin kahteen pilkku neljään prosenttiin yksi korkeimpia kansantuoteosuuksia asevarusteluun suomessa koko euroopan unionissa ja euroopassa voidaan edustaja yrttiahon tavoin vähän pohdiskella sitä kuinka me olemme voimavarojamme käyttämässä mitä meille tarkoittaa inhimillinen kehitys inhimillinen hyvinvointi ja

arvoisa rouva puhemies haluan oman kantani tuoda hyvin selväksi että jos jostain meidän ei pidä tinkiä niin se on turvallisuus aivan toisin kuin edustaja yrttiaho toi esiin niin nimenomaan se että panostamme puolustuksen ylläpitämiseen tuottaa turvallisuutta ei ole tietenkään niin kuten edustaja yrttiaho totesi että nämä hankinnat ovat tuottamattomia vaan ne tuottavat sitä kaikkein arvokkainta hyödykettä jolle ei voi laskea hintaa mutta jolla on valtava arvo yhteiskunnalle turvallisuus rauha pohjolassa rauha euroopassa tässä mielessä näen että on hienoa että hallitus panostaa nyt tähän laivue kaksituhattakaksikymmentä hankkeeseen ja vastaa sen tarpeisiin riittävillä määrärahoilla tosiaan haluan vielä myös alleviivata sitä mahdollisuutta mikä näissä isoissa investoinneissa on jos onnistumme oikein toimimaan niin kotimaisen

rahat ikään kuin vain siirtyisivät jonnekin pois muusta yhteiskunnasta vaan ne kanavoituvat työnä toimeentulona mutta myös monenlaisena tuotekehityksenä suomalaisen yhteiskunnan hyväksi ja ennen kaikkea vahvistavat sitä yhteiskuntamme peruskalliota turvallisuutta jonka pohjalle sitten kaikki muu hyvinvointi

arvoisa puhemies ei meidän kannata avata nyt tulospoliittista keskustelua tässä mutta ihan ymmärtääksemme tätä globaalia turvallisuusjärjestelmää joka on aina parempi ottaa perspektiiviksi koska turvallisuus viime kädessä on yhteinen koko maailmassa me elämme joukkotuhoaseiden maailmassa tällä hetkellä jo edustaja autto on täysin oikeassa turvallisuus on aivan ykkösasia se on aivan ykkösasia nyt on vaan vastattava siihen ovatko nämä miljardihankinnat joita me teemme näihin kalusteisiin jotka nyt on määritelty tässä meille ja on eduskunnalle esitetty se järkevin optimaalisin tapa vahvistaa turvallisuuttamme vai voitaisiinko nämä miljardit käyttää aivan toisella tavalla minä en voin vakuuttaa teille suoraan joka ikisessä maailman sadassayhdeksässäkymmenessäkolmessa maassa joissa parlamenteissa käydään useissa ei käydä käydään keskustelua turvallisuudesta lähtökohta on tämä asevarainen turvallisuusajattelu ja jokainen maa panostaa yhä enemmän ja enemmän pahimmillaan joukkotuhoaseisiin joiden suorituskyky on sitten kaikkein maksimaalisin

arvoisa puhemies edustaja kiljuselta varsin viisaita sanoja tuossa edellä mutta edustaja autolle vielä näistä oletetuista hyödyistä joita tällaiset asehankinnat tuottaisivat paljonhan puhutaan mahdollisesta teollisesta yhteistyöstä tai vastakaupoista joita nämä tuottaisivat mutta esimerkiksi hornet hankinnan yhteydessä ei niitä vastakauppoja juuri tullut vaikka niitä paljon lupailtiin silloin yhdeksänkymmentä luvun alussa samaa pelkään että hx hankkeen suhteen

arvoisa rouva puhemies olisi kyllä tehnyt mieli sanoa tuohon edelliseen asiaan että hornetithan koottiin siellä kuoreveden hallissa elikkä tässä mielessä suomeen tuli töitä mutta koska se ei liity nyt tähän asiaan niin jätän sanomatta

senttiä kiristetään tavallisten suomalaisten autoilun kustannuksia ja tuodaan sitten verotusta verojen päälle niin sillä valitettavasti esimerkiksi maaseudulla kyllä nopeutetaan sitä kehitystä joka on viime vuosina johtanut siihen että kaupungistuminen suomessa on ollut varsin nopeaa ja kaikki kaupungistumisen tuomat muutokset eivät ole hyvästä suomessa esimerkiksi metsäkadon suurin aiheuttaja on urbanisaatio kun joudutaan laajentamaan kaupunkeja voimakkaasti väestön muuttaessa pois tuolta aiemmilta asuinalueiltaan ja tässä mielessä haastaisin kyllä polttoaineverojen korotus niin voimakkaasti osuu nimenomaan maaseudun elinkeinotoimintaan maaseudulla asumiseen ja maaseudulla työssäkäyville ihmisille tässä tulee veroa veron päälle kun työssäkäyvien

liikenteestähän sinänsä jo kerätään kahdeksan pilkku viisi miljardia euroa veroja vuosittain ja esimerkiksi siihen hallituksen sinänsä erittäin hyvään ja tarpeelliseen toimeen että ensi vuoden talousarvioon esitetään että päästään parlamentaarisen esittämään kolmensadan miljoonan euron lisäykseen perustienpidossa täytyy kyllä löytyä rahaa muutenkin kuin että entisestään täytyy miljoonalla eurolla sitä autonkäyttäjän verorasitusta lisätä joten tässä mielessä arvoisa rouva puhemies haastaisin kyllä nyt hallitusta ja erityisesti maaseudun puolestapuhujina tunnettuja monia päteviä keskustan kansanedustajia miettimään tämän esityksen mielekkyyttä ja sitä voisiko tämän vielä kumota ja miettiä että lähdettäisiin puolustamaan maaseudun elinkeinoja siellä yrittäjyyttä sieltä kuitenkin lähtee liikkeelle monia niistä pitkistä arvoketjuista jotka sitten täällä edelleen pääkonttoreissa jalostuessaan lopulta tuottavat ne vientitulot ja tulot joilla sitten tämä suomalainen hyvinvointiyhteiskunta rahoitetaan eli elinvoimaisen maaseudun puolesta haluan tässä puhua

arvoisa rouva puhemies

on unohtunut hallitukselta onhan näin että suurempi osa ihmisistä suomessa kulkee autolla nyt ja tulevaisuudessa autolla kuljetetaan ihmisiä autolla kuljetetaan ruokaa autolla kuljetetaan tavaroita autolla kulkee ja kuljetetaan enemmän kuin raiteilla toki rautatietkin ovat tärkeitä sitä en sano mutta jokainen meistä tarvitsee kumipyöriä vaikka kuinka käytetään raideliikennettä tarvitaan silti kumipyöriä esimerkiksi ruoka se kulkee ainakin jossain vaiheessa aina kumipyörillä niin maito niin niin jauhot veronkorotus vaikuttaa kulkeminen kallistuu työmatkat kallistuvat tuotteet kallistuvat ja suomalainenhan maksaa kun delhissä on sumuista niin suomessa pitkien matkojen maassa meidän autoilijoita tunnutaan syyllistävän suomessa haaveillaan sähköautoistamisesta mutta jotenkin uskallan epäillä että ei niin äkkiä tapahdu tuskin helposti kuuleman mukaan suomessa autojen arvo on keskimäärin kolmetuhattakuusisataa euroa niin että ostavatko kaikki todella sen sähköauton en jaksa oikein uskoa siihen hintatekijä on iso tekijä olisi hyvä jos hallitus peruisi tämän höttöisen tuntuisen ideansa perukaa polttoaineveron korotus

arvoisa rouva puhemies tämä esitys kasvattaa sekä yritysten että kotitalouksien kustannuksia kuten tässä salissa on jo niin monta kertaa kuultu todelliset kustannukset ovat suurella todennäköisyydellä paljon suurempia kuin esitys antaa ymmärtää suomi on pitkien etäisyyksien maa jossa autoilu varsinkin haja asutusalueilla on usein välttämätöntä täten ihmisen liikkumista tulisi helpottaa eikä hankaloittaa niin kuin tämä esitys tulee nyt tekemään tällä esityksellä tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi apua tarvitsevien perheiden lasten harrastusmahdollisuuksiin ja se lisää sitä kautta eriarvoisuutta

puhemies kiinnittäisin huomiota siihen että sen jälkeen kun antti rinteen hallitus on muodostettu niin kokoomuksen eduskuntaryhmän puolelta on tullut hyvin monessa puheenvuorossa kipakkaa arvostelua toisaalta velkaantumisesta toisaalta siitä että hallitus ei ole tehnyt riittävästi ilmastotekoja heti näinä ensimmäisinä kuukausinaan nyt tämä liikennepolttoaineiden nimenomaan fossiilisten liikennepolttoaineiden veronkorotus ei ole sinänsä mikään iso asia mutta kuitenkin auttaa jossain määrin näihin molempiin se lisää valtion tuloja noin kaksi ja puolisataa miljoonaa euroa ja lisäksi nostetaan yhden tai oikeastaan kahden fossiilisen polttoaineen verotusta hieman kun nyt verrataan sitten sitä miten tämä suhtautuu liikennepolttonesteen hintojen ja verotuksen kehitykseen ylipäätänsä niin hallituksen esityksen perusteluissa todetaan että viime vuonna bensiinin valmistevero oli kuluttajahintaindeksillä kuluttajahintaindeksillä noin kolme prosenttia alempi ja ansiotasoindeksillä verrattuna noin viisi prosenttia alempi kuin vuonna kaksituhattakymmenen

maailmamarkkinahintojen muutos on vaikuttanut molempiin tänä vuonna bensiinin kuluttajahinta on keskimäärin noin neljätoista senttiä matalampi kuin vuonna kaksituhattakaksitoista mutta toisaalta kaksikymmentäneljä senttiä korkeampi kuin vuonna kaksituhattakuusitoista dieselin kuluttajahinta on myös noin neljätoista senttiä matalampi kuin vuonna kaksituhattaviisitoista ja viisitoista senttiä korkeampi kuin vuonna kaksituhattakuusitoista eli jos vertaa tähän neljäntoista viiva kahdenkymmenenneljän sentin hintavaihteluun mikä aiheutuu raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan muutoksesta niin tässä nyt kuitenkin bensiinin osalta veromuutos on

vähän yli viisi senttiä ja dieselille myöskin vähän yli viisi senttiä litralta eli kysymys on kuitenkin vain murto osasta sitä hintamuutosta minkä maailmanmarkkinahintojen heittelehtiminen on aiheuttanut tällä haluaisin nyt vain suhteuttaa kysymys dramaattisista elinkustannusten muutoksista niille ihmisille joiden arki on henkilöauton varassa

tämä polttoaineiden hintojen korotus on tarjonnut harvinaisen helpon tavan oppositiolle politikoida tässä lyödään rumpua niin kuin me tässäkin puheenvuoroja tänäänkin kuuntelimme edustaja reijojen vetosi sydäntä särkevästi peruuttakaa tämä ja edustaja koponen perään sitten viittasi jo kuinka lasten harrastuksia tällä tällä rokotetaan ja ja kiusataan maaseudun asukkaita ja niin edelleen tässä on kysymys harvinaisen selvästä pikkupolitikoinnista jota tässä tapahtuu minusta edustaja hassin puheenvuoro oli painava hän osoitti siinä konkreettisilla luvuilla että käytännössä tämä polttoaineverojen korotus on vastausta vain inflaatioon eli inflaatiotarkistuksen verran tässä nostetaan joka on käytännössä täysin neutraali suhteessa siihen että kustannusrasitetta siirrettäisiin voimakkaasti johonkin erityisemmin mutta tässä on myöskin periaatteellinen kohta yksi on hallituksen ohjelmassa viitattu ilmastonmuutokseen vaikuttaminen tämä on pieni ele siis hyvin pieni ele siinä suhteessa isompi ele se on siinä suhteessa kun täällä pohdiskellaan ylipäätään liikenteen verottamista ja siitäkin on paljon käyty keskustelua jos liikenteen verotusta on ja sitä on meillä suomalaisessa yhteiskunnassa ja pitääkin olla niin tämä polttoaineen verottaminen on se oikein verotuksen muoto liikenteelle siinä suoraan verotetaan liikenteessä käyttömääriä eli eli siinä verotetaan sitä kun käytetään autoa jolloin jolloin se käyttää polttoaineita se on huomattavasti mielekkäämpi verotuksen muoto kuin se keskustelu mitä on täällä käyty esimerkiksi tietulleista tai ruuhkamaksuista tai vastaavista jotka ovat sitten kuormaa kuorman päälle mikä liittyy ylipäätään autoilun verotukseen polttoaineverotus on luonteva järkevä tapa verottaa liikennettä ja ja tehtäköön siinä nämä luontevat inflaatiotarkistukset